päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja mäkisalo ropponen

puhemies ihmisarvoisen vanhuuden edellytysten aikaansaaminen ihmisarvoisen vanhuuden tukeminen on meidän päätöksentekijöitten vastuulla ja käsissä se on eduskunnan vastuulla ja käsissä se on kuntapäättäjien vastuulla ja käsissä hoitoisuus on avainasia silloin kun puhutaan henkilöstötarpeesta silloin kun puhutaan niitten ammattilaisten määrästä jotka huolehtivat siitä että ihmisarvoinen elämä toteutuu kaikissa tilanteissa toivon mukaan mahdollisimman moni pystyy asumaan mahdollisimman pitkään tuetusti

menossa kohti aikaa jolloin digitalisaatio erilaisen teknologian hyödyntäminen mahdollistaa kotona asumisen entistä pidempään mikään tekniikka ei tule koskaan korvaamaan ihmistä ei siellä kotonakaan ja sitten meillä on aina joukko ihmisiä jotka tarvitsevat sen seitsemän kautta kaksikymmentäneljä palvelun ja tuen

arvoisa puhemies meillä on jo nyt sellainen tilanne jossa ihmiseltä ei ehditä saada päivän aikana edes pyjamaa pois päältä hoitajamitoitus ei varmasti ratkaise kaikkia ongelmia mutta se tuo turvaa niille jotka sitä eniten tarvitsevat hallituksen suunnittelema nolla pilkku neljä mitoitus tarkoittaa että neljäntoista vanhuksen hoitoyhteisössä on aamu tai iltavuorossa vain yksi hoitaja vuonna kaksituhattakaksitoista kaikki eduskunnassa kantoivat huolta hoitajien määrän riittävyydestä silloin sovittu nolla pilkku viisi mitoitus mahdollistaa sen että henkilöä hoitaa sekä aamu että iltavuorossa kaksi hoitajaa ja sekään ei ole paljon esimerkiksi muistisairautta sairastavien hoidossa ja hoivassa kysynkin ministeri rehulalta nyt vietettävän muistiviikon hengessä onko hallitus todellakin menettänyt muistinsa vaatiessaan että hoitajien määrää vähennetään jo entisestään riittämättömästä määrästä

arvoisa puhemies kävin toissa viikolla tutustumassa joensuulaiseen palveluasumiseen ja todeta sen kuinka vähän hoitajilla on aikaa hoidettaville vanhuksille me tiedämme että palveluasumisen piiriin tulee yhä huonokuntoisempia vanhuksia ja sen takia he tarvitsevat enemmän apua ja tukea hallituksen suunnitelmat siitä että hoitajamitoitusta edelleen vähennetään tarkoittavat sitä että entistä vähemmän hoitajilla on aikaa vanhuksille ja ja entistä vähemmän voidaan toteuttaa viriketoimintaa tai kuntouttavaa toimintaa

arvoisa puhemies hallituksen aikana ei todellakaan ole helppoa olla pienituloinen eläkeläinen tai vanhus olin eilen mukana vastaanottamassa eläkeläisliittojen etujärjestön eetun jäseniä joiden viesti eduskuntaan oli varsin selvä talousarvioesitys on epäoikeudenmukainen hoitajien vähentämisen lisäksi hallitus heikentää eläkeläisten asemaa leikkaamalla eläkkeitä leikkaamalla lääke ja matkakorvauksia ja nostamalla terveyskeskusten asiakasmaksuja hoitajien vähentäminen saattaa valviran mukaan johtaa kiireen lisääntyessä jopa vanhusten kovakouraiseen kohteluun stressaantunut hoitaja ei ole hyvä hoitaja kysynkin teiltä arvoisa ministeri onko hallituksen tavoitteena se että tulevaisuudessa vanhukset säilötään johonkin laitokseen jossa hoitajat eivät ehdi tehdä edes välttämättömiä toimenpiteitä

arvoisa

herra puhemies seitsemästoista seitsemättä vuonna kaksituhattakolmetoista oli murheen päivä silloinen hallitus toi laatusuosituksen kesälomien aikaan uudistettuna täysin pimennosta

ei siitä juurikaan puhuttu mutta itse olin kesälomalla ja aika korppina siellä paikalla tein välittömästi kirjallisen kysymyksen aiheesta täällä sanottiin että hoitajamitoitus ei korvaa kaikkia ongelmia hoitoalalla se on juurikin näin kysyisinkin ministeriltä kun mainitsitte juuri tämän kaltoinkohtelun hoitokärsimyksen milloin me rupeamme ja ryhdymme puhumaan hoitokärsimyksestä ja mitä sille olisi tehtävissä

linjauksessaan tosiasiassa on näitä minimimitoituksia näitä hoitosuosituksia leikkaamassa ja käytännössä se tarkoittaa sitä että viidesosalla leikataan nyt sitä minimivaatimusta mikä on ympärivuorokautisessa hoidossa jossa ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset valiokunnassakin eri tahoja ja valvira on tämän ottanut myös esille julkisuudessa että nyt näissä ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa paikoissa on todella raskashoitoisia potilaita jotka tarvitsevat paljon hoivaa näissä paikoissa on todettu että nolla pilkku neljä on aivan riittämätön määrä yksi hoitaja neljäätoista asiakasta kohti tämän te olette nyt alentamassa näissä näissä hoitosuosituksissa edellinen hallitus sopi että nolla pilkku viisi eli suurempi määrä hoitajia pitää olla näissä ja kunnat nostivat hoitajien lukumäärää ja melkein päästiin siihen sitä olisi pitänyt jatkaa kysyn ministeriltä mitä vastaatte näille hoitajille kun he siellä työnsä alla yrittävät hymyillä ja tehdä työnsä sydämellä

elikkä kysymys kuuluu onko hallitukselle tullut sellaista palautetta että tämän päivän hoitajilla on liikaa aikaa meidän vanhuksille ja tehtäisiinkö tämä esitys ellei tässä perimmäinen syy olisi säästöt

kritiikki kohdistuu siihen että aikaa ei ole tarpeeksi mennään paikasta toiseen tilanteessa jossa ihmisen kohtaaminen ihan sosiaalisessa merkityksessäkin jää liian lyhyeksi jää jää vajavaiseksi tämä on mahdollisuus ja minä nyt joudun toistamaan aiemmin sanomaani siitä että vastuuta on yhtäältä maan hallituksella mutta toisaalta myös siinä mitä siellä arjessa tapahtuu toistan että henkilöstö pitää mitoittaa sen mukaan mikä on hoitoisuuden tarve millaisessa kunnossa on mikä on fyysinen mikä henkinen kunto mitkä ne toimintakykyisyyden tasot

se on se ykkösasia

turvallinen ja inhimillinen vanhusten hoiva ja hoito on kokoomuksen eduskuntaryhmälle kunniakysymys sen takia ministeri risikon johdolla valmisteltiin vanhuspalvelulaki joka on tällä hetkellä voimassa ja laissa todetaan että vanhusten hoivassa pitää olla riittävä määrä osaavaa henkilöstöä tämä laki on voimassa tuon laatusuosituksen ongelma on se että siinä on desimaaleja ja numeroita ihmiset ovat erilaisia ihmiset eivät ole numeroita eivätkä desimaaleja kun täällä ministeri sanoo että hoitoisuus on se lähtökohta niin voisiko olla niin että otettaisiin käyttöön valtakunnallinen hoitoisuusmittari sitä on muun muassa tehy ehdottanut että olisi valtakunnallinen hoitoisuusmittari jolla sitten ohjattaisiin

tämä olisi sitten ratkaisu että meillä olisi uudenlaiset laatusuositukset ja nyt kun on muistiviikko niin muistutan että muistiliitto julkaisi eilen muistisairaiden

silloin kun on kysymys ihmisestä ja jokainen meistä on yksilö niin erilaiset numerot ovat hankalastikin yhteensovitettavissa siihen arkeen toisekseen hallitus on sopinut että koko vanhustenhoidon laatusuositus nyt perataan läpikäydään tämän syksyn aikana ja niin hallitusryhmiltä kuin oppositioltakin otan mielelläni vastaan niitä ehdotuksia ja ideoita joita tuohon laatusuositukseen tulisi jatkossa sisään kirjoittaa niin että ihmisarvoinen ja parempi vanhuus olisi mahdollinen niin monelle kuin se suinkin on mahdollista jokaiselle yksilönä

arvoisa puhemies vanhusten hyvä hoito on meille ihmisarvokysymys ministeri on nyt monta kertaa vedonnut siihen että ei pidä mennä näitten numeroitten taakse vaan hoitoisuudesta on kysymys oletteko kuitenkin selvillä siitä että tänä päivänä hoitolaitoksissa hoidettavat vanhukset ovat yhä huonokuntoisempia ja siellä ei ole niitä kevyesti hoidettuja jotka olisivat tasaamassa näitä suhdelukuja siinä mielessä sillä että hallitus laskee tätä minimimitoitusta nolla pilkku viidestä nolla pilkku neljään on valtavan suuri merkitys

kovinkaan monessa kunnassa ei pystytä tätä hoitajamitoitusta sen minimin yläpuolella pitämään olisinkin kysynyt nyt ministeriltä tästä selvityksestä aiotaanko nyt tehdä aivan kattava kaikki suomen kunnat läpikäyvä selvitys siitä millä tavalla tämä hoitajamitoitus

arvoisa herra puhemies en kai ole missään vaiheessa väittänyt sitä etteikö mitoituksella olisi väliä se on se ydinasia se hoitoisuus mutta totta kai mitoituksella muuten olisi käyty esimerkiksi sitä poliittista keskustelua mikä luku on oikein tai mikä on väärin mutta yksi asia ja ydin on se että se luku ei ratkaise sitä mitä tapahtuu siellä hoito ja hoivalaitoksen sisällä se ei ratkaise sitä että jossakin on ongelmia ja jossain toisaalla menee paremmin kysyitte onko hallitus tietoinen aika monesta asiasta on tietoinen minulla on omakohtaisia kokemuksia ja ajalta ennen ministeriaikaa siitä että kun menee ovesta sisään niin siellä on henkilöitä naisia ja miehiä ja ja tuskin heitä on käsketty sanomaan että minulla on nyt hyvä elämä minulla on turvallista olla tätäkin palautetta tulee kolmas asia en nyt ulkoa muista missä kuussa mutta siitä on aikaa kun olen nähnyt kuntakohtaiset listat joitten perusteella sanon että keskiarvo on nolla pilkku kuusi ja se toinen desimaali ei nyt muistu mieleen

arvoisa puhemies tämän keskustelun myötä me olemme tietysti myös hyvinvointiyhteiskunnan arvokeskustelun ytimessä miten pidämme huolta heistä jotka eivät itse siihen enää kykene varmaan on syytä pohtia desimaalien lisäksi myös meidän jokaisen ja myös eri puolueiden näkemyksiä siitä mitä on hyvä hoito ja turvallinen vanhuus on ihan selvää että erityyppisissä hoitolaitoksissa on hyvin eritasoista hoitoa ja on ikävää jos tämän keskustelun perusteella muodostuisi kuva siitä ettei henkilöstö tekisi parasta tai että kaikkialla asiat olisivat huonosti näin ei ole jo nyt monin paikoin ylitetään tuo mitoitus ja pidän erittäin hyvänä että ministerin linjaus on uusia ja käydä läpi koko se laatusuositus voitaisiinko päästä parempaan

kotihoidon lisäämisestä ja hallituksella on tästä kärkihanke miten tämä jaksaa se on kuitenkin iso kuva ja tavoite mahdollisimman pitkään kotona
arvoisa herra puhemies ensimmäisessä tai toisessa vastauksessani totesin että ollaan kenttävaiheessa siinä että hyödynnetään uusia käytäntöjä niitä hyviä käytäntöjä joita on olemassa niitä toimenpiteitä joissa on aikaa olla ihminen ihmiselle ja koulutetun ihmisen aika on palvelun tarvitsijan käytettävissä ja hyödynnettävissä tämä työ on nyt siinä vaiheessa ja siinä asennossa että maakunnittain kenttätyö on on lähdössä liikkeelle ja yritetään näitä hyviä toimintatapoja käytäntöjä johtamiseen liittyviä

hallitus on päättänyt ja jo tänä vuonna lisäbudjettiin tuli raha ensi vuonna täysimääräisesti panostaa perhehoitoon joka tulee olemaan ei ihan kokonaan uusi asia mutta sen hyödyntäminen on meillä vielä uutta ja se on suuri mahdollisuus eväitä on ja ja esimerkiksi meidän kaikkien edustajien jotka olemme kuntapäättäjiä tehtävä on on viedä viestiä kentälle

arvoisa puhemies ennen eduskuntaan tuloani keräsin yli viisitoistatuhatta nimeä vanhainkodissa olevien ihmisten oikeudesta ulkoiluun tämä oli tehtävä sillä puolet heistä ei ei ole päässyt viimeiseen kuukauteen ulos edes omasta asuinrakennuksestaan siksi on äärettömän huolestuttavaa että hallitus antaa viestin heikentää entisestään vanhuspalveluita hoitohenkilökunnan vähentäminen yksi henkilö neljätoista asukasta kohden tämän lisäksi heikennätte henkilöstön asiantuntemusta osaamista poistatte ihmisiltä oikeuden vastuutyöntekijään koska kaikki tiedämme nämä ongelmat niin peräämme täällä ratkaisuja miten näihin ongelmiin voitaisiin puuttua ja tässä kyllä mielestäni on kyse vain säästölaista sen takia kysyisinkin ministeriltä annatteko mielestänne oikean signaalin vanhustenhoidon kehittämisestä näillä säästölaeilla
arvoisa herra puhemies poliitikon yksi tehtävä on se että pitää ääntä niiden puolesta joitten oma ääni ei siitähän tässäkin keskustelussa osaltaan on kysymys keskustelun käyminen olisi helpompaa jos edes yritettäisiin pysyä siinä todellisuudessa ja siinä arjessa joka joka vallitsee myönnän on ongelmia on hoitolaitoksia joissa on ongelmia on räikeitäkin laiminlyöntejä mutta sehän että teidän edustaja nurminen on pitänyt kerätä viisitoistatuhatta nimeä kertoo siitä että ne ongelmat on tunnistettu ja sitten on pitänyt ruveta nimien keruuseen kun ei ole muuten muutosta tullut minusta on iso asia jo se että näistä ongelmista puhutaan ääneen mutta sitten taas toisinpäin myös henkilöstön suuntaan tilanne ei ole läheskään niin synkkä ainakaan merkittävässä osassa hoitolaitoksia kuin annetaan ymmärtää

seuraava kysymys edustaja

arvoisa herra puhemies suomalaiset ovat järkyttyneet suomessa on kuollut ihminen poliittisen väkivallan seurauksena kuudenkymmenenseitsemän vuoden jälkeen jimi karttusen kuolemaan johtanut uusnatsien hyökkäys keskellä helsinkiä keskellä kirkasta päivää on on muistutus meille kaikille siitä että demokratiaa ja yhteiskuntarauhaa pitää puolustaa arvoisa hallitus uusnatsit eivät ole uhka vain osalle suomalaisista esimerkiksi maahanmuuttajille vaan koko yhteiskuntajärjestyksellemme uusnatsien suomessa ei ole tilaa vasemmistolaisille seksuaalivähemmistöille oikeistolaisille keskustalaisille eikä muunlaisesti ajatteleville uusnatsien suomessa on tilaa vain uusnatseille arvoisa pääministeri koko suomi janoaa teiltä arvojohtajuutta suomalaiset yhdessä haluavat puolustaa demokratiaa ja tasa miten hallitus aikoo vastata suomalaisten huoliin ja estää äärioikeiston ja uusnatsien järjestäytyneen väkivallan

arvoisa puhemies tällainen väkivaltainen ääriliikehdintä on tuomittavaa minä uskon että me kaikki tässä salissa tuomitsemme sen mitä on tapahtunut ja ja esitämme yhteisen osanottomme tässä menehtyneen omaisille ihmisarvo on jakamaton elämä on lahja ja elämän lahjaa meidän kaikkien pitää kaikissa tilanteissa kunnioittaa no se mitä hallitus tässä tilanteessa nyt asialle tekee olemme lähteneet selvittämään edellytyksiä lainmuutokselle

väkivaltaan kannustavat ääriliikkeet voitaisiin kieltää tai näiden väkivaltaisten ääriliikkeiden kantamat tunnukset voitaisiin kieltää sisäministerin johdolla tehdään tästä asiasta selvitys ja tarvittavat päätökset mahdollisimman nopeasti

ilmoittautumaan viidennellä painikkeella

joka ei tunne minkään tyyppisiä puoluerajoja jokaisella on oikeus voida kulkea kaduilla toreilla ilman pelkoa siitä että joutuu väkivallan uhriksi että hänen fyysistä koskemattomuuttaan loukataan arvoisa pääministeri mitä voisimme kaikki yhdessä tämän yhteisen huolemme edessä tehdä jotta kansalaisten turvallisuudentunne lisääntyisi

arvoisa puhemies varmasti voimme tehdä paljon enemmän yhdessä me voimme myöskin yhdessä tehdä sen eteen että vastakkainasettelu kaikissa eri kysymyksissä isommissa ja pienemmissä vähenee ja että me suomi sata hengessä rupeamme yhä enemmän toimimaan ja tekemään asioita yhdessä myöskin

joilla tällaiseen toimintaan voitaisiin paremmin puuttua hallitushan jo keväällä hyväksyi tämmöisen ohjelman jolla jolla pyrimme ennalta ehkäisemään ääriliikkeiden radikalisoitumista tämä ohjelma on pistetty toimeen jo koko maassa

arvoisa herra puhemies viharikosten ja ääriliikkeiden väkivallan ehkäisy edellyttää paitsi näitä tarvittavia lainmuutoksia ja ja ohjelman toteuttamista niin myös riittäviä viranomaisresursseja ja kyllä tällä hetkellä on suuri huoli siinä että tuo meillä käsillä oleva budjettiesitys tarkoittaa sitä että tähän vuoteen verrattuna ensi vuonna poliisilla on yli neljäkymmentä miljoonaa euroa vähemmän määrärahoja käytössään se käytännössä tarkoittaa noin kahdensadanviidenkymmenen poliisimiehen vähenemää jossa mennään alle tuon seitsemäntuhannen rajan kun nyt eduskunnalla on sekä tuo sisäisen turvallisuuden selonteko tämä budjetti käsissään niin kysyn teiltä pääministeri oletteko valmis siihen että eduskunta korjaisi tuota hallituksen budjettiesitystä niin että nuo tarvittavat eurot saataisiin jotta poliisimäärä pystyttäisiin edes nykyisellä tasolla säilyttämään
tähän kysymykseen vastaa sisäministeri risikko
arvoisa herra puhemies hyvät edustajat otitte erittäin tärkeän aiheen kysymykseksi väkivallalle rasismille ja vihapuheelle pitää olla nollatoleranssi alkuperäisessä kysymyksessä oli kysymys väkivaltaisesta äärijärjestöstä ne pitää kieltää ehdottomasti sitten kun puhutaan näistä resursseista täällä edustaja kysyi myös siitä mitä me jokainen voimme tehdä oletteko huomanneet että kun tapahtuu vihapuhetta ja tällaista niin kun sitä paljon on me turrumme siihen ja meitä ei enää kohta heilauta heilauta mikään se on tämän yhteiskunnan tuho siitä syystä meidän täytyy yhdessä tarttua tähän ja siihen tarvitaan aivan niin kuin edustaja räsänen sanoo resursseja me tarkastelemme näitä resursseja nyt uudelleen monestakin näkökulmasta meillä on ensi maanantaille varattu pääministerin johdolla keskustelutilaisuus tästä ja me katsomme uudelleen tätä tilannetta on vakava paikka

arvoisa puhemies kansallissosialismia kannattavat äärijärjestöt hyväksyvät oikeiksi ihmisiksi vain ne jotka täyttävät heidän määritelmänsä heille ihmisarvo ei ole jakamaton nämä ryhmät pyrkivät puhtaan kansakunnan toteuttamiseen väkivallalla ja uhkailulla sananvapauden ja yhdistymisvapauden varjolla kaikkien puolueiden on nyt yhdessä torjuttava tätä ääriajattelua puolueiden on huolehdittava siitä etteivät ne suojele riveissään sellaisia henkilöitä jotka sympatisoivat ääriliikkeitä tai jopa osallistuvat niiden toimintaan arvoisa pääministeri sipilä sisäministeri risikko näiden liikkeiden kytkentään tähtäävät konkreettiset lainsäädäntötoimenpiteet ovat teidän vastuullanne milloin saamme konkreettisia esityksiä tänne eduskuntaan käsiteltäväksi

herra puhemies olemme tämän viikon aikana sisäministeriö ja oikeusministeriö katsoneet näitä lainsäädäntöjä nyt yhteen ministeri lindström tuli esille tällä viikolla listalla siitä mitä lainsäädäntöä tällä hetkellä on kuitenkin sitä mieltä että meidän on katsottava onko niissä päivitettävää onko täsmennettävää ja onko mahdollisesti

täsmennyksiin mutta myöskin onko soveltamiskäytännöissä ja toimeenpanossa jotain johonka pitää tarttua

tämä kaikki tarkastelu tehdään nyt tällä viikolla meillä on tarkoitus keskustella tästä pääministerin johdolla ensi maanantaina sen jälkeen me tiedotamme tästä lisää

ääriliikkeiden lisääntyvästä toiminnasta suomessa on meille kaikille päivänselvää että tässä maassa on kaikkien sitouduttava demokraattiseen prosessiin ja yhteisiin pelisääntöihin niin kauan meillä on yhteiskunta kuin me kunnioitamme toistemme kansalaisoikeuksia ja nimenomaan yhteisömme pelisääntöjä niitä muutetaan laillisella prosessilla ja niitä valvotaan yhtä lailla oikeusvaltioperiaatetta noudattaen tätä tätä meidän järjestystämme erilaisia ääriliikkeitä äärioikeistoa anarkisteja anarkisteja ja ja muitakin haluaisin kysyä nyt erityisesti yhdestä joka myös on nostanut viime vuosina merkittävästi profiiliaan ja näkyvyyttään suomessa suomessa väitetään olevan noin kolmesataa henkilöä jotka ovat tavalla tai toisella yhteyksissä islamistisiin äärijärjestöihin kysyisin asianomaiselta ministeriltä miten tähän on

arvoisa herra puhemies on hyvä että otetaan myös muita näkökulmia tähän keskusteluun meillä on suojelupoliisi joka seuraa hyvin monia asioita ja hyvin paljon tietoja liikkuu näistäkin henkilöistä on kuitenkin tarpeen että me vahvistamme heidän resurssiaan mutta myös vahvistamme sitä että meillä on mahdollisuuksia seurata tällaisia tilanteita ja myöskin kansainvälistä tietojenvaihtoa meillä pitää olla tämä eduskunta tulee päättämään tiedustelulainsäädännöstä tämän eduskunnan aikana ja vetoan teihin jo tässä yhteydessä että tässäkin on työkalu juuri tähän toimintaan mistä nyt puhutte

tämä kuolemantapaus on järkyttänyt kaikkia suomalaisia ja ihmiset odottavat nyt valtionjohdolta selkeitä kannanottoja ja vastauksia siihen miten äärioikeistolaiseen väkivaltaan ja rasismiin voidaan puuttua ja arvoisat kollegat arvoisa pääministeri minä toivon että asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä tässä kyseisessä tapauksessa on kyse väkivaltaisen uusnatsijärjestön harjoittamasta poliittisesta väkivallasta ei vastakkainasettelusta yleisesti eikä varsinkaan maahanmuuttokeskustelusta tämän nykylainsäädännön tilan arviointi on varmasti aivan perusteltua mutta kyllä väkivaltaisten uusnatsijärjestöjen toimintaan on mahdollista puuttua nykylainsäädännönkin puitteissa silti mitään ei ole tehty mitään ei ole tapahtunut pääministeri sipilä ja ministeri risikko miten te aiotte huolehtia siitä että viranomaiset käyttävät niitä keinoja jotka jo nykylainsäädännönkin puitteissa ovat olemassa näiden järjestöjen toiminnan kitkemiseksi
arvoisa herra puhemies on erittäin tärkeä näkökulma myös tuo on tarkoitus että nyt tämä lainsäädäntö perataan myös sillä lailla onko toimeenpanossa jotain ongelmaa onko mahdollisesti

näitten lakipykälien joita on jo vaikka kuinka paljon soveltamisessa jotain ongelmaa ja vielä puuttuuko jotain olen oikeusministeriön edustajien kanssa neuvotellut tästä jo ja he tuottavat nyt näitä omia näkemyksiään tästä ja me sitten katsomme yhdessä tuolla sekä sisäministeriön että oikeusministeriön huippuvirkamiesten kanssa nämä asiat aivan varmasti tähän tullaan

puhemies kaikki väkivalta on se motiivi ihan mikä tahansa on tuomittavaa kaikki väkivalta on sen tekijä ihan kuka tahansa on tuomittavaa näin pitää olla vihapuhe on tuomittavaa toisten halventava nimittely on tuomittavaa tapahtuu se kasvokkain tai sosiaalisessa mediassa ja muistetaan että aina vastuu on rikoksentekijällä meidän tehtävämme on toki hoitaa lainsäädäntö kuntoon ja tuomita nämä teot niin kuin nyt ilmeisesti kaikki täällä ovat tuominneet niin kuin pitääkin tuomita olen iloinen että ministeri risikko on rivakasti puuttunut tähän lainsäädännön tarkasteluun ja toimintatapojen tarkasteluun ja ministeri grahn laasonen myös tähän pehmeämpään linjaan ennaltaehkäisyyn näin pitääkin olla täällä meillä suomessa on tapahtunut viimeisten parin vuoden aikana vakavia väkivallantekoja missä on vakava uhka ollut ihmisille omaisuutta vahingoitettu

yksi tuomittava valitettava teko asema aukiolla haluaisin kysyä nyt tässä vielä tästä lainsäädännön tarkastamisesta otetaanko huomioon myös tämä tunnusten käyttökielto ja samoin mielenilmauksen ennakkoilmoituksen ajan tekeminen aikaisemmaksi että poliisi pystyisi tekemään tämmöisen uhka arvion tilanteesta

arvoisa herra puhemies edustajan hyvään puheenvuoroon ja kysymykseen vastaus kyllä otetaan ja otetaan erittäin vakavasti poliisiylijohtaja kolehmainen on jo tuonut oman kantansa poliisihallinnosta ja aivan varmasti näin tehdään olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä tällaiset tunnukset on kiellettävä

johon me olemme jo turtuneet ja jonka me valitettavasti hiljaisesti samalla hyväksymme on aika olla hyväksymättä

suomalaiset ovat olleet järkyttyneitä ja nyt on erittäin tärkeää että me kaikki laitamme jäitä hattuun ja annamme poliisin ja muitten rikostorjuntaviranomaisten tehdä työtään ja selvittää mitä on todella tapahtunut suomessa ei ole tilaa äärioikeistolle ei äärivasemmistolle ei ääri islamisteille eikä ekoterroristeillekaan demokratia ei suojaa niitä jotka haluavat tuhota demokratian ja ihmisoikeudet siitä olemme varmasti kaikki täällä eduskunnassa samaa mieltä kysyisin vielä tarkentavan kysymyksen sisäasiainministeriltä ollaanko nyt näiden tapahtumien johdosta selvittämässä voidaanko lakkauttaa sellaisia rekisteröityjä yhdistyksiä joissa mahdollisesti on äärimmäistä toimintaa ja onko mahdollista tulkita että ääriuskonnollisen tai ääripoliittisen järjestön voisi nähdä rikollisjärjestönä rikoslain tarkoittamassa merkityksessä

arvoisa herra puhemies kyllä aivan niin kuin edustaja kurvinen tässä mainitsi on tarkoitus selvittää tämä ja perata ihan perin pohjin kuinka paljon saadaan tämän viikon aikana ja ja maanantain keskusteluun siinä mahdollisesti työtä riittää mutta tarkoitus on juuri se että me katsomme tämän kaiken kaikkiaan

puhemies tämä uusnatsijärjestön toiminta ja ja äärioikeiston toiminta sen poliittinen väkivalta on suunnattu koko demokraattista yhteiskuntaa vastaan silloin meidän kaikkien päättäjinä ja suomalaisten ihmisten on yhdessä noustava osoittamaan että me emme ole poliittisen väkivallan edessä hiljaa

itse aion osallistua sen puolesta että me puolustamme yhdessä rauhaa tasa arvoa ja demokratiaa on tärkeää osoittaa että me olemme kansalaisten ja kansalaisliikkeiden kanssa yhdessä puolustamassa tasa arvoista yhteiskuntaa arvoisa puhemies haluan myös tuoda esille sen niin kuin ministeri risikko hienosti toi esille että äärioikeiston toiminta ja poliittinen väkivalta on se vakavin muoto siitä mitä yhteiskunnassa on tapahtunut mutta sen on mahdollistanut lisääntyvä vihapuhe ja tila sille

maahanmuuttajia kohtaan lietsovat vastakkainasettelua miten tämä voidaan purkaa ja miten poliittiset päättäjät voivat osoittaa johtajuutta tämän asian

arvoisa herra puhemies edustaja niinistö toi esille tulevan lauantain tapahtuman kyllä siellä tavataan mutta sitten itse tähän kysymykseen en mielestäni ole missään vaiheessa laittanut väkivallantekoja jotenkin eri kategorioihin minulle väkivalta on väkivaltaa ja se pitää kieltää ja sitä ei saa hyväksyä missään muodossa

ja kyllä meidän yhteiskunnassa näyttää olevan vakavia merkkejä siitä että meiltä puuttuu kykyä asettua toisten ihmisten asemaan ja hyväksyä erilaisuutta ja hyväksyä erilaisuutta opetus ja kulttuuriministeriössä jo toukokuussa reagoimme käynnistämällä toimintaohjelman jonka nimi on merkityksellinen suomessa ja se löytyy löytyy sivuiltamme se on ohjelma vihapuheen ja rasismin estämiseksi ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja osallisuuteen edistämiseksi ja siinä on kymmenen konkreettista toimenpidettä joita omalla sektorilla voidaan viedä eteenpäin se sisältää opettajankoulutusta ja kouluissa tapahtuvaa tärkeätä ennalta ehkäisevää työtä kirjastot nuorisotyö

arvoisa herra puhemies vahvojen ja hyväosaisten on kannettava muita suurempi vastuu näin pääministeri sipilä sanoi kun hallitusohjelma julkistettiin tämän lausunnon läpi katsoin myös hallituksen uutta budjettiesitystä siinä tosin ei ollut tulonjakovaikutusten arviointia joko se ei kiinnosta hallitusta tai sitä ei vain kehdattu tehdä jouduimme itse teettämään laskelmat tulonjakovaikutuksista eduskunnan tietopalvelussa nämä vaikutukset ovat karua luettavaa hallitus antaa niille eniten jotka tienaavat yli seitsemäntuhatta euroa kuukaudessa ja toisaalta kaikkein suurituloisimmille yrittäjille pienituloisimmista käteenjäävät tulot tulevat alenemaan ensi vuonna työttömät suurin osa eläkeläisistä

ovat maksumiehinä samaan aikaan kun hallitus antaa isotuloisimmille arvoisa pääministeri sipilä onko tämä oikeudenmukaista ja reilua onko tämä teidän mielestänne vahvojen ja hyväosaisten suurempaa vastuunkantoa

arvoisa herra puhemies mitä me olemme nyt tekemässä me olemme pelastamassa hyvinvointiyhteiskuntaa ja pitkässä juoksussa pitkässä juoksussa varmistamassa sen että me pystymme huolehtimaan niistä jotka eivät pysty itsestään huolehtimaan tässä välillä me olemme joutuneet tekemään hankalia ja kipeitä leikkauksia sen me olemme myöntäneet me teemme samanaikaisesti leikkauksia ja samanaikaisesti teemme koko ajan toimia sen eteen että saamme tuon työllisyysasteen nousemaan

arvoisa herra puhemies pääministeri sipilä te sanoitte että olette pelastamassa hyvinvointiyhteiskuntaa kysymykseni kuuluu miten hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseen sopii se että niille joilla on kaikkein suurimmat tulot te annatte kaikkein eniten lisää ja on kaikkein pienimmät tulot te otatte pois eikö se teidän vetoomuksenne hyvinvoiville ja pärjääville nimenomaan tarkoittaisi sitä että me joilla menee hyvin kannamme suuremman vastuun ja pidämme huolta vaikeina aikoina kaikkein vaikeimmassa asemassa olevista

arvoisa herra puhemies ilmeisesti edustaja arhinmäki viittaa yrittäjävähennykseen mistä tässä nyt puhutaan yrittäjävähennyksellä tähtäämme siihen että kannustaisimme erityisesti yksinyrittäviä jotka tekevät henkilöyhtiömuotoisesti töitä fysioterapeutteina suutareina kahvilayrittäjinä ja niin edespäin palkkaamaan yhden henkilön siihen siihen yritykseen eli tätä veroeroa mikä syntyi viime kaudella koska osakeyhtiöiden verokantaa laskettiin ja yksinyrittävien henkilöyhtiöiden verotusta on kiristetty

korjaamme nyt tällä yrittäjävähennyksellä joka oli monen monen puolueen hallitusohjelmassa yrittäjyyteen kannustaminen on se liima mikä sitoo kaikkia kolmea hallituspuoluetta yhteen sitä kautta saamme myöskin sitten lisää työpaikkoja

puhemies ilmeisesti siitä teidän laskelmastanne puuttuu vielä se kolmekymmentä miljoonaa jonka hallitus on päättänyt kohdistaa kaikkein pienituloisimmille siihen pitää hakea malli koska kaikkein pienituloisimmat eivät juuri maksa veroa ja me haemme mallin jolla se saadaan kohdistettua kaikkein parhaiten niin että se osuu kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin mitä tulee tähän koko kysymykseen köyhyyden estämisestä heikompiosaisten auttamisesta niin kaikkein keskeisin keino on auttaa mahdollisimman moni työtön työhön tämä on hallituksen linjan keskeinen kysymys ja kun me katsomme on eniten potentiaalia niin se on kotimarkkinoilla kotimaisessa kysynnässä siksi tuimme kilpailukykysopimusta työn verotuksen kevennyksellä kaikille tuloluokille tässä kävi vielä niin että jos se olisi otettu puhtaasti kilpailukykysopimuksen mukaan nämä veronkevennykset olisivat kohdistuneet vain suurituloisimmille hallitus kohdisti pieni ja keskituloisille omansa ja syntyi tämä prosentuaalinen tasaluku kaikille ulotimme tämän kevennyksen myös eläkkeensaajille koska se on oikeudenmukaista jatkan mielelläni seuraavassa puheenvuorossani

puhemies hallituksen päätösten tulonjakovaikutuksista on puhuttu paljon voisitteko te ajatella että ennen kuin eduskunta nuijii budjetin valmiiksi te itse arvioisitte budjetin tulonjakovaikutuksen jossa me näkisimme miten säästöt ja miten veronkevennykset vaikuttavat ihmisiin olen täysin samaa mieltä siitä että työllisyys on se keskeinen tavoite jolla suomi pelastetaan mutta meille on syntymässä myös työssä käyvien köyhien luokka jotka joutuvat turvautumaan yhä enemmän toimeentulotukeen ja muihin tulonsiirtoihin sen vuoksi että se työ ei elätä tämäkin ongelma pitäisi katsoa läpi koska silloin työ ei pelasta ihmistä köyhyydeltä

myöskin näitä tulonjakovaikutuksia tämä budjetti valmistui kokonaisuudessaan vasta joitakin aikoja sitten ja on iso työ käydä sitä läpi me haluamme kehittää näitä vaikutusten arviointeja meidän täytyy löytää siihen myöskin resursseja ja ja kehittää kehittää tätä pidän sitä ehdottoman ehdottoman tärkeänä tulevaisuudessa mutta vielä haluaisin jatkaa siitä kun nimenomaan työllisyyteen ja kotimaiseen kysyntään panostetaan että on vielä myöskin yksi elementti nimenomaan verotuksessa jota olemme jo käyttäneet ja se on se että me olemme suunnanneet jo neljäsataaviisikymmentä miljoonaa pienten ja keskisuurten ansiotulojen työtulovähennykseen joka sekin auttaa nimenomaan pienituloisia ja kannustaa ottamaan työtä vastaan jää pienestä tulosta enemmän enemmän käteen ja sitä kautta voidaan auttaa heidän asemaansa kyllä hallitus tekee paljon ja kaikkein keskeisin asia on työllisyys meillä on paljon keinoja joita tällä hetkellä ajamme sisälle

puhemies hallituksen vasen käsi ei tiedä mitä oikea käsi tekee ja se johtuu siitä että te te ette arvioi päätöstenne vaikutuksia ennen kuin annatte päätökset eduskunnalle eli kun te jätätte te jätätte tekemättä vaikutusarvioinnit etukäteen silloin te esimerkiksi toimitte omaa työllisyystavoitettanne vastaan me olemme sosiaali ja terveysvaliokunnassa kuulleet lukuisia asiantuntijoita näistä päätöksistä joita hallitus nytkin esittää budjetissaan ja monet asiantuntijat ovat tuoneet esille sen

toimeentulotuen puolelle kun te näin teette te työnnätte nämä ihmiset tämmöiseen loukkuun josta on hyvin vaikea itse päästä pois se loukku on niin kuin katiska niin kuin monet köyhyystutkijat ovat sanoneet kun hallitus yrittää säästää leikkaamalla perusturvaa te aiheutatte pitkäaikaistyöttömyyttä omilla

arvoisa herra puhemies kyllä hallitus toimii juuri päinvastoin yrittää näitä loukkuja poistaa esimerkiksi sillä että nämä miljardin euron veronkevennykset mitkä on tehty on suunnattu pieni ja keskituloisille ja eläkeläisille sataseitsemänkymmentä miljoonaa on tämä yhteissumma niille toimille joilla kannustetaan yrittämiseen

lähteneet tekemään tekemään toimia me emme pysty ottamaan etuja pois niiltä joilla menee kaikkein parhaiten vaan vaan he päättävät itse esimerkiksi palkoistaan me täällä olemme yrittäneet näyttää esimerkkiä leikkaamalla seitsemän prosenttia ministereiden palkoista ja toivoisin että tämä henki sata vuotiaan suomen hengessä ja yhdessä tekemisen hengessä leviäisi suurituloisten palkkojen verotusta me olemme viime vuonna

arvoisa herra puhemies kyllähän se tosiasia on on että se suurin tulonjakovaikutus ja se kuilu on työttömän ja työllisen välillä jos me saamme tähän maahan töitä niin meillä tietyllä tavalla asiat lähtevät menemään paljon paremmin kaikilla myöskin niillä joilla ei ole töitä onneksi viime päivinä on puhuttu paljon työllisyydestä ja yrittäjyydestä on erittäin hienoa että me olemme saaneet maksuperusteisen alvin joka helpottaa sitten yrittäjän elämää ja kenties työllistämistä on erittäin hyvä että mutta kysyn kuitenkin pääministeri vielä nythän yksi suuri haaste yrittäjyyden kasvattamiseksi on yrittäjän sosiaaliturva ja sen kehittäminen ja sillä puolella voisi olla esimerkiksi otan vaikka yhden esimerkin yrittäjän perheenjäsenen tilanne silloin kun yrittäjä joutuu vähentämään yrityksestä työvoimaa voi olla että siellä on perheenjäseniäkin palkkatyössä mutta heidät tulkitaan yrittäjiksi ja he jäävät kokonaan kokonaan sitten työttömyysturvan ulkopuolelle olisiko tämäntyylisiä elementtejä jotka lisää kannustaisivat yrittäjyyttä suomeen ja lisäisivät työpaikkoja

erittäin tärkeä havainto ensinnäkin melkein kahdeksallakymmenellä prosentilla näistä henkilöyrittäjistä joille tämä yrittäjävähennys tulee

tulos on alle kolmekymmentätuhatta euroa vuodessa eli he ovat pienituloisia alle keskituloisia lisäksi meillä on täällä tämmöisiä hankalia porsaanreikiä jotka jotka ovat nimenomaan perheenjäseniä koskevia esimerkiksi heidän työttömyysturvansa ja ja perusturvansa on monesti kyseenalaistettu sillä että ovatko he kuitenkin käytännössä yrittäjiä tai heidät luokitellaan yrittäjiksi nyt kun me puoliväliriiheen mennessä selvityksiä näistä näistä työllistävistä toimista nämä seikat ovat myöskin meidän selvitettävillä listoillamme joita valtiovarainministerin toimesta selvitetään arvoisa

puhemies pääministeri sipilä asiahan on niin että teidän hallituksenne eriarvoistaa suomalaista yhteiskuntaa kasvattaa tuloeroja ja lisää köyhyyttä asia on siis näin te äsken väititte että te ette voi näille hyvätuloisille ihmisille tehdä yhtään mitään arvoisa pääministeri on olemassa yksi hyvä keino se on verotus käyttäkää sitä te voitte verotuksen kautta oikeudenmukaistaa suomalaisen yhteiskunnan tuloeroja te voitte oikeudenmukaistaa eriarvoisuuskehitystä te voitte vähentää köyhyyttä oikealla tavalla verotusta verotusta korjaamalla miksi te pääministeri ette tee näin

arvoisa herra puhemies me olemme jatkaneet suurituloisten solidaarisuusveroa alentaneet sen alarajaa ja olemme myöskin nostaneet pääomaveroa me olemme tehneet siellä toimia mutta niillä toimilla joilla veroastetta nostetaan käy niin kuin viime kaudella kävi satatuhatta työtöntä lisää veroasteen nostaminen syö suomalaisen yrityksen yrityksen ja työntekijän kilpailukykyä ja se on kierre josta meidän nyt yksinkertaisesti on päästävä pois veroastetta nostamalla me emme pysty suomea saamaan kuntoon me tarvitsemme

herra puhemies te pääministeri sipilä nyt sekoitatte asioita te puhuitte yrittäjävähennyksestä me puhuimme koko budjetin vaikutuksista silloin kun me olimme hallituksessa etukäteen selvitettiin kaikkien päätösten tulonjakovaikutukset eikä se kovin vaikeaa ole koska eduskunnan tietopalvelu on sen voinut jo selvittää valtiovarainministeriö pystyy aina sen selvittämään meillä oli taulukossa gini kerroin jokaiselle päätökselle kysymys on siis siitä että teillä ei ole edes halua puuttua tähän ongelmaan koska te te ette ole niitä selvittäneet niissä maissa joissa tuloerot ovat pienimpiä on korkein työllisyys tuloerot lisäävät työttömyyttä nyt kysymys kuulukin miksi te annatte yli seitsemäntuhatta euroa kuukaudessa tienaaville kaikkein eniten ja otatte pienituloisimmilta pois työllisyyden näkökulmasta nimittäin pienituloisimmat käyttävät jokaisen euron ja sentin kotimaiseen kysyntään ja työhön suurituloiset säästöihin ulkomaanmatkoihin ne eivät palaa kotimaiseen työllisyyteen

arvoisa puhemies siis tietenkin me näemme sen miten esimerkiksi verotuksen keventäminen vaikuttaa eri tuloluokissa ja ne on käyty hyvin tarkkaan läpi se mihin viittasin on se kuten sanoin että meidän pitää kehittää näitä näitä tulonjakovaikutusarviointiprosesseja niitä pitää kehittää meillä ei ole riittävän toimivia toimivia menetelmiä niihin ja ja tämä prosessi on vmssä käynnissä mutta ne samat työvälineet jotka ovat olleet teidän aikananne käytössä ja niitä käytetään sanoisin vielä sen että paras tapa köyhyyden torjumiseksi ja vähentämiseksi on työn lisääminen suomessa työttömien auttaminen työelämään se on meidän ykköstavoitteemme ja se puolustaa sitä että me olemme nimenomaan nyt panostaneet siihen että työn tekemisen verotusta kevennetään ja se tehdään tasaisesti kaikkiin tuloluokkiin mikä lähtee liikkeelle jo siitä kiky sopimuksen perusratkaisusta

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia asian käsittely keskeytettiin kahdeskymmenesensimmäinen yhdeksättä kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelu jatkuu nopeatahtisena etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskustelun jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia

keskustelu jatkuu ministeri rehula viisi minuuttia

arvoisa herra puhemies neljätoista pilkku kuusi miljardia yksi pilkku viisi miljardia enemmän kuin tänä vuonna johtuu siitä että tehdään useampi rakenteellinen muutos siihen mitä määrärahoja sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalla on osaltaan kilpailukykysopimuksen vaikutukset näkyvät tuossa summassa ensi vuonnahan toimeentulotuen perusosa perusosa siirretään kansaneläkelaitokselle opiskelijoiden asumistuki siirtyy yleisen asumistuen piiriin palkkatuen ja starttirahan rahoituksen osittainen siirto työ ja ja elinkeinoministeriöstä sosiaali ja terveysministeriöön tapahtuu osaltaan ministeri mattila huomenna käy oman osansa näistä läpi aivan luettelonomaisesti muutama määrärahamaininta asioista jotka ovat suurempia tai pienempiä mutta kyseiselle ihmisryhmälle tai tai henkilöille isoja ensinnäkin me olemme sitoutuneet istanbulin sopimuksen ratifiointiin ensi vuodelle tulee tähän vuoteen nähden kaksi miljoonaa euroa lisää rahaa siihen että turvapaikkoja tulee lisää tähän on koko kehyskaudella sitouduttu kumuloituvasti eli kaksi plus kaksi plus toisen toinen asia veteraanikuntoutukseen kaksikymmentä miljoonaa euroa ensi vuodelle aivan uutta rahaa ja olennaista on se että avokuntoutuksen ja laitoskuntoutuksen raja pyritään häivyttämään niin että kukin veteraani joka on oikeutettu veteraaneille kohdennettuihin palveluihin saisi sen palvelun joka hänen elämäntilanteessaan paras on muutama

henkilö mieshenkilö on invaliditeetiltaan ollut niin sanottu viidentoista prosentin haitta asteen invalidi ja nyt kun prosenttiraja muuttuu viidestätoista kymmeneen moni saa kotipalveluja toisin kuin tänä vuonna tämä on pieni iso asia terveyden edistämisen on kaksikymmentäkahdeksan miljoonaa kaikkiaan rokotusohjelmaan neljä pilkku kaksi miljoonaa euroa tulee lisää sitä varten että vesirokkorokote tulee mukaan rokotusohjelmaan maatalouslomitukseen on yhteensä yksitoista miljoonaa millä tähdätään erityisesti siihen että viljelijät jaksaisivat paremmin arvoisa puhemies hallituksen kärkihankkeilla on iso merkitys miten määrärahat saadaan jatkossa riittämään lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ovat tulevana vuonna jalkautus ja kenttävaiheeseen menossa liiankin pitkään tässä talossa olleena sanon että tässä salissa on useita kertoja puhuttu hyvistä käytännöistä ja niiden hyödyntämisestä ja nyt on tarkoitus etsiä uusia tapoja uusia toimintamalleja uudenkaltaista johtamista

palvelusetelikokeilu lähtee liikkeelle sitten arvoisa puhemies aihekokonaisuus joka on paljon puhuttanut ja tulee puhuttamaan on sosiaali ja terveydenhuollon muutos aikataulun osalta tavoitteena on se että vielä tämän vuoden aikana saadaan sosiaali ja terveydenhuollon uusi järjestämisen lainsäädäntö eduskuntaan sehän on parasta aikaa lausuntokierroksella valinnanvapaus ja uuden rahoitusmallin pykälämuoto vielä tämän vuoden puolella lausuntokierrokselle ja ensi vuoden kevätpuolella eduskuntaan niin että koko sote kokonaisuus on yhtä aikaa eduskunnan käsittelyssä viiden minuutin puitteissa kysymykseen kolmesta miljardista on ollut mielenkiintoista seurattavaa se julkinen keskustelu ja väitteet salailusta aihepiirissä jossa luulisi kaikilla puolueilla ja kansanedustajilla olevan yhteinen näkemys siitä että nykymenoa jatkamalla homma ei onnistu

arvoisa herra puhemies kyselytunnilla jo käytiin tätä palaan siihen vielä koska tässä budjetissa nyt selvästi on otettu linjaksi että leikataan vanhuspalveluiden hoitajamitoituksesta sinne on laskettu sisään kahdenkymmenenviiden miljoonan euron vähennys kuntamenoihin ja tämä tullaan tekemään niin että näitä näitä suosituksia heikennetään suosituksia jotka pari vuotta sitten yhdessä tehtiin ja niiden mukaan on nyt sitten hoitajien mitoitusta vahvistettu

pitäisi pystyä parantamaan ja myös houkuttelevuutta tulevana ammattina ja ja työpaikkana lisäämään niin tämä ei välttämättä nyt kyllä sitä sitä ainakaan vahvista kun ministeri otti itse tämän kolmen miljardin säästön nyt esille tässä niin olisi tietysti ihan hyvä kuulla miten tämä kolme miljardia tullaan nyt sitten tekemään julkisuudessa on yksityiskohtaiset listat täytetty siitä mistä tullaan ottamaan ja säästämään ja

tämä sosiaali ja terveydenhuolto on kuitenkin henkilöstövaltainen ala niin tämä herättää kysymyksiä mihin nämä kohdennetaan

arvoisa herra puhemies tosiaan äsken suullisella kyselytunnilla jo aloitettiin tätä keskustelua vanhustenhoidon säästöistä ja tämä yhtälö herättää kyllä levottomuutta kun katsoo kuinka paljon säästöjä on leivottu sisään tähän laatusuositusten tarkastamiseen meille sosiaali ja terveysvaliokunnassa annettiin stmn virkamiesten puolelta semmoinen tieto tieto että kuntien menojen arvioidaan vähenevän yhteensä viisikymmentäkaksi pilkku neljä miljoonaa euroa kun kun tätä vanhuspalvelulakia tarkastetaan olisin nyt kysynyt ministeriltä siitä kun tuossa suullisella kyselytunnilla kovasti painotitte sitä että siellä vanhustenhoidossa on ammattikoulutettua henkilöstöä ja sillä tavalla laatu varmistetaan pitääkö nyt kuitenkin heikentää laatua myös sillä tavalla että poistettaisiin laista henkilöstön osaamista koskevia koskevia seikkoja elikkä elikkä lakia väljennettäisiin sillä tavalla että ei tarvittaisi nykyisenkaltaista koulutusta henkilöstölle ja sitäkin kautta tulisi säästöjä tähtäättekö siis laadun heikentämiseen ja säästöihin sitä kautta

puhemies sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalla ollaan tekemässä vuosisadan uudistusta ehkä ehkä vieläkin suurempaa mieleen nousee kaksi kysymystä ja ensimmäinen on tämä nyt kun selkeästi yksityinen palvelutuotanto ja julkinen palvelutuotanto saatetaan kilpailemaan samoilla markkinoilla niin

palvelut karsitaan pois niiltä alueilta joilla ei ole sitä kahtatoista sairaalaa

puhemies minuakin hieman hämmästyttää edustaja alanko kahiluodon lailla tämä hyvän ikääntymisen palvelujen

tarkistaminen nyt tämän tarkistamisen myötä todella hoitajia vähennetään eikä hoitajien koulutuksellakaan enää ole tulevaisuudessa väliä tämäkö todella on sitä tarkistamista itse ajattelen että jos laatusuosituksia lähdetään tarkistamaan niin tulee jotain parempaa mutta sen sijaan näin ei näytä käyvän te puhuitte ministeri myös kyselytunnilla tuosta hoitoisuudesta mutta valitettavasti minä pelkään että se jää kyllä toissijaiseksi asiaksi kun kuntien talous on tiukalla niin silloin kyllä lähdetään siitä että hoitohenkilökuntaa vähennetään hoitoisuudesta huolimatta kysyn vielä tähän loppuun arvoisa ministeri teiltä miten tätä kotihoitoa nyt sitten kehitetään kun laitoshoitoa vähennetään systemaattisesti hoitajamitoitusta heikennetään niin mitkä ovat ne kotihoidon

ei pidä paikkaansa että hallitus olisi sanonut että koulutuksella ei olisi väliä tällaista ei löydy mistään hallituksen linjauksista ei myöskään hoitosuosituksen tarkistuksesta mutta totean täällä vastaan kun sdp kysyi mistä tulee se pitkän tähtäimen kustannusten taitto tässähän ei ole tarkoitus että leikataan sosiaali ja terveydenhuolloin menoja tämän on ministeri sanonut monta kertaa me olemme monta kertaa sanoneet ihmettelen miksi te aina vääristelette vääristelette totuutta ja näin sanotte kyllä tässä on hyvä todeta että tarkoitus on tehdä asioita kustannustehokkaammin yksi asia on se että valinnanvapauden kautta nyt jonossa olevat eläkeläiset työttömät lapsiperheet pääsevät ajoissa hoitoon ja kuten sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja tuula haatainen tietää kun ajoissa saa hoitoa se on vaikuttavampaa ja edullisempaa on yksi konkreettinen esimerkki millä me saamme sosiaali ja terveydenhuollon kustannukset alemmaksi kun ihmiset pääsevät tasa arvoisesti hoitoon mutta teidän mallissanne ihmiset jäävät jonoon mitään ratkaisua ei ole perusterveydenhuollon vahvistamiseen ikävä kyllä

herra puhemies ensinnäkin me kaikki kyllä tiedämme sen että kyse on kolmen miljardin euron kustannuskehityksen taittamisesta mutta vääjäämättä kyllä näkyy tässä budjetissa se että täällä sitten palveluita leikataan eikä välttämättä kehitetä arvoisa puhemies meillä on vanhustenhoidosta kokemusta kun valvira ja oikeusasiamies tekivät selvityksen vanhusten kaltoinkohtelusta ja ministerikin varmaan muistaa sen että ne selvitykset olivat todella karua kertomaa mutta yksi yhteinen piirre niissä oli se oli riittämätön henkilöstö osaamisen puute henkilöstön uupuminen ja huono johtaminen

hallitus tekee mikä on heidän tulevaisuuden vanhustenhoitonsa voivatko he luottaa siihen että he tulevat hoidetuksi

herra puhemies muutama vuosi sitten kävimme tanskassa tutustumassa vanhustenhoivaan ja siellä kerrottiin että juurikin näin ollaan saatu henkilökuntaa lisää kun siellä on otettu toimintaan mukaan muun muassa työttömiä ja maahanmuuttajia elikkä ihmisille on annettu tekemistä mutta suinkaan koulutettua henkilökuntaa siellä ei ole lisätty

toimintaa sinne hoivakentälle mitä mieltä olette ministeri tästä ideasta meillä on paljon resursseja myös siihen antaa että avustavia työntekijöitä palkataan

värderade talman arvoisa puhemies sote uudistus suomen suurin rakennemuutos vuosikymmeniin on niin on itsestäänselvää että se tulee kunnolla sitouttaa kaikkiin muutoksen piirissä oleviin tahoihin oppositiopuolueet ovatkin esittäneet parlamentaarisen työryhmän perustamista jotta kaikki eduskuntaryhmät voisivat olla mukana uudistuksessa ja jotta voidaan varmistaa että lopputulos kestää vaalikausien yli uudistuksessa on yhä hyvin monta kysymysmerkkiä miten käy ennakoivan terveydenhuollon miten järjestetään tärkeät lähipalvelut kuten äitiys ja lastenneuvolat ja tuleeko valinnanvapaus myös kouluterveydenhuollon piiriin näihin kysymyksiin voisi työryhmä löytää vastaukset lisäksi perustuslain mukaan edellytettävät edellytettävät kielelliset vaikutusarvioinnit ovat yhä tekemättä kysyn teiltä arvoisa ministeri saavatko kaikki eduskuntaryhmät olla mukana tässä tärkeässä valmistelussa ja koska arvioinnit kielellisistä vaikutuksista
edustaja östman ja sen jälkeen ministerin vastauspuheenvuoro
arvoisa puhemies julkisuudessa on käyty vilkasta keskustelua keskussairaaloiden kohtalosta ja yksi tunteita herättävä on muun muassa oman vaalipiirini vaasan keskussairaalan status eilen pääministeri sipilä sanoi että vaasan keskussairaalassa säilyy päivystys ja kymmenen erikoisalaa tällä hetkellä on tietääkseni yksitoista erikoisalaa eli yksi kysymys on mikä erikoisala olisi mahdollisesti häviämässä ja onko kenties synnytysosaston tulevaisuus uhattuna niin kuin jotkut ovat spekuloineet julkisuudessa toinen kysymys millä pystytään parhaiten takaamaan että pohjanmaan ruotsinkielisille ruotsinkielisille asukkaille turvataan erikoissairaanhoitoa yhdenvertaisesti myös jatkossa

arvoisa herra puhemies pohjanmaan ruotsinkielisille erityisen vaativan hoidon turva on erva alueella turussa toisekseen ruotsinkielisille turva palveluihin on se että vaasan nykyinen sairaanhoitopiiri pohjanmaan sairaanhoitopiiri kykenee tekemään yhteistyötä erva alueen sisällä ja muiden sairaanhoitopiirien kanssa mitkä ovat ne erityisalat jotka jatkossa vaasassa päivystävät

synnytysten osalta vaasassa synnytetään jatkossakin mikä tulee edellyttämään esimerkiksi tiettyjen kirurgipäivystyskokonaisuuksien ylläpidon täysin valheellisiakin väitteitä levitetään siitä mikä on vaasan sairaalan tulevaisuus minä ymmärrän statuskysymykset minä ymmärrän hyvin että niin on miltä näyttää mutta se tehtävä jossa olen ja josta hallitus kantaa huolta on se että viidelle pilkku viidelle miljoonalle suomalaiselle äidinkielestä riippumatta on palvelut silloin saatavilla kun niitä tarvitaan näillä statuksilla ei siinä tilanteessa paljon merkitystä ole kun on hätä vaasassa synnytetään jatkossakin mistä seuraa se että siellä esimerkiksi

se on aivan itsestään selvä asia mitä tulee sitten näihin kolmen miljardin euron säästöihin

tässä tehtävässä toimiminen on ollut minun ongelmani niitten ongelma ongelma jotka tulevat olemaan että kolmen miljardin euron säästöjen ydin lähdetään ensinnäkin siitä on että kustannuskehitys saadaan taittumaan toisekseen hallitus on lähtenyt hyvin avoimella linjalla liikkeelle edustaja haatainen satutte olemaan sen parlamentaarisen seurantaryhmän jäsen jolle on useitakin kertoja kerrottu mistä muodostuu tuo kolme miljardia se muodostuu järjestämisen integraatiosta se muodostuu tiedon integraatiosta se muodostuu valinnanvapaudesta hoitojonojen lyhentämisestä valinnanvapauden kautta perustason palvelujen parantamisesta se muodostuu siitä että oikeaan aikaan oikeassa paikassa se muodostuu ammattilaisten työn hyödyntämisestä osaamisen hyödyntämisestä tilanteessa jossa tietojärjestelmät toimivat nykyistä paremmin tehokkuudesta taloudellisuudesta ja oikea aikaisuudesta tästä muodostuu se kolme miljardia paperit jotka ovat olleet niin ikään täysin julkisia se on sitten eri asia jos ne eivät ole itse kunkin silmiin osuneet kesäkuusta lähtien niin sanottu nhg selvitys tuotantotaloudelliset selvitykset hieman kun perehtyy kyseiseen selvitykseen niin näkee että siellä on toimenpiteitä jotka on toteutettu jo toisekseen hyvän valmistelun periaatteisiin kuuluu että tehdään erilaista valmistelua

vielä tilaisuus

puhemies voimassa olevan vanhuspalvelulain mukaan ikäihmisten hoivassa pitää tarjota monipuolista asiantuntemusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä gerontologisessa hoito ja sosiaalityössä geriatriassa turvallisessa lääkehoidossa ravitsemuksessa monialaisessa kuntoutuksessa sekä suun terveydenhuollon alalta nyt aiotte poistaa nämä määrittelyt vanhuslaista ja saada sillä tavalla aikaan säästöjä samaan aikaan kun laskette hoitohenkilöstön määrää vähennätte myös henkilöstön monipuolista osaamista vaikka juuri sen avulla voisimme parantaa ikäihmisten toimintakykyä jolloinka sitä perushoivaa ei ehkä niin paljon tarvittaisi lain heikennys tuntuu ihan järjettömältä aiotteko tosiaan poistaa nämä määrittelyt laista tuohon hoitajamitoitukseen liittyen jopa valviran mukaan oikeus hyvään hoitoon ei enää toteudu jos nykyistä vähimmäismitoitusta aiotaan hallituksen aikomalla tavalla alentaa arvoisa ministeri rehula aiotteko kuunnella valviraa ja jättää hoitajamitoituksen rauhaan

suomi kansakuntana ikääntyy ja myös ikäihmisten tarpeet ja toimintakyky muuttuvat ja painottuvat eri tavalla tulevaisuudessa näiden seikkojen takia on välttämätöntä löytää uusia kestäviä ratkaisuja vanhuspalveluihin olin eilen vastaanottamassa eläkeläisliittojen etujärjestö eetun viestin meille ja he antoivat tällaisen kyselytuloksen jossa on kysytty ikäihmisten omia kokemuksia siitä mitä he näkevät suurimpina iäkkäiden ihmisten ongelmina tämän päivän suomessa kolmen kärki on eläkkeiden pienuus yksinäisyys ja sosiaali ja terveyspalveluiden heikko saatavuus eläkkeiden pienuuteen emme hyvin nopealla aikavälillä pysty puuttumaan se tavallaan korjaantuu sen myötä kun tulevaisuudessa eläkkeet ovat suurempia mutta yksinäisyys on trendi joka nousee sosiaali ja terveyspalveluiden heikko saatavuus on se kolmas joka heitä huolestuttaa arvoisa ministeri mitenkä kärkihakkeitten ja sote uudistuksen myötä pystymme vaikuttamaan näihin kahteen

arvoisa ministeri tässä selvitysosassa kuvataan hyvin toimintaympäristön osalta kuinka hyvinvointiyhteiskuntamme rahoitus edellyttää talouskasvua todetaan myös että sote uudistuksen tavoitteena on julkisen talouden kestävyyden vahvistaminen mielestäni tulisikin olla itsestäänselvää että kaikkien isojen reformien taloudellisia ja dynaamisia vaikutuksia huolellisesti ja monipuolisesti arvioidaan suomen kaltaiselle pienelle maalle on tietenkin erityisen tärkeää pitää huolta niiden alojen ja vientiklustereiden toimintaedellytyksistä joita meillä onneksi vielä on kysyisinkin ministeriltä onko ja millä tavalla on hallituksessa eri uudistusten kokonaisvaikutuksia analysoitu suhteessa siihen kaikista tärkeimpään rahoituksen kannalta eli kasvaville markkinoille suuntautuvan korkean jalostusasteen vientiteollisuuden toimintaedellytyksiin

puhemies yksi inhimillisimmistä tavoista luoda säästöjä on tehdä terveyden edistämistä siltä osin ilahduttavasti voimme nähdä kuinka terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen varataan kolmekymmentäneljä pilkku viisi miljoonaa ja siinä on lisäystä yhdeksän miljoonaa tästä hyvänä esimerkkinä on se että vesirokkorokote tulee

toinen kysymys liittyy siihen kun puhuttiin kolmen miljardin säästöistä nostaisin kyllä sen mahdollisuuden millä tavalla me voimme kannustaa kuntia jatkossakin terveyttä edistäviin toimenpiteisiin liikuttamaan lapsia liikuttamaan senioreita antamaan vaikka ilmaisen seniorikortin kaikille jotta

arvoisa puhemies ministeri rehula puhuitte paljon hoitoisuudesta tuossa kyselytunnilla ja kysyisin hoitoisuuden hoidon tarpeen ja henkilöstömitoituksen suhteesta tämä on meidän kaikkien allekirjoittama tavoite että vanhusten toimintakyvyn salliessa heidän mahdollisuutensa asua kotona pitäisi mahdollisimman pitkälle turvata mikä edellyttää tietysti mahdollisimman hyviä ja kattavia kotiin vietäviä palveluja mutta kun niitä parempitoimintakykyisiä

ja hoitoisuuden tarve ja hoidon tarve heidän osaltaan on entistä vaativampaa miten siihen mitenkään mahtuu se että samaan aikaan sitten henkilöstömitoitusta laitoksissa seitsemän kautta kahteenkymmeneenneljään heikennetään kun jo tällä logiikalla on selvää että ne laitoksiin jäävät vanhukset ovat entistä heikompikuntoisia ja lopuksi sitten ihan yksinkertainen kysymys tuleeko pääkaupunkiseudulle sote erillisratkaisu vai ei

arvoisa puhemies hallituksen panostukset omaishoidon ja perhehoidon tukemiseen ovat vihdoin merkittäviä suuri kiitos siitä kannan kuitenkin edellisvuosien tapaan suurta huolta siitä miten nämä luvatut yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa tulevat käytetyiksi omais ja perhehoitajien aseman parantamiseen kuten tiedämme tiukan kuntatalouden aikana valitettavasti on käynyt niin että näihin omaishoitosopimuksen tehneiden omaishoitajien hyvinvointi ja terveystarkastuksiin varatut rahat ovat voineet hukkua kuntien muiden velvoitteiden hoitamiseen

kaiken aikaa on ollut hyvin selvää että pelkästään rakenteita uudistamalla ei saavuteta hallituksen tavoittelemaa kolmen miljardin euron kustannuskehityssäästöä sote uudistuksessa se mitä rakenteita uudistamalla ei saada säästettyä leikataan ihmisten peruspalveluista hallitus on valmistellut tämän kustannusleikkurin ja sen kautta säästöt saadaan aikaan vaikka pakon kautta hämärän peittoon on jäänyt mistä peruspalveluista ja minkä verran ollaan valmiita leikkaamaan ja julkisuuden kautta on noussut esiin tämä hallituksen tilaama sote säästölista kysymys on nyt puhtaasti siitä miltä osin hallitus on ottamassa tätä säästölistaa nimiinsä ja koska hallitus tuo tämän säästölistan eduskunnan käsittelyyn ei tarvita mitään kädestä pitäen ohjausta tai kotiopetusta tuokaa tämä eduskunnan käsittelyyn sosiaali ja terveysvaliokuntaan parlamentaariseen seurantaryhmään sen sijaan että kaikessa hiljaisuudessa kesän pitkinä öinä se ladataan jonnekin nettiin

herra puhemies hyvin monissa kodeissa hoidetaan tänäkin päivänä ja on iät kaiket hoidettu vanhuksia ja sairaita ilman että olisi välttämättä minkäänlaista hoitokoulutusta ja ihan tänäkin päivänä monissa laitoksissa ja palveluasumisessa nämä monet vanhukset eivät tarvitse suinkaan kokoaikaisia sairaanhoidon toimenpiteitä vaan vaan siellä tarvitaan tämmöistä tavallisen elämän tavallista perushoitoa kun edustaja uotila otti esille äsken tämän mitoitusasian niin minun käsittääkseni mitoituksella tarkoitetaan minimimitoitusta ja fiksu ja järkevä työnantaja kyllä perustaa niitä hoitajavakansseja sen mukaan jos siellä tämä hoitoisuus on on sitä huonompaa luokkaa mutta kysyisin arvoisa ministeri tässä kuitenkin

eläkkeiden pienuus yksinäisyys ja sosiaali ja terveyspalvelujen saatavuus kun ei vain sairastuisi olivat tosiaan eilisen eläkeläisten delegaation päähuolia vuonna kaksituhattakahdeksan thl antoi hoitajasuositukseksi nolla pilkku kahdeksan ja silloin hoitoisuus laitoksissa oli aivan toista luokkaa kuin nyt eli jos sitä ajattelemme niin nolla pilkku viisikin on siitä todella kaukana oletteko arvon ministeri kuinka paljon ajatelleet ja miettineet hoitajien jaksamista tässä työpaineessa toinen kysymys minkä haluaisin esittää vanhuspalvelulaista on täällä mainittu ja se on hieno aikoinaan voimaan ja nyt kuitenkin ollaan miettimässä ikäihmisten hoidon erityisasiantuntemuksen ja vastuuhenkilöiden poistamista velvoitteista ajatuksena on että tällä saadaan säästöjä muualta maailmasta on on viitteitä että tällä tulee lisää kustannuksia onko tämä loppuun asti harkittu ja kai tämä linjaus ollaan pois vetämässä

arvoisa puhemies kyllä tämä kolmen miljardin säästö on aika hurja ja jos vaikkapa on kuunnellut mitä selvitysryhmän puheenjohtaja mats brommels on todennut tästä säästötavoitteesta niin hän on sanonut että siihen tullaan pääsemään rajoittamalla palvelukapasiteettia jolloin asiakas voi joutua odottamaan palveluun pääsyä tämä ei liene kenenkään tässä salissa tarkoitus ja hän toteaa siis suora lainaus helsingin sanomista viime keväältä niille jotka eivät halua jonottaa jää mahdollisuus mennä omalla rahalla yksityiseen hoitoon hän toteaa tässä samaisessa haastattelussa että tämä teidän hallituksen sote esityksenne on juuri se sama jota hän oli valmistellut eli ei varmaankaan tässä nyt mitään epäselvyyttä sitten ole siitä millä tavalla tässä aiotaan edetä mutta se on tosi ikävää että hallitus ei ole tuonut tätä rahoitusmallia ja tätä valinnanvapautta tähän kaikkien arvioitavaksi koska se on hyvin olennainen osa tätä koko uudistusta ja kunnissa tällä hetkellä kovasti ihmetellään

arvoisa herra puhemies kun lääketiede kehittyy huimasti niin myös tautimekanismien entistä syvällisempi ymmärtäminen kehittyy samalla tavalla ja näin meillä on yhä tarkempia diagnooseja ja saamme yksilöllisempää ja aiempaa tuloksellisempaa hoitoa siksi on syytä kiittää ministeriä että myös biopankkien

siinä edellytetään laajaa tietoista suostumusta ja mehän olemme täällä jossain vaiheessa hyväksyneet elin ja kudosluovutuslain yhteydessä sen että se on tällainen niin sanottu opt out menettely elikkä jollei vainaja ole tietoisesti kieltänyt niin voidaan käyttää miten ministeri ajattelette myös jatkossa näytteiden ottoa voitaisiinko tätä soveltaa siihen

arvoisa herra puhemies terveyden edistäminen se rahoitusratkaisu joka on julkisten rahojen osalta nyt lausuntokierroksella pitää sisällään sen että kuntien valtionosuusjärjestelmään tulee yksi uusi elementti ja se on terveyden edistämisen elementti kuusikymmentä miljoonaa euroa valtionosuuksista kohdennetaan toki yleiskatteisena mutta terveyden edistämiseen maakuntien rahoituksesta yksi prosentti tulee olemaan ennalta ehkäisevässä työssä terveyden edistämiseen ei korvamerkittyä mutta rahoitusmallissa on pohja tämä on monien toive ollut ja tämä on pitkän väännön jälkeen tässä asennossa toisekseen tästä vanhuspalvelulaista laatusuosituksista ensinnäkin nämä muutokset vanhuspalvelulakiin tekemässä asiantuntijuuden ja vastuuhenkilön osalta eivät pudota tyhjän päälle sosiaalihuoltolaissa on vuodelta kaksituhattaviisitoista ikääntyviäkin ihmisiä koskeva asia vastuun kantamisesta palvelusuunnitelmien laatimisesta toisekseen täällä puhutaan kentän palautteesta ja palautteesta eri ammattiryhmien osalta on tullut ja hyvin laajasti että annettaisiin kentälle kunnille vapauksia siinä millä koulutuksella olevia henkilöitä niin korkeakoulutuksen kuin amk tasoisen ja opintotasoisenkin koulutuksen omaavia ihmisiä olisi hoidossa ja hoivassa mukana tämä on ollut yksi toive kolmas asia koko laatusuositus käydään läpi se mikä on sitten se lopputulos on tämän syksyn valmistelun savotta tämä on budjettikirjaan kirjoitettu asia siellä käydään läpi niin ammattikuntakohtaiset kysymykset kuin sitten nämä mitoitusasiat mitä ajattelee jos tätä keskustelua kuuntelee tänäänkin yksikin nuori joka pohtii uravalintaansa vanhuspalveluihin geriatriaan ja niin edelleen liittyen kyllä meidän kaikkien vastuulla riippumatta siitä olemmeko hallituksessa vai oppositiossa on myös tämä näkökulma sitten soteen ei tuo kolme miljardia ole uskon varassa se on laskettu niillä spekseillä niistä pykälistä jotka lausuntokierroksella olevassa paketissa ovat te toivotte täällä jonkun säästölistan tuomista eduskunnan käsittelyyn ei sellaista tule on tehty tuotannollis taloudellinen arviointi annettu se arvio mihin joudutaan jos mitään ei tehdä tämä sote järjestämislain kokonaisuus tulee tuomaan kolmen miljardin euron säästöt ja tarkkoja kun ollaan niin ei edes säästöjä vaan kustannusten tason kustannusten tason taittumisen sitähän tässä

arvoisa puhemies edelleen peräisin hallitukselta syitä tähän vanhuspalvelulain heikentämiseen viime kaudella saatiin historiallinen vanhuspalvelulaki ja selvitin mitä nämä mitoitukset tällä hetkellä ovat kahdessatuhannessakahdessasadassa toimintayksikössä keskiarvo oli nolla pilkku kuusikymmentäkaksi mitoitus ja vain satakuusikymmentä yksikköä alitti tämän nolla pilkku viiden eli mitoitus oli nolla pilkku neljä viiva nolla pilkku viisi eli lähinnä peräisin syitä minkä takia halutaan antaa signaali että kokonaisuutta pitää laskea eikö pitäisi ennemminkin puuttua näihin epäkohtiin ja nostaa sitä alarajaa toinen liittyy näihin laatusuosituksiin meillä on pohjoismaisittain kaikista pätevin hoitohenkilöstö jos vertaillaan tätä niin mielestäni tämäkin on signaalina huono kysymys johon haluaisin yksinkertaisen

säästölaki ja onko selvitetty tämän lain vaikutuksia ikäihmisten perusoikeuksien toteutumiseen

herra puhemies suomi täyttää ensi vuonna sata vuotta ja meidän on kyllä muistettava minkä takia me saamme sata vuotisjuhlia ensi vuonna viettää sen ratkaiseva tekijä on sotiemme veteraanit ja pidän äärimmäisen tärkeänä että hallitus nyt ohjaa veteraanikuntoutukseen lisää varoja invaliditeettiprosentin laskeminen viidestätoista prosentista kymmeneen prosenttiin on hyvä asia mutta kun katsotaan

meidän koko veteraaniväestömme keski ikää joka alkaa olla yhdeksänkymmentäkolme vuotta niin ei siinä enää ihan hirveästi invaliditeettiprosentillakaan sitä merkitystä ole kysyisinkin ministeriltä kuinka suuret mahdollisuudet meillä olisi poistaa tulevina vuosina tuo invaliditeettiprosentti kokonaan ja antaa veteraaneille heidän ansaitsemansa kuntoutus

puhemies edustaja lauslahti otti esille

makeisveron poiston ja ja sen että meidän pitäisi luoda sen tilalle sokerivero ja olen tästä aivan samaa mieltä budjettikirjan ehkä yksi hämmästyttävimmistä kohdista oli se että tämä tämä makeisvero aiotaan poistaa jo ihan sen takia että kyse on yli sadan miljoonan euron euron verovähennyksestä ja toisaalta siksi että me tiedämme että sillä on kansanterveydellisesti merkitystä ja lasten lihavuus on aikapommi joka tulee olemaan käsissämme on totta että eu on on kritisoinut tätä mutta se voitaisiin toteuttaa terveysperustein näin on tehty myös muissa eu maissa kuten tanskassa ranskassa ja unkarissa ja nyt kun eu pakkausdirektiivin mukaan sokerimäärät tulevat olemaan pakkauksissa nyt ehdottomasti täytyisi siirtyä sokeriveroon ja on hölmöyttä nyt välillä poistaa se makeisvero ja sitten kohta luoda uusi vero se ei ole myöskään hyvää veropolitiikkaa poukkoilevuutensa vuoksi

menot ovat suuruusluokkaa kaksikymmentä miljardia vuodessa ja niiden kasvu esimerkiksi viime vaalikaudella oli noin kaksi pilkku neljä prosenttia per vuosi nyt tavoitteena on painaa se kahdesta pilkku neljästä nolla pilkku yhdeksään eli prosenttiyksikön taitto ja se tarkoittaa kolmeasataa miljoonaa per vuosi kymmenessä vuodessa siis kolme miljardia tämä on ihan realistista kun tämä hanke hyvin toteutetaan ja luotan että se näin toteutetaan se tulee integraation kautta henkilöstön kiinteistöjen

miten nämä hyvinvoinnin ja terveyden tuen kriteerit pystytään määrittelemään niin maakunnille kuin kunnillekin
muistutan vielä siitä että pidetään kiinni tästä minuutin ajasta niin että useampi ehtii puhumaan
arvoisa herra puhemies ensimmäisenä palautteena täytyy sanoa että kyselytunnin vetäminen sujui mallikkaasti kiitoksia kiitoksia siitä haluan haluan joo

täytyy sanoa että en minä sitä kyllä epäillyt vaikka hän on omassa persoonassaan kyllä ollutkin särkemässä meidän satakuntaa mutta se ei kuulu

edustaja savola otti hyvän asian esille se on tässä pieni murunen mutta on on todella hyvä että edustaja savola otti sen esille että voitaisiin poistaa koko käsite siitä onko viisitoista viiva kymmenen prosenttia minä haluaisin muistuttaa tässä tilanteessa siitä kuinka paljon meillä on veteraaneja jotka eivät ole tämän arvioinnin piirissä ja jotka ovat mielenterveytensä menettäneet siellä rintamalla kuinka paljon meillä on ihmisiä jotka henkisen kärsimyksensä vuoksi eivät tule koskaan saamaan minkäänlaista rahallista korvausta saatikka sitten että sen mielenterveyden hoitoon olisivat saaneet apua

arvoisa puhemies kun tuota päivystysasetusta lukee niin sieltä käy selville että on esimerkiksi tiettyjä tapaturmia joita ei suomessa hoideta kuin yhdessä sairaalassa se osoittaa sen että kun on näin pieni maa niin on pakko jollakin tavalla laadukkaita hoitoja keskittää mutta nyt kun nämä kaksitoista jossain määrin laajan palvelun päivystyssairaalaa jäävät niin kysynkin ministeriltä onko nyt ihan oikeasti niin että jos jollakin alueella pitkien matkojen takia halutaan kevyt päivystys kansa kutsuu sitä päivystykseksi säilyttää se olisi ehdottomasti kiellettyä tuntuisi joskus järkevältä hoitaa siellä tiettyjä asioita esimerkiksi jos ajatellaan että poliisi ottaa kiinni jonkun rattijuopon ja otetaan verikoe niin sitä pitää lähteä parisataa kilometriä kuljettamaan tai jotakin muuta tämmöistä haluaisin tähän vastauksen ovatko muut päivystykset jos vaikka kuinka pienetkin kiellettyjä

puhemies yhdyn täällä esitettyihin kiitoksiin muun muassa vesirokkorokotteesta samalla myös toiveisiin muun muassa edustajat lauslahti ja mikkonen toivoivat sokeriveroa tämän makeisveron tilalle terveyden edistämiseksi mutta oman eduskuntaryhmäni suurin huoli tämän pääluokan kohdalla liittyy vanhuspalveluihin me kyllä ymmärrämme valtiontalouden vaikean tilanteen ja säästötarpeet ja senkin että tarvitaan niitä hyviä käytänteitä tarvitaan kuntouttavaa työotetta vanhuspalveluissa mutta vanhustenhoidon tasoa on kyllä vaikea turvata puhumattakaan parantamisesta jos samalla henkilöstön määrää suhteessa hoidettaviin tosiasiallisesti lasketaan kysynkin teiltä ministeri miten suhtaudutte tähän tuoreeseen pohjoismaiseen tutkimukseen joka kertoo että meillä jo nyt hoivatyöntekijöiden asiakasmäärät ovat huomattavasti korkeammat suomessa kuin muissa pohjoismaissa

arvoisa puhemies talousarvioesityksessä kiinnitetään huomiota myös lomitustoimintaan ja sijaisaputoimintaan tämä on erittäin tärkeä huomio koska maanviljelijöiden tilanne on kaiken kaikkiaan tällä hetkellä hyvin haasteellinen ja tämän lomitustoiminnan kohteeseen tämä yhdentoista miljoonan lisäys on tervetullut asia huolta aiheuttaa nuorten tai yleensä viljelijöiden mutta erityisesti nuorten viljelijöiden jaksaminen kysynkin ministeriltä siihen liittyen onko siihen joitain erityistoiveita vielä kerrottavana meille kansalaisille toinen asia täällä edustajat savola ja ja myllykoski ottivat tämän veteraanien asian esille kysyn siitä kuinka voidaan varmistaa että kunnat hoitavat heille kuuluvan velvollisuuden nyt valtio antaa rahat mutta itse toimenpidehän jää kuntien vastuulle aika

puhemies kesällä meillä pohjoisessa nousi otsikoihin yksityinen vanhustenhoitokoti jossa kaikki asiat eivät todellakaan olleet kunnossa puutteita ilmeni lääketurvallisuudessa hygieniassa henkilöstön määrässä asiakasjärjestelmissä ja ja potilastiedoissa ja niin edelleen kysyisinkin miten avin valvonnasta vastaavien yksiköiden yksiköiden resurssit turvataan on totta että suurimmassa osassa hoitolaitoksista toimitaan moitteettomasti mutta sitä valvontaa tarvitaan niitten osalta joissa näin ei menetellä sitten kysyisin vielä jatkuvatko synnytykset länsi pohjan sairaalassa voitteko antaa saman lupauksen kuin äskettäin annoitte edustaja östmanille vaasan osalta koska länsi pohja on manner suomen toiseksi pienin synnytyssairaala mutta lapin lapsista siellä syntyy suurin piirtein

pääluokka käsittää ihmisen koko elämänkaaren ja täällä on leikkauksia mutta on myös myönteisiä asioita esimerkiksi opiskelijat tulevat yleisen asumistuen piiriin ja täällä on myös puhuttu omais ja perhehoitoon satsaamisesta mutta eräs asia sitten täällä on puhuttu hoitajamitoituksista ajattelen että maailma muuttuu ja että pitäisikö meillä jokaisella olla enempi vastuuta lähimmäisistä juuri jos ajatellaan terveydenhuoltoa olenkin miettinyt että mitenkäs voitaisiinko eri kunnissa järjestää semmoinen tilaisuus että omaiset osallistuisivat syöttämiseen ulos kuljetukseen ja samoin olisi ystävärenkaita ja tällaista niin että nyt jokainen meistä joka vastuun näistä henkilöistä eihän siellä sairaalassa tosiaan tarvitse kun itsekin olen ollut niin se on hirveän tärkeätä ja tiedän että esimerkiksi yhden vanhuksen syöttämisessä saattaa mennä puoli tuntia varmaan tämmöistä halukkuutta löytyy mutta jonkun pitäisi olla semmoinen yhdyshenkilö joka tästä ottaa kopin

arvoisa puhemies viime kesän aikana kävin monessa erilaisessa vanhustenhoitopaikassa kotipalvelussa ja tämmöisessä tutustumassa siellä keskustelin hoitajien kanssa ja hoidettavien kanssa miltä se tilanne näyttää siinä yhteydessä tuli esille tämä nolla pilkku neljä mitoitus mitä se käytännössä tarkoittaa se tarkoittaa sitä että vanhus saa vuoteen ja ruoan ja se loppu normaali perushoito ja ulkoilu ja tämmöiset viriketoiminnot jää pois jäinkin miettimään sitä tilannetta onko tämä sitten ministerin mielestä semmoista

arvostavaa päätöksentekoa tällainen että ruvetaan kiristämään sillä mitoituksella ja ja viedään hoitajilta mahdollisuus tehdä kunnon hoivatyötä

puhemies jatkuvasti kasvanut nuorisotyöttömyys on lisännyt myös nuorten toimeentulotuen asiakkaiden määrää ja samaan aikaan meitä huolestuttaa nuorten syrjäytyminen toimeentulotukeahan voi hakea tällä hetkellä jopa vuosia tapaamatta koskaan sosiaalityöntekijää tai ohjaajaa kasvotusten ja tämä omalta osaltaan sitten lisää syrjäytymisriskiä

myönnän vielä vastauspuheenvuorot seuraaville edustajille heikkinen ja haatainen sen jälkeen on ministerin loppupuheenvuoro

arvoisa herra puhemies haluan ensimmäisenä kiittää edustaja mäkipäätä aivan loistavasta näkökulmasta vapaaehtoiset ja omaiset ovat valtava voimavara jota osataan eri tavoin käyttää hyödyksi eri puolilla vanhustenhoivaa näin on nyt ja näin oli kaksikymmentä vuotta sitten kun itse vanhushoivassa aloitin ja sitä kymmenisen vuotta eri puolilla suomea olen saanut tehdä ensimmäinen kysymys ministerille olisikin se miten me voimme tätä osiota viedä eteenpäin että kunnissa ja hoitotyön johtamisessa nähtäisiin voimavarana vapaaehtoistyö ja omaiset toinen kysymykseni liittyy tähän valtavan hienoon panostukseen perhehoitoon usein nähdään vanhustenhoiva vain kahtena ääripäänä joko se on kotihoitoa tai sitten laitoshoitoa mutta tähän välille tarvitaan paljon uutta koska vanhukset ovat erilaisia ja kullakin on eri tarpeet minkälaisia ajatuksia perhehoidon kehittämisestä on ja mitenkä se on lähtenyt kärkihankkeena eteenpäin
arvoisa herra puhemies näistä kolmen miljardin säästöistä ei näitä millään ole tällä tarkkuudella mitä nyt julkisuudesta luetaan siellä työryhmässä parlamentaarisessa seurantaryhmässä käyty läpi ja toivon mukaan me saisimme nyt tiedon sitten siitä ollaanko menossa näiden lukujen mukaan niin kuin tässä kuvataan muun muassa vammaispalveluista kaksisataakymmentä miljoonaa ja niin edespäin nämä ovat lukuja jotka jotka merkitsevät myös palveluiden sisällössä paljon mutta varmaan saamme tästä selvityksen vielä sinne työryhmään kysyisin kuitenkin ihan toisesta asiasta nimittäin turvakotien rahoituksesta se lisääntyy kahdella miljoonalla se on hyvä asia mutta siitä huolimatta että sitä nyt lisätään sen tarve on itse asiassa neljä miljoonaa viime vuonna jäi

turvakoteihin hakeutunutta perhettä ilman ilman paikkaa jouduttiin käännyttämään pois kysyisin olisiko sitä mahdollista mitenkään aikaistaa kun sitä kahdella miljoonalla tullaan nyt nostamaan niin että laitettaisiin se kerralla kuntoon ettei tässä paria vuotta tarvitse ovelta pois käännyttää sen sen voisi sellaisella määrärahalla laittaa kuntoon että pystytään sitten palveluntarjonnalla siihen vastaamaan

arvoisa puhemies nyt kysyn varmuuden vuoksi tarkoittiko edustaja haatainen päihdeäitien hoitoa vai näitä ensi ja turvakoteja tämä turvakotiasia on tarkoitus hoitaa nyt vielä tämän syksyn aikana niin että

tarve jota te olitte vailla sikäli kuin me nyt olemme samalla kartalla tämä on tarkoitus

vielä sikäli kuin olemme samalla

toisekseen näistä sote säästöistä olen tottunut siihen että kuntaliiton kanssa on aika ajoin ongelmia koska heillä on erilaiset laskelmat kuin esimerkiksi sosiaali ja terveysministeriössä tai valtiovarainministeriön kuntaosastolla tämä kolme miljardia tämä kokonaisuus toistan sen nyt vielä kerran myös parlamentaarisessa seurantaryhmässä ainakin kaksi kertaa on käsitelty mistä se

paperi johon nyt on viitattu se on tehty se on totta täällä edustaja aalto väristyksen kanssa vaaditte sitä eduskunnan käsittelyyn ei sitä tuoda eduskunnan käsittelyyn ensinnäkin siellä on asioita jotka on toteutettu jo ja toisekseen en vahingossa käytä termiä tuotannollis taloudellinen laskelma ja se on koeponnistettu osana hyvää valmistelua me olemme tehneet yli kaksikymmentä erilaista selvitystä erilaisista aiheista teetätetty ja tullaan teetättämään lisää ei tässäkään asiassa musta muutu valkoiseksi sillä että te arvoisa edustaja aalto esimerkiksi sanotte täällä että tuokaa lista eduskunnan käsittelyyn sitä ei ole salattu tämä koko sote valmistelu valinnanvapaus me olemme tuottaneet aineiston julkisuuteen heti kun se on mahdollista on ollut tässä valmisteluvastuussa olevana minulle hieman hankalaa aika ajoin se kun ei ole kaikkiin kysymyksiin vastauksia toinen vaihtoehto olisi ollut se että kabineteissa asioita kuukausikaupalla ja tulleet sitten koko paketilla kun se olisi ollut valmis meillä vieläkin työtä riittää esimerkiksi valinnanvapausmallin yksityiskohdat se on tämän vuoden puolella kun laki pykälineen lähtee lausuntokierrokselle sitten ihan ensimmäisestä sessiosta jäi vastaamatta yksi aivan olennainen asia joka liittyy soteen perättiin parlamentaarista valmistelua ja yksi perustelu oli se että lähipalvelut määritellään eduskunnassa on kerran ollut laki joka kaatui kunnalliseen itsehallintoon ja rahoitukseen ja kunnalliseen itsehallintoon tuossa lakiluonnoksessa joka nyt on lausuntokierroksella on neljäs pykälä jossa puhutaan palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta tuon pykälän sisältö on jokseenkin yksi yhteen sen kanssa joka oli kertaalleen eduskunnassa olleessa esityksessä tuon tarkemmalle tasolle siinä ei tulla pääsemään lähipalvelujen määrittely liittyy olennaisena osana maakunnalliseen valmisteluun alueelliseen valmisteluun meillä on näyttöjä muutamalta alueelta miten nuo lähipalvelut on maakunnallisesti määritelty

osalta että että

tietosuojat ja muut tällaiset koetetaan purkaa niin että että hyödynnettävyys lisääntyy toinen niistä positiivisista asioista jotka toivon mukaan luovat jatkossa suomeen työtä ja työpaikkoja on

ja se ei ole enää pelkkä strategia vaan sen jalkauttaminen on jo menossa sitä vetää ministeri rehn ja siinä ovat meillä opetus ja kulttuuriministeriö sosiaali ja terveysministeriö mukana se tulee olemaan jotakin sellaista jolla tehdään jotakin ihan oikeaa ja uutta synnytysten osalta vaasassa synnytetään vaasassa on noin tuhatneljäsataa synnytystä vuodessa länsi on tilanne jossa synnytyksien tulevaisuus on poikkeusluvan takana ja niitten poikkeuslupien jotka ovat tähän mennessä ministeriöön tulleet käsittely on valmistelussa tulee päivä jolloin niihin ilmestyy nimet alle ja sitten katsotaan mitkä ovat myönteisiä ja ja mitkä eivät yksi osa länsi pohjan koko länskän tulevaisuutta on se millainen yhteistyörakenne ja verkko kyetään oulun erva alueella rakentamaan ja sitten näihin veteraanikuntoutuksiin vetoan jokaiseen kansanedustajaan joka on kuntapäättäjä huolehtikaa omissa kunnissanne että tämä raha tulee käytettyä niin ei saa käydä että vuoden päästä vastaavassa keskustelussa tai kyselytunnilla sanotaan että joku veteraani on jäänyt ilman kuntoutusta nyt ollaan tilanteessa jossa rahasta tämä ei ole enää kiinni nyt on kyse siitä että yhteistyössä ministeriö kuntaliitto kunnat valtiokonttori huolehtivat että jokainen veteraani saa sen kuntoutuksen joka veteraanille kuuluu arvoisa puhemies kiitos

keskustelu sosiaali ja terveysministeriön pääluokasta päättyy siirrytään sisäasiainministeriön pääluokkaan

arvoisa herra puhemies sisäministeriön hallinnon alalle ehdotetaan ensi vuoden talousarvioon määrärahoja yhteensä noin yksi pilkku viisi miljardia euroa tämä on noin kaksisataa miljoonaa euroa vähemmän kuin tämän vuoden varsinaisessa talousarviossa

pilkku viiden miljoonan euron vuosittainen lisäys sisäministeriön hallinnonalalle toisaalta hallitusohjelman sisältämät toimintamenosäästöt ja muut tehdyt leikkauspäätökset pienentävät kaikkia toimintamenomomentteja myös meillä kumuloituvasti siten että erityisesti vuoden kaksituhattaseitsemäntoista jälkeen nämä säästöt tulevat asettamaan sisäisen turvallisuuden toimijat uusien haastavien ratkaisujen eteen

vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista yhteensä viiden miljoonan euron lisämääräraha muun muassa automaattisen liikennevalvonnan lisäämiseen ja harmaan talouden torjuntaan määräraha nousee kymmeneen miljoonaan euroon vuodesta kaksituhattakahdeksantoista alkaen poliisikoulutuksen aloituspaikkojen lisäämiseen ehdotetaan budjetissa nolla pilkku neljän miljoonan euron ensi vuodelle suojelupoliisin resurssien turvaamiseksi viime kevään kehyspäätökseen sisältyy kahden miljoonan euron tasokorotus ensi vuodesta alkaen jotta suojelupoliisi kykenee suoriutumaan tehtävistään ja ennalta ehkäisemään toimialaansa kuuluvia uhkia tulee virastoresursseja pitkäaikaisesti parantaa ja pitkäjänteisesti suojelupoliisin resurssit ovat ilman ilman muuttunutta toimintaympäristöäkin niukat saati nyt kun toimintaympäristö muuttuu koko ajan rajavartiolaitoksen toimintaan vaikuttaa merkittävimmin tilanne venäjällä ja itämeren alueella tavoitteena on on vahvistaa sisäistä ja ulkoista turvallisuutta itärajalla ja ja pitää rajan ylitysliikenne ylitysliikenne turvallisena rajavartiolaitos perustaa uuden eun raja ja merivartiojärjestelmän edellyttämän nopean toiminnan rajavartijareservin tämä on yhdessä meillä eu sopimuksessa sovittu tätä tarkoitusta varten rajavartiolaitokselle on ehdotettu ensi vuoden talousarvioon kahden miljoonan euron on kuitenkin todettava se että rajavartiolaitoskin on erittäin vaikeiden sopeuttamistoimien kohteena ja tällä hetkellä käydään sitä keskustelua mistä se raha otetaan koska jokainen meistä ymmärtää että rajavartiointi ja ja rajaturvallisuus ovat mitä suurimmassa määrin työvoimavaltainen ala ja siitä syystä me emme voi vähentää niitä niitä henkilöitä sieltä kovin paljon pelastustoimessa toteutetaan parhaillaan uudistusta osana maakuntauudistusta sekä samassa aikataulussa ja samalla aluejaolla sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen kanssa uudistuksella tavoitellaan tehokkaampaa ja taloudellisempaa järjestelmää jossa nykyistä suuremmat alueet pystyvät varautumaan myös harvinaisiin suuronnettomuuksiin tai luonnonkatastrofeihin koko maassa näin varmistetaan pelastustoimen resurssien tehokas käyttö niin että pelastustoimen toimintavalmius ei heikkene on pysyttävä jatkossakin lähipalveluina ja siihen me satsaamme tuolla ministeriössä hätäkeskuslaitoksille tehtiin kevään kehyspäätöksessä kahden miljoonan euron tasokorotus vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista alkaen tällä pyritään varmistamaan laitoksen häiriötön toiminta ja uuden verkottuneen tietojärjestelmän erican käyttöönotto vaiheittain arvoisa herra puhemies hyvät kuulijat poikkeuksellinen turvapaikanhakijatilanne on asettanut viranomaisten toiminnan ja tuloksellisuuden vaatimukset uudelle tasolle suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrän voidaan arvioida jäävän pysyvästi aiempaa korkeammalle tasolle tällä hetkellä noin kolmetoistatuhatta henkilöä odottaa ensimmäistä päätöstä turvapaikkahakemukseensa ja yli kaksikymmentäkolmetuhatta henkilöä odottaa vastaanottojärjestelmän piirissä asiansa käsittelyä prosessin eri vaiheissa kuten kaikki ymmärrämme turvapaikkahakemusten mahdollisimman nopea käsittely on inhimillisin ja kustannustehokkain tapa hoitaa asiaa maahanmuuttovirasto on tehnyt viime vuoden lopusta lähtien merkittäviä lisärekrytointeja suuri asiakasmäärä on aiheuttanut prosessin kaikissa vaiheissa viiveitä viiveitä mikä on poikkeustilanteessa hyvin ymmärrettävää

saaneiden maasta poistamisen nopeus ja tehokkuus vapaaehtoisen paluun toimivuus sekä oleskeluluvan saaneiden kuntaan siirtymisen nopeus vastaanoton menoihin on vuoden kaksituhattaseitsemäntoista budjetissa varattu yhteensä noin kaksisataaseitsemänkymmentäneljä miljoonaa euroa

toivotte että lopetan tähän näin minulla olisi vielä vähän tästä esittelyä
sopinee nyt niin että ministeri esittelee loppuun asti

vastaanottomenojen mitoittaminen vastaamaan hakijamäärää sekä lakkautettavien tai perustettavien vastaanottokeskusten tarvetta ajantasaisesti on erittäin haasteellista kapasiteettia pyritään pyritään mitoittamaan kulloistakin tilannetta vastaavaksi ja toiminnassa pyritään kustannustehokkuuteen

hallituksen esitys on valmisteltu laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä ja tässä yhteydessä tämä esitellään koska tämä on mitä suurimmassa määrin budjettilaki lopuksi haluan tuoda myös tässä yhteydessä esiin huoleni parhaillaan käynnissä olevasta voimakkaasta toimintaympäristön muutoksesta jossa sisäinen ja ulkoinen turvallisuus limittyvät vahvasti toisiinsa toisaalta samaan aikaan sisäisen turvallisuuden resurssit ovat pitkällä tähtäimellä supistumassa tämä kehitys on ristiriidassa viranomaisten lisääntyvien ja monimutkaistuvien tehtävien sekä toimintaympäristön muutoksen kanssa ja aivan lopuksi vain totean että tästä syystä olisi välttämätöntä tarkastella vielä kertaalleen poliisin ja muiden sisäisen turvallisuuden toimijoiden resurssitasoa jotta valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteon linjausten toteuttaminen olisi mahdollista tulisi ensi valmisteltavassa julkisen talouden suunnitelmassa niin sanotussa kehysbudjetissa tehdä varsinaiset korjausliikkeet viimeistään vuodesta kaksituhattakahdeksantoista eteenpäin kiitos

arvoisa herra puhemies kokonaisuutenahan tämä talousarvioesitys vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista on noin kaksisataa miljoonaa euroa pienempi kuin kuluvan vuoden talousarvio oli kuten ministeri tuossa totesikin ja suurimmat vähennykset kohdistuvat turvapaikanhakijoitten vastaanoton menoihin maahanmuuttohallinnossa poliisissa ja rajavartiolaitoksessakin ja tämä vähennys johtuu nimenomaan siitä että tämä turvapaikanhakijoitten määrä on tasaantunut kaksisataa miljoonaa euroa täytyy kiittää tässä yhteydessä hallitusta niistä kaikista kiristyksistä mitä on meidän turvapaikkapolitiikkaan tässä vuoden aikana tehty se näkemys minulla on että näitä kiristyksiä on entisestään jatkettava jatkettava jotta jotta suomesta tulee mahdollisimman vähän houkuttava maa näitten turvapaikanhakijoitten silmissä tämä budjettiesitys minun mielestäni on selkein todiste siitä mistä on saatavissa mahdollisimman suuria suuria säästöjä meidän meidän talouteen tällä konstilla tuli nyt noin kaksisataa miljoonaa jatketaan tätä hyvää työtä

herra puhemies vaikka hallintovaliokunnan puheenjohtaja tuossa sanoi että säästöt tulevat turvapaikkakysymysten ratkaisun kautta niin todellisuus taitaa olla kyllä samasta budjettikirjasta katsottuna vähän toisenlainenkin rouva sisäministeri lupasitte tuolla suomiareenalla kesällä että poliisin määrärahoja tulee lisätä nyt kun katson poliisin hallinnonalaa neljäkymmentäkaksi miljoonaa luku on negatiivinen miten tässä näin kävi suunta on väärä meillä on seitsemäntuhattakaksisataa poliisimiestä ja naista kentällä ja budjettikirjankin mukaan ja niiden tietojen mukaan mitä tuolta sisäministeriön puolelta on hankittu poliisien määrä uhkaa laskea tulevana vuonna alle seitsemäntuhannen todellakin alle seitsemäntuhannen mikä on kipurajan alapuolella ja tuntuvasti rikoksista ja rötöksistä seitsemänkymmentä prosenttia tehdään päihtyneenä nyt alkoholilakia on muutettu liberaalimpaan suuntaan miten alkoholilaki ja poliisin alenevat kehykset ovat synkroniassa

arvoisa herra puhemies sisäinen turvallisuus on meille erittäin tärkeä asia ja ymmärrän sen että näin niukkoina aikoina kun rahaa on aina liian vähän näiden määrärahojen sijoittaminen oikeisiin kohteisiin tuottaa tuskaa kaksi kysymystä toinen on rajavartioston toiminta pystytäänkö nykyisillä niukoilla rajavartioston määrärahoilla takaamaan että esimerkiksi vihreän rajan valvonta toimii kaikissa tilanteissa kohtuullisen hyvin ja ja sanotaan aukottomasti koska rajavartioinnissahan nollatoleranssi olla pitää ja toinen asia on sitten tämä kansainvälisten rajanylityspaikkojen ympärivuorokautinen aukiolo rajavartiosto on suunnitellut muun muassa niiralan rajanylityspaikan sulkemista öiseksi minun mielestäni tällaiseen tällaiseen tehtävään ei pidä mennä koska se johtaa siihen että esimerkiksi rajaliikenne ja rajakauppa vaikeutuvat koska yöllä tapahtuu paljon rahtiliikennettä ja sen ajoittaminen pelkkään päiväaikaan on lähes mahdotonta tai johtaa ylivoimaisiin tilanteisiin mikä on tilanne tässä rajanylityspaikkojen ympärivuorokautisessa aukiolotilanteessa

puhemies täytyy osoittaa hallitukselle kiitosta sisäministeriön asioiden hoidosta viime vuosina ja ministeri risikko on sitä ansiokkaasti jatkanut tiukalla ja jämäkällä linjallaan meillä on paljon taloudellista vaikeutta tällä hetkellä suomessa ja on jouduttu tekemään leikkauksia useille sektoreille mutta hallitus on nimenomaan sisäasiainministeriön ja sitten myös oikeudenhoidon alalle panostanut rahaa ja tehnyt myös monia uudistuksia ja ja on varjeltu näitä aloja isoilta leikkauksilta juurikin sen takia että sisäisen turvallisuuden pitäminen tärkeänä tässä tässä yhteiskunnassa on on näinä aikoina erityisesti ollut hallitukselle

ja ministeriö reagoi valtavan hyvin viime vuonna tähän maahanmuuttopaineeseen kun katsotaan euroopan muita maita monet jäivät aivan jalkoihin tässä asiassa ja nyt minä luotankin siihen että että myös ensi vuonna kun näitä laittomia maahanjääjiä tulee olemaan valtava määrä myös tämä probleema pystytään hoitamaan samalla jämäkkyydellä sitten sisäministeriön sektorilla

puhemies kiinnitän myös itse huoleni poliisin henkilöresurssien määrään nykykehityksellähän vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä poliisien henkilötyövuodet vähenevät jopa yli kahdeksallasadalla ja tämä seitsemäntuhannen poliisin kipuraja uhkaa jäädä kauas taakse tämä vaikuttaa tietenkin kaikkeen esitutkinnasta uuden teknologian käyttöönottamiseen tai vaikkapa some näkyvyyteen joka on olennaista ongelmien ennaltaehkäisemisen kannalta kysyisin sisäministeri risikolta miten te koette poliisin mahdollisuudet harjoittaa ennalta estävää ja ennalta ehkäisevää toimintaa

puhemies ministeriltä tuli erittäin hyvä selvitys tuosta talousarviosta itse kannan huolta tuosta harmaan talouden tilasta vaikka sinne oli toiminnan turvaamiseen nimenomaan harmaaseen talouteen ja liikenneturvallisuuteen viisi miljoonaa euroa mutta sitten toisaalta kun sieltä harmaan talouden erillismäärärahoista otetaan yhdeksän pilkku kuusi miljoonaa euroa pois niin siitä tulee semmoinen matemaattinen negatiivinen ilmiö että tämä toiminta on neljä pilkku kuusi miljoonaa tappiollinen voiko tätä aukaista vähäsen

arvoisa herra puhemies kiinnitän myös huomiota tähän poliisien sektoriin tuleviin säästöihin neljäänkymmeneenkahteen miljoonaan euroon se merkitsee sitä että noin kaksisataakaksi henkilötyövuotta on poistumassa poliisien puolelta pohjanmaan osalta se merkitsee kuudentoista poliisin vähentymistä eilen tulleen poliisihallituksen kehystaulukon mukaan kuitenkin tämä määrä nousee niin että koko maassa vähennetään vielä kolmetoista henkilötyövuotta mutta poliisihallituksen puolelle on tiettävästi tulossa viiden henkilötyövuoden lisäys aikaisemmin puhuttiin siitä että työntekijöitä enempi kentälle ja pois hallinnosta

näyttää siltä että ensi vuonna vielä kyetään poliisien määrässä yli seitsemääntuhanteen mutta vuonna kaksituhattakahdeksantoista se olisi alentumassa jo alle seitsemäntuhannen mitä on pidetty hyvin kriittisenä kriittisenä linjana aiotteko ensi kevään kehyspäätöksessä tuoda lisää tai vaatia lisää rahoja vai onko täydentävä talousarvio paikallaan tämän asian korjaamiseksi

värderade talman tässä mainitaan että lieventää eu alueen ulkopuolisen työvoiman tarveharkintaa ja sen perään listataan iso iso määrä tarveharkintoja eli käytännössä tehdään tarveharkintaista tarveharkintaa eli ei millään tavalla helpoteta käytännössä eun ulkopuolista työperäistä maahanmuuttoa se on suomalaisten yritysten etujen vastaista se on ulkomaisten yritysten etujen vastaista silloin kun ne haluavat etabloitua tänne siinä ei ole taloudellista tai elinkeinopoliittista järkeä sen lisäksi että käsittääkseni se ei myöskään edistä norminpurkua jota hallitus on sanonut ajavansa mikä ajatus on tämän takana vai liittyykö se vain oleellisesti tähän maahanmuuttopoliittiseen linjaan
arvoisa

sisäisen turvallisuuden taivaalle näyttää nousevan uusia uhkia viimeksi on uutisoitu erittäin valitettavasta ja surullisesta kuolemaan johtaneesta pahoinpitelystä helsingin rautatieasemalla sitä ennen uutisoitiin kuolemaan johtaneesta ryöstöstä kajaanissa kesällä radikaali eläinaktivistiryhmä evr ilmoitti sytyttäneensä vantaalla busseja tuleen yhdeksän bussia paloi ja vahingoiksi arvioitiin vähintään miljoonaa euroa kun tällaiset uudet lieveilmiöt ja jopa uhkat näyttävät olevan jo arkipäivää on poliisin syytä tehostaa toimintaansa ja nostaa valmiuttaan tällaiset toimet eivät kerta kaikkiaan onnistu enää nykyisellä henkilömäärällä meidän tulisi lisätä poliisinvirkoja mutta nyt näyttää käyvän päinvastoin sillä poliisilaitoksista tulee viestejä että jos rahaa ei saada lisää joudutaan vähentämään henkilöstöä ja tinkimään jopa niin sanotuista haittatöistä ministeri totesi tuossa omassa puheenvuorossaan että hänellä on toive saada poliisille lisärahoitusta ja näillä sanoilla minä kannustan ministeriä toimimaan erittäin pontevasti jotta poliisin rahoitukseen saadaan helpotusta ja lisäystä

viimeisin arvio tämän hetken poliisimäärästä on

kun ensi vuonna poliisin määrärahataso laskee nykyvuoteen verrattuna neljäkymmentäkaksi miljoonaa me tiedämme että se tarkoittaa merkittävää henkilöstövähenemää poliisihallitus on

jolloin mentäisiin jo tuon seitsemäntuhannen rajan alle ja on ihan selvää että kun tilanne on jo nyt poliisissa vaikea niin poliisin toimintakyky kaikilla poliisisektoreilla uhkaa merkittävästi heikentyä poliisijohdossa on puhuttu jo anarkiasta kun tuossa äsken kyselytunnilla te ministeri totesitte että maanantaina kävisitte myös tätä resurssikeskustelua pääministerin johdolla niin haluan nyt vielä kannustaa teitä tuohon keskusteluun ja varmistaa sen että ollaanhan lisäämässä niin ettei tästä nykyisestä poliisimäärästä tarvitse

arvoisa puhemies täytyy lausua kiitos sisäministeriölle ja erityisesti sisäministerille linjakkaasta toiminnasta koskien väkivaltaisten äärijärjestöjen ja niiden tunnusten kieltämistä ja tähän väkivaltaisten äärijärjestöjen toimintaan puuttumista ja siihen erilaisten keinojen hakemista erinomaista on myös se että poliisi valmistelee uusia tapoja puuttua vihapuheeseen kaiken kaikkiaan on hienoa että ministeri on ottanut jämäkän otteen tähänkin asiaan toivon että näissä konkreettisissa toimissa niin väkivaltaisten äärijärjestöjen toimintaan puuttumisessa kuin vihapuheeseenkin puuttumisessa päästään mahdollisimman pian konkretiaan

herra puhemies aivan kuten ministeri tuossa esittelypuheenvuorossaan totesi sisäinen turvallisuus ja ulkoinen turvallisuus ovat entistä lähempänä toisiaan tällä hetkellä ainakin itse näkisin hyvin tärkeänä sen että että sisäministeri tulisi myös tp utvaan edustetuksi lähitulevaisuudessa niin keskeisesti ovat sisäasiainministeriön kysymykset nyt maamme turvallisuudessa kiinni kysyisinkin ministeriltä tähän rajasopimukseen liittyen kun nyt tiedot ovat niin että tätä rajasopimusta venäjän kanssa ei jatkettaisi jatkettaisi minkälaista keskustelua te käytte tällä hetkellä venäjän viranomaisten tai venäjän kollegan kanssa meidän itärajamme tulevaisuudesta ja valvonnan pitämisestä tähän liittyen toivoisin jämäköitä toimia sen eteen että saamme tuon rajavalvonnan pidettyä

asukkaan maakunta ja meillä valtion aluehallinto sisäasiainministeriön osalta on jaettu niin että hälytyskeskus on vaasassa poliisipiirin pääpaikka on nyt tampereella ja nyt pelastuslaitoksen aluejakosuunnitelmien mukaan maakuntauudistuksen yhteydessä

arvoisa puhemies kotoutumiskoulutus on keskeinen väline aikuisten maahanmuuttajien kotouttamisessa koulutukseen pääsyä joutuu kuitenkin useilla paikkakunnilla odottamaan hyvin pitkään erityisesti näinä taloudellisesti erittäin tiukkoina erittäin hienoa ja tärkeää että lukuisat vapaaehtoiset ympäri suomea ovat ilmaisseet halunsa auttaa sprää ja vastaanottokeskuksia sekä omalla toiminnallaan olla helpottamassa tulijoiden sopeutumista valitettavasti moni vapaaehtoistyöntekijä ei enää uskalla kiristyneessä ilmapiirissä vihapuheen ja rasismin keskellä osallistua auttamiseen lukuisat vapaaehtoistyöntekijät kertovat toistuvasta uhkailusta väkivallan pelosta ja herjauksista joiden kohteeksi sekä he että heidän perheensä joutuvat kysyisinkin ministeriltä miten voisimme nostaa vapaaehtoistyön arvostusta ja taata sen että jokainen joka haluaa käyttää omaa arvokasta aikaansa tässä tärkeässä työssä voisi tehdä sen turvallisesti ja turvassa

arvoisa puhemies jo sisäisen turvallisuuden selontekokin osoitti osoitti sen että viranomaisten tehtävät lisääntyvät monimutkaistuvat ja toimintaympäristö muuttuu monin tavoin nämä haasteet kaiken kaikkiaan tiedetään mutta kuten ministerikin tuossa totesi niin samaan aikaan kuitenkin sisäisen turvallisuuden resurssit aiemmin tehtyjen kehysten mukaisesti jatkavat kiristyvää linjaa me tietysti olemme sidoksissa tähän isoon isoon talouden kuvaan mutta itsekin sanoisin sillä tavalla että esimerkiksi kun hallintovaliokunta nyt ensi vuoden budjettia käsittelee niin me joudumme jo arvioimaan nykyistä tilannetta siitä lähtökohdasta että että nuo budjetin numerot eivät eivät kenties ensi vuodelle riitä minä pidän täysin välttämättömänä sitä että siinä vaiheessa kun kehyksiä vuodesta kaksituhattakahdeksantoista eteenpäin arvioidaan tämä muuttunut tilanne pitää kyllä ehdottomasti huomioida
myönnän vielä tässä debatin vaiheessa puheenvuorot edustajille eloranta löfström tolvanen ja sen jälkeen ministerille viisi minuuttia
arvoisa puhemies rajavartiolaitoksen sopeuttamissuunnitelmiin sisältyy turun helikopteritukikohdan huonon sään valmiuden laskeminen luopumalla lennonjohtopalveluista huonolla säällä yöaikaan rajavartiolaitoksen meripelastushelikopterit operoisivat helsinki vantaan lentokentältä turun sijaan meripelastuskyky heikkenisi dramaattisesti ja lisäksi tulee muita kerrannaisvaikutuksia pelastushelikopteritoiminta on saaristossa välttämätön toimivalle sairaankuljetukselle ja meripelastustyölle tämä muutos lisäisi lentoaikaa turun saaristoon merkittävästi neljäkymmentäviisi minuuttia ja samalla saaristomeren meri ja potilasturvallisuus onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa huononee turun lennonjohdon yöllinen kiinniolo vaikeuttaa vaikeuttaa toimintaa etenkin ulkosaariston alueella ahvenanmaan länsipuolelle ja suomen lounaisille merialueille ei tietyissä olosuhteissa voitaisi ollenkaan enää apua viedä arvoisa ministeri mitä vastaatte tähän huoleen ollaanko heikentämässä nyt saaristossa elävien ja kulkevien turvallisuutta tällä tavalla

osa rajavartiolaitoksen ongelmista koskee kiinteistöjen kalliita vuokria joita se maksaa senaatti kiinteistöille syrjäseudulla sijaitsevien kiinteistöjen vuokrat ovat markkinahintaa huomattavasti korkeammat kysymykseni kuuluu kuka omistaa senaatti kiinteistöt ja eikö valtio voi puuttua näihin asioihin niin että senaatti kiinteistöjen tietyissä tapauksissa kohtuuttomat tuottovaatimukset eivät heikennä viranomaisten mahdollisuuksia tarjota peruslaatuisia yhteiskuntapalvelujaan

arvoisa herra puhemies aluksi haluan kiittää ministeriä siitä että hän loi tämmöisen realistisen tilannekuvan sisäisen turvallisuuden toimijoista myös siitä ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden suhteesta ja toki myös siitä kun arvoisa ministeri suoraan myönsi että sisäisen turvallisuuden toimijat tarvitsevat lisärahoitusta edellisellä kaudella oli parlamentaarinen työryhmä jota sain kunnian johtaa ja jo siinä peräänkuulutettiin tämmöistä jatkuvuutta nyt eletään kädestä suuhun oletteko te nyt ensimmäinen sisäministeri mitä toivon joka voi luoda jatkuvuuden tähän sisäisen turvallisuuden toimijoiden rahoitukseen jotta johto tietää kuinka paljon on varaa palkata henkilöstöä toki nämä mitä nyt on annettu lisää rahaa ihan hienoja hienoja kädenojennuksia mutta pikkasen tarvitaan vielä lisää että saadaan tämä toimimaan lopuksi kysyisin pelastusalueiden lukumäärästä koska niistä tehdään päätös ja onhan se lukumäärä viisi koska nyt jo huippuammattilaiset suunnittelevat toimintaa sen pohjalta myönnän

arvoisa herra puhemies nyt täytyy tarkistaa onko minulla sama budjettikirja kuin edustaja tolvasella täällä on ollut hallituksen edustajien toimesta puhetta että on lisätty rahaa kun katsotaan loppusummaa niin miljoonaa tämän vuoden rahoituksesta eli me menemme alaspäin niitten lukujen osalta jotta me saamme realistisen kuvan siitä mihin edustaja tolvanen hyvin viittasi omassa puheenvuorossaan tästä sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden kokonaisuudesta ymmärrettävä hyvin hahmotettu ja ennen kaikkea hyvin organisoitu kokonaisuus meidän pitää puhua samoista luvuista olla rehellisiä ainakin toinen toisillemme nyt taso rahoituksen osalta on laskeva toivonkin ja odotan mielenkiinnolla ministerin näkemystä siitä millä tavalla pääsisimme nouseviin lukuihin vahvempaan poliisien määrään ja ennen kaikkea myös toiminnan vaikuttavuuteen kiitos
ministeri viisi minuuttia ja vain viisi minuuttia
arvoisa herra puhemies kiitän näistä kannustavista sanoistanne ja myöskin tuestanne tälle sektorille otetaan näistä kaikista sektoreista tämän hallinnonalan sektoreista muutama sananen kannatte huolta poliisien voimavaroista niin minäkin olette aivan oikeassa siinä että kun ensiksikin on tehty keväällä se selonteko jossa todettiin että meidän pitäisi säilyttää vähintään se seitsemäntuhatta poliisihenkilöä niin se kehyspäätös mikä on viime keväänä tehty ei riitä se riittää ensi vuonna mutta ei sitten seuraaviksi vuosiksi näihin seitsemääntuhanteen siitä syystä tuossa aloituspuheenvuorossani toin jo esille sen että ja olen tästä jo budjettiriihessäkin todennut kyllä aion ensi keväänä budjettiriihessä tuoda tämän asian esille että rahat eivät riitä siihen seitsemääntuhanteen sen lisäksi että täällä peräänkuulutettiin ennalta estävää työtä alkoholilain tuomaa lisätarvetta poliiseihin mikä on aivan totta harmaa talous vaatii vaatii henkilöitä ja sitten toivotaan nimenomaan sitä jatkuvuutta mehän teemme tällä hetkellä

sisäisen turvallisuuden strategiaa ja monisektoraalista toimenpideohjelmaa ja sieltä me saamme sitten myöskin tätä tietoa siitä

mihin kaikkeen tarvitaan resursseja sitten totean vielä sen että siis kehyspäätöksessä ensi keväänä pitää saada korjaus tähän mutta olen kyllä sitä mieltä että me tarvitsemme jo keskustelun siitä onko meillä mahdollisuus nyt jotenkin kohdentaa resursseja jo tässä ensi vuoden budjetissa

nyt juuri laaditaan elikkä en pysty tässä vaiheessa ottamaan kantaa näihin näihin kun on mietitty millä se millä se sopeuttaminen tehdään yön aikaisilla sulkemisilla raja asemilla vai vai sitten vähennyksillä tästä lentotoiminnasta haluan kuitenkin vakuuttaa teille sen että me teemme ihan varmasti kaikkemme että turvallisuus ei heikkene mutta meidän pitää tätä katsoa ja en pysty tässä vaiheessa siitä sanomaan koska päätökset tehdään vasta sen jälkeen kun meidän rajavartiolaitos on tehnyt kaiken analyysin ja tuo minun pöydälleni sitten sen mitä he ehdottavat

määräaika umpeutuu tuossa lokakuun alussa silloin aikoinansa kun se tehtiin se tehtiin siihen tilanteeseen tarpeeseen mutta määräaikaisena ja kertaluontoisena ja tällä hetkellä ei ole mitään tarvetta että sitä tarvitsisi jatkaa pelastustoimen uudistuksesta totean että virkamiesesitys on nyt lausunnolla ja toivonkin että kaikki lausuvat siitä ahkerasti ja alueitten määrä katsotaan sitten mutta pyydän kiinnittämään huomiota että tämä uudistus on paljon muutakin kuin alueitten määrä se on myöskin sisällöllistä kehittämistä ja koko järjestelmän kehittämistä siihen tulevaisuuteen maahanmuutosta totesitte siinä nyt onneksi on käynyt niin että meillä on vähemmän nyt niitä maahantulijoita mutta ongelmaksi on muodostunut se että nämä turvapaikanhakuprosessit ovat pitkittyneet eli meillä on vielä hyvin paljon sellaisia henkilöitä jotka odottavat sitä ensimmäistäkin päätöstä ja sitten on tietysti tämä valitusprosessi

myöskin kaikissa näissä toiminnoissa pitää se se turvallisuus taata ja siinä meillä on nyt sitten onneksi poliisilla muilla virkamiehillä ja vastaanottokeskusten väellä hyvä yhteistyö sitä pitää vielä vain kehittää ja tietojen kulkea senaattikiinteistöt on minunkin mielestäni aikamoinen murheenkryyni tällä hetkellä kun meillä menee hyvin paljon näihin erilaisiin toimipisteisiin rahaa eikä päästä sitten kuitenkaan niitä sopimuksia purkamaan kovin herkästi varmasti vielä tässä sitten tulee lisää kiitos

arvoisa herra puhemies vuonna kaksituhattaviisitoista raiskausrikoksia tuli tietoon

mikä on neljä pilkku kolme prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna hyvä ministeri mille näyttävät nämä raiskaustilastot tällä hetkellä tampereella poliisi lehtitietojen mukaan oli viidessä minuutissa paikalla kun tällainen rikos tapahtui poliisia on kyllä arvostettava ja huolta kannettava riittävistä määrärahoista niistäkin vähäisistä mitä on tulossa toki on kiitosta annettava samoin myös koulutukselle tulevista ikääntyneiden ihmisten kohtaama turvattomuus on hyvin tärkeä asia huomioida sukulaistätini joutui keskellä kirkasta päivää romanikerjäläisten ryöstämäksi silmänkääntötempulla olenkin tehnyt toimenpidealoitteen missä esitän että tässä sisäisen turvallisuuden strategiassa huomioidaan myös ikäihmisten kohtaama turvattomuus ihan keskellä kirkasta päivää ja palvelutalotkin huomioon ottaen mitä sille aloitteelle mahdollisesti kuuluu

puhemies viime vuoden budjetissa suojelupoliisin määrärahoja lisättiin samoin kuin sitten kevään kehyksissä sitä tasoa lisättiin kahdella miljoonalla eurolla nyt olemme tälläkin viikolla keskustelleet erittäin valitettavasta väkivallantapauksesta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta ääriliikkeistä nämä ovat myös pohjoismaisia ilmiöitä ja tämä järjestö joka on tämän keskustelun keskiössä on pohjoismaisesti toimiva liike

valitettavasti me olemme vielä takana pohjoismaisessa vertailussa kun verrataan suojelupoliisin määrärahoja mikä on teidän käsityksenne tästä pitkästä kaaresta niiden suhteen
arvoisa herra puhemies puhuimme tänään kyselytunnilla poliittisesta väkivallasta ja rasismista ja haluan kiittää ministeriä suoraselkäisestä ja selkeästä toiminnasta kyselytunnilla hurjaa on huomata nyt se kun katsoo tätä sisäministeriön hallinnonalaa ja lukee tätä tilannekuvaa miten nopeasti tämä jo painettu kirja onkin monella tavalla vanhentunut kun me mietimme mikä on tällä hetkellä se turvallisuustilanne tai missä mennään ja minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon toisaalta se keskustelu mitä tänään käytiin ei varmastikaan ole uutta mutta se on vihdoinkin noussut uudella tavalla puheen kautta pintaan

luovat sitä rasismia tai pitävät sitä yllä täällä puhuttiin näistä houkuttelevuustekijöistä ja se on nyt ollut meillä aika määräävä tekijä kun me puhumme turvapaikanhakijoista ja maahanmuutosta mutta siinä kannattaisi olla varovainen koska usein se houkuttelemattomuus tarkoittaa tiukennusta ja yleensä tiukennuksella me luomme juuri niitä asetelmia missä jollekin ryhmälle tuleekin hatarammat mahdollisuudet viedä sitä elämää eteenpäin tai leimallisesti se vaikuttaa siihen ajattelukulttuuriin ajatteluun tietyistä ihmisistä tai ryhmistä ja myös tällä tavalla me voimme luoda asetelmia jotka pitävät yllä rasismia

herra puhemies täytyy sanoa että tätä tämänkertaista sisäministeriön budjettia leimaavat puute ja kurjuus mutta siitä ministeriä pitää onnitella että näin niukoista aineksista on saanut kuitenkin kasaan tasapainoisen ja toimivan kokonaisuuden

ehkä hieman naiivi ja liian matala oli ilahduttavaa kuulla että ministeri on päättänyt ottaa kevään kehysriihineuvotteluissa tämän asian esiin jotta tähän tähän saadaan korjaava oikoliike minusta on aika kääntää suuntaa ja panostaa tähän turvallisuuteen enemmän kyllä nämä maailman tapahtumat tänä päivänä täällä suomessakin ovat sitä luokkaa että

puhemies minullakin on huoli rajavartiolaitoksen resursseista niukkojen resurssien johdosta muutamaa kansainvälistä rajanylityspaikkaa uhkaa sulkeminen yöajaksi niin kuin täällä on jo aiemmin ollut puhetta tämmöinen tilanne on muun muassa pohjois karjalassa niiralan raja aseman kohdalla tämä on huolestuttava ehdotus monestakin syystä ensinnäkin se heikentäisi vakavasti liikenneturvallisuutta kun raskas liikenne siirtyisi liikkumaan päiväaikaan kapealla ja huonokuntoisella tiellä ja yöajan sulkeminen heikentäisi myös matkailu ja vientielinkeinojen tilannetta koko maakunnassa ja itä suomessa minä toivonkin että hallitus päätöstä tehdessään huomioisi myös nämä laajemmat näkökulmat ei ainoastaan rajavartioston tilannetta koska tällä on myöskin aluepoliittisia vaikutuksia toiseksi pelastustoimen tilanteesta sen verran että pohjois karjalassa on ollut erittäin toimiva ja kustannustehokas pelastustoimi ja me olemme olleet huolissamme miten erinomaiselle toimintamallille käy jos siirrymme viiden alueen malliin toivottavasti hallitus aidosti huomioi ja kuulee nämä maakunnasta annetut lausunnot

haluan nostaa poliisien resurssit vielä esille vaikka niistä on paljon puhuttu se tulee monella monella tapaa hyvin lähelle poliiseilla on palvelutehtävä olla kansaa ja kansalaisia varten mutta mitä kentältä on kuulunut sen sijaan että nyt ykkös kakkos on se palvelutehtävä ensimmäisenä tehtävänä on miettiä kuinka tehtävälistalta saadaan jollain syyllä pois niitä tehtäviä ilman että niihin tartutaan seuraavaksi tärkeimpänä on kentältä kuulunut että hoidetaan tehtävät mahdollisimman nopeasti jotta näyttäisi siltä että että homma toimii kolmanneksi on sanottu että kiireellinen hälytys voi tulla mutta puhelimeen täytyy sanoa että vastaavia kiireellisiä hälytyksiä on kaksi tai kolme jonossa että täytyy vain odottaa tai että kun tarvittaisiin kaksi tai kolme partiota niin käytettävissä on vain yksi mitä tehdään myös poliisien oma turvallisuus on hyvin kyseenalainen ja on hyvin suuressa tiristyksessä ja kentältä on kuulunut että hyvin monet miettivät alan vaihtoa tämä on hyvin huolestuttavaa toivon että ministeri tarttuu pikaisimmin

arvoisa puhemies tässä on pidetty monia hyviä puheenvuoroja luin tässä tänään saapunutta kelan tiedotetta sosiaalivakuutus lehdestä jossa asiantuntijat toteavat että yhteiskunnallinen eriarvoisuus ruokkii tyytymättömyyttä ja mediasta onkin saatu nyt lukea miten se on sitten yhteiskunnassa purkautunut tämä lehti on myös kartoittanut näitä tyytymättömyyden syitä ja tässä on puhuttu myös siitä että tyytymättömyys ei ole huono asia mutta se miten se kanavoituu on huono asia jos se kanavoituu tällaisena tapahtumana niin kuin olemme nyt saaneet nähdä nyt minä oikeastaan myös haastan tätä keskustelua vähän sillä lailla että kun me puhumme tästä oikeudenmukaisuudesta ja vastakkainasettelusta niin esimerkiksi mikä tähän sisäministeriön hallinnonalaan liittyy viikonvaihteessa oli eräs paperiton henkilö joka ilmoitti että hän alkaa tehdä rikoksia jos hän ei saa asuntoa pään päälle ja hän on saanut kielteisen turvapaikan elikkä miten me voisimme lisätä sitä suomalaisen ihmisen tunnetta veronmaksajana niin että hän olisi lainkuuliainen voimmeko sallia tällaisen että lehdessä ilmoitetaan että aletaan tehdä rikoksia ja ja me emme tee asialle mitään se lisää vastakkainasettelua

itse kannan huolta pelastustoimen uudistuksesta ja muistuttaisin että suomalainen vapaapalokunta on sellainen vapaaehtoistyöhön perustuva järjestö joka huolehtii noin suomen kansalaisten ensivastetoiminnasta ja turvallisuudesta vapaapalokunnat käsittävät noin kahdeksankymmentä prosenttia suomen pinta alasta missä ne ovat ensimmäinen turvallisuusviranomainen kun onnettomuus tai vahinko tapahtuu toivon että tässä pelastustoimen uudistuksessa vapaapalokuntien toimintaedellytykset turvataan ja heille annetaan se heille kuuluva arvo ja mahdollisuus niin kuin tässä kuultiin ministeri arvostaa vapaaehtoistyötä tämä vpk toiminta on yksi yksi sellainen ja se on myös nuorisolle erittäin hyvä koulutus ja kasvun paikka

arvoisa herra puhemies itse sinänsä kannatan että automaattisestikin liikenteen valvontaa kannattaa tehdä mutta jonkin verran tuntuu siltä että tämän toleranssin laskeminen näin alas mihin se nyt on laitettu lisää merkittävästi hallinnollista työtä mutta ei todennäköisesti paranna liikenneturvallisuutta alinopeuksien lisääntyessä ja niin poispäin toivoisin että ministeri tätä pohtisi myös sakotuksen pistejärjestelmä on sellainen mitä suomessa on usein esitetty ja se voisi olla varsin kannatettava ja kohtuullinen näihin puuttumisiin itse myös yhdyn näihin huoliin poliisin resursseista meillä tuntuu olevan tiettyjä paikkoja talvivaara ja muut joihin aina rahaa löytyy kun tarve on nyt on tarve että poliisille pitää löytyä lisäresursseja niin kuin ministerikin on puhunut ja toivotaan että löytyy tuo sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden

puhemies ensin minäkin haluan kiittää ministeri risikkoa siitä vahvasta arvojohtajuudesta jota osoititte kyselytunnilla toiseksi haluan kiittää edustaja mäkisalo ropposta joka nosti nämä nämä ympärivuorokautiset rajapaikat ja huolen niiden sulkemisesta samoin kuin sen että pelastuslaitosuudistuksessa ei hajotettaisi toimivia alueita vaan tehtäisiin se niin että nämä nämä vahvuudet säilytetään sitten olisin kysynyt tästä migrin tilanteesta silloin pari viikkoa sittenhän tuli tietoa siitä että siellä paineen alla toimimaan ja laadusta laadusta ehkä sen takia tinkimään ja tässä tuli esille että vaikka nyt turvapaikanhakijoiden määrä on vähentynyt niin on vielä iso joukko jonossa näitä hakemuksia joita joita tulee käsitellä olisin kysynyt miten miten on nyt huomioitu ja millä tavalla seurataan sitä että migrillä on riittävät resurssit jotta saadaan laadukkaita päätöksiä ja myös prosesseja voidaan

herra puhemies nostaisin myös esille tämän venäjän ja suomen välisen rajasopimuksen joka päättyy nyt taisi olla lokakuun kuudentena päivänä sillähän on rajoitettu muunmaalaisten kuin suomalaisten venäläisten ja valkovenäläisten ylitystä se toimi odotetulla tavalla rauhoitti tuon tilanteen tuolla rajalla mutta kun vierailimme lapin kansanedustajat tuolla raja joosepissa niin kyllä siellä viranomaisten viesti oli on puhtaasti kysymysmerkki mitä tulee tapahtumaan kun tämä väliaikainen sopimus päättyy toivon siinä tietenkin sitä että jos tulee yllätyksiä niin on sitten valmius reagoida nopeasti tähän tilanteeseen toinen asia minkä nostan esille on tämä rajojen aukioloaikojen supistaminen täällä on nostettu esille jo niirala ja imatra mutta nostan tähän kolmantena tuon sallan rajanylityspaikan kyllä meillä huoli siitä on jos sitä aikaa supistetaan koska nyt on venäjältä paljon matkailijoita jotka käyvät ihan päiväseltään suomen puolella ja kun tämä aukioloaika supistuu niin silloin tämä ei mahdollistu enää siinä määrin kuin ennen samoin kuin myös muun elinkeinopolitiikan kannalta se on huono asia toivon kyllä että nämä säästöt löytyisivät jostakin muualta

arvoisa puhemies saimme toukokuulla sisäisen turvallisuuden selonteon ja siinähän hallitus lupaa turvata koko maahan turvallisuuden eli varmaan paineita riittää kun ollaan kuultu että esimerkiksi poliisien

ja hyvinvoinnin kivijalka kun ministeri risikko mainitsi että nämä turvapaikkahakemukset eivät ole menneet niin joutuisasti niin tietysti tämän odottavan kannalta olisi inhimillistä että nämä päätökset saataisiin nopeasti käyntiin sitten vielä poliisista kun me tiedämme että poliisiin luotetaan ja kun heitä näkyy ympärillä on se turvallisuudentunne näitä peltipoliiseja nyt on entistä enemmän tullut maanteiden varsiin mutta eivät ne näe esimerkiksi sitä missä kunnossa siellä autoilija ajaa ja ainakin tutut poliisit ovat viestittäneet minulle että minkä takia sinne hallintoon laitetaan niitä poliisivirkoja

näin todellisuudessa tietysti se kenttätyö on erittäin

arvoisa puhemies viime toukokuussa tosiaan eduskunnalle annettiin sisäisen turvallisuuden selonteko jossa hallitus lupaa turvata sisäisen turvallisuuden resurssit koko maassa eduskunta antaa vastauksensa tähän selontekoon ensi kevään aikana ja nyt tiedämme että äärettömän tärkeää sisäisen turvallisuuden strategiatyötä tekee työryhmä jonka toimikausi muistaakseni loppuu toukokuun aikana millä tavalla arvoisa ministeri nyt sitten on näillä aikatauluilla tarkoitus yhteensovittaa eduskunnan tahtotila sisäisestä turvallisuudesta tähän strategiatyöhön minkälaista vuorovaikutusta tässä

puhemies tästä puheenvuorosta on hyvä jatkaa sisäministeriö teki elämänkaariselvityksen vuonna kahdeksankymmentäseitsemän syntyneistä lapsista ja ja heidän elämästään aikuisuuteen asti nämä lapset

ovat eläneet lapsuuden laman aikana jolloinka sitten erilaisia palveluja supistettiin minkä seurauksena voitiin todeta näitten lasten osalta että he ovat eläneet kohtuullisen vaikeaa elämää on ollut huostaanottoja psyykenlääkkeitä koulukeskeyttämisiä ja niin edelleen nyt kun tätä sisäisen turvallisuuden selvitystä ja strategiaa tehdään kysyisin ministeriltä mitenkä te hyödynnätte tai hyödynnättekö sisäministeriön tekemää selvitystä sitten jatkotyöstämisen osalta sitten toinen asia johon myös haluan kiinnittää huomiota on rajavartiolaitoksen ja näitten kaakkois suomen rajanylityspaikkojen toivoisin myös vastaavasti kuten täällä on useissa puheenvuoroissa todettu että nämä rajanylityspaikat kaakkois suomessa turvataan kysyisinkin mitä suunnitelmia teillä on niitten osalta

puhemies edustaja toivolan ja monien muiden edustajien tavoin olisin halunnut kiittää ministeri risikkoa erittäin linjakkaasta esiintymisestä kyselytunnilla toivon että hallituksen tarkastelussa maanantaina ja poliisihallituksen ja syyttäjän välisissä keskusteluissa voitaisiin päätyä siihen että lähdettäisiin ajamaan kannetta tämän uusnatsijärjestön kieltämiseksi en kuvittele että järjestön kieltäminen

on se että järjestön toiminta on selvästi lainvastaista ja kun ajatellaan kuinka monta väkivallantekoa tuon järjestön historiaan nyt mahtuu niin mielestäni edellytykset kanteen nostamiselle näyttäisivät olevan olemassa
vielä edustaja tavio ja sen jälkeen ministeri kolme minuuttia
arvoisa puhemies ihmiset ovat tosiaan huolissaan maamme sisäisestä turvallisuudesta viime aikoina viime päivinä on ollut varsin kiristynyt ilmapiiri osa poliitikoista käyttää nyt vielä tätä tutkintavaiheessa olevaa henkirikosta politiikanteon välineenä minun mielestäni näiden tunnemyrskyjen vallassa ei kuitenkaan kannata valmistella mitään hätiköityä lainsäädäntöä ylläpidetään ennemmin poliisin resurssien lisäämistä itsekin toivon sekä suojelupoliisin että poliisin lisää poliisiresursseja kuitenkin tarvitaan varsinkin koska laittomien koska laittomien siirtolaisten määrä on suomessa kasvanut

myönnän äsken sanotusta poiketen vielä puheenvuoron suurimman oppositioryhmän edustajalle

tästä asianomaisesta valiokunnasta elikkä edustaja karille joka nousi tomerasti ylös ja sitten ministerille se kolme minuuttia
arvoisa herra puhemies lämpimästi kiittäen haluan samalla tavalla kuin tässä jo useamman ryhmän edustajat kiittää ministeriä linjakkaasta esiintymisestä juuri näin poliittisessa toiminnassa käytetään erilaisia asioita esimerkkeinä jaan kyllä sen että asioilla ei pidä elämöidä mutta asioista pitää puhua ja siitä iso kiitos ministerille juuri näin pitää toimia haluan tässä yhteydessä myös sanoa että sdp tarttuu tähän ministerin ehdotukseen myös siitä että katsotaan poliisin määrärahat jo syksyn aikana ja rakennetaan keväälle sellaista kehystä jota sdp on omassa vaihtoehdossaan tarjonnut jo seitsemäntuhannenkahdensadan

rajavartiolaitoksen sopeuttamistoimet siis arvioidaan monipuolisesti siinä katsotaan myös taloutta ja työssä kulkemista mutta ennen kaikkea sitä turvallisuutta kiitoksia kun nostitte tämän ikääntyneiden ihmisten turvallisuuden se tulee olemaan varmasti siinä sisäisen turvallisuuden ohjelmassakin olette tehneet aloitteen eduskunnassa ja

ikääntyvien ihmisten turvallisuuteen liittyen sisäministeriössä suojelupoliisista kysyitte riittääkö lainsäädäntö tätä lainsäädännön tukeahan on lisätty ja ainakin saamieni tietojen mukaan se on on ollut kaikki tervetullutta mutta nyt kiinnitän huomiota siihen tiedustelulainsäädäntöön jota varmasti myöskin ministeri niinistö joka täällä on paikalla odottelee elikkä kannustan teitä täällä parlamentaarisessa ryhmässä viemään sitä asiaa eteenpäin mahdollisimman nopeasti poliisien määrärahoista kannatte kaikki huolta niin minäkin ja itse kaiken kaikkiaan tästä turvallisuudesta meillä on turvallisuuden uhkia hyvin paljon niin sisäisiä kuin ulkoisia ja me tarvitsemme kaikkia näitä turvallisuusviranomaisia kun ole täysin millään koneilla korvattavissa eivätkä sähköisillä sähköisillä digitalisaation menetelmillä se on työvoimavaltaista alaa me tarvitsemme ihmisiä mutta sanon kuitenkin poliisien määrärahaongelmista että niitä ei pelkällä rahalla nyt ratkaista meidän pitää samanaikaisesti miettiä työnjakoa ja myöskin sitä mihin keskitytään kyllä poliisilta menee hyvin paljon sellaisiin asioihin aikaa jotka pitäisi jonkun muun hoitaa otetaanpa nyt ensiksikin esimerkiksi päihtyneiden kuljettaminen kuka on sanonut sen että se on poliisin tehtävä sama juttu on päihtyneiden osalta eräällä lailla alueilla joilla ei ole selviämisasemaa maakunnassa tai kunnassa missä poliisit

ei ole sosiaali ja terveydenhuollon asiantuntemusta välttämättä silti joutuvat vartioimaan henkilöä joka saattaa sitten jopa menehtyä siellä siellä putkassa toivon että me saamme myöskin tähän työnjakoon sitten jonkinlaista rotia sanoin että palvelulupaustahan me olemme nyt tekemässä poliisit ovat toivoneet että päättäjät sanovat mihin keskitytään palvelulupaustoiminta on nyt käynnistynyt meidän kansliapäällikön johdolla pelastustoimessa sopimus ja vapaapalokunnat ovat erinomaisen tärkeä asia edustaja pakkanen nosti ne esille samaa mieltä sitten migrin resursseja on lisätty kyllä minä uskon että ne nyt selviävät siellä näitten asioitten kanssa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on totta kai keskustelu kansanedustajien kanssa tärkeää sitten totean laittomasti maassa olevista että sitä meidän ei tule sallia kenenkään että meillä laittomasti maassa olevien henkilöiden määrä tulisi kasvamaan

arvoisa herra puhemies puolustusbudjettia laadittaessa on otettu huomioon hallitusohjelmassa mainittu parlamentaarisen selvitysryhmän vuonna kaksituhattaneljätoista esittämä määrärahalisäys joka nousee kuluvalle vuodelle myönnetystä viidestäkymmenestä miljoonasta eurosta kahdeksaankymmeneen miljoonaan euroon vuonna kaksituhattaseitsemäntoista voimassa olevissa valtiontalouden kehyksissä tämä puolustusvoimien materialististen suorituskykypuutteiden korjaamiseen tarkoitettu lisäys kasvaa asteittain vuositasolla sataanviiteenkymmeneen miljoonaan euroon vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä mukaan lukien indeksikorotukset puolustushallinnon näkökulmasta kyse ei ole puolustusmäärärahojen tasokorotuksesta vaan aiemmin tehtyjen mittavien leikkausten osittaisesta kompensoimisesta uutena tilausvahvuutena alkaa puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen vuonna kaksituhattaseitsemäntoista jonka summa on ensi vuodelle seitsemänkymmentäyksi miljoonaa euroa jatkovuosina viisisataayhdeksäntoista miljoonaa euroa käynnistyvän kehittämisohjelman suurimmat hankkeet sisältävät muun muassa sotilastiedustelun tiedonhankinnan ja maalittamistuen sekä tutkavalvonnan kehittämishankkeita elektronisen vaikuttamisen kykyjä kaikkien puolustushaarojen tarpeisiin sekä alueellisten joukkojen tulenkäytön tulivoiman johtamisen panssaritorjunnan ja liikkuvuuden kehittämistä sanoa että tällä vaalikaudella on maavoimien vuoro kun kaksituhattakaksikymmentä luvulla ovat edessä meri ja ilmavoimien suuret strategiset hankinnat arvoisa puhemies hallitusohjelman mukaisten toimintamenosäästöjen ja edellisellä vaalikaudella päätettyjen pysyvien toimintamenosäästöjen määrä on vastaavasti kasvamassa puolustusministeriön pääluokassa noin kahdellatoista miljoonalla eurolla vuoteen kaksituhattakuusitoista verrattuna tämä summa muodostuu muun muassa viranomaisten turvallisuusverkon käyttöönotosta ostolaskujen viivästyskorkojen vähentämisestä kirjanpidon keskittämisestä palkkaliukumien kasvusta sekä valtionhallinnon kiinteistömenojen säästöistä kilpailukykysopimus leikkaa kaikkiaan puolustusvoimien toimintamenomäärärahoja noin kahdellakymmenelläkuudella miljoonalla eurolla tästä osuudesta valtaosa koostuu lomarahojen alentamisesta sekä työnantajan sairausvakuutusmaksun ja eläkemaksun alentamisista jotka vähentävät menoja lähes yhdeksällätoista miljoonalla eurolla tämä ei muodosta ongelmaa koska kyse on niin sanotusti läpivirtaavasta rahasta ongelmana on kilpailukykysopimuksessa sovittu työajan pidentäminen kuudella minuutilla päivässä jonka vaikutus puolustusvoimissa on ensi vuonna yli seitsemän miljoonaa euroa se määrä on säästettävä henkilöstömenoista kiistämätön tosiasia on että useamman vuoden aikana tehdyt mittavat ja kumuloituvat puolustusvoimien toimintamenomäärärahojen leikkaukset ovat puolustusvoimissa ongelma ja ne vaikeuttavat toiminnan tason ylläpitämistä puolustusvoimien tehtävien ja sodanajan joukkojen koulutusvaatimusten mukaisella tasolla tähän ongelmaan tullaan pureutumaan parhaillaan tekeillä olevassa puolustusselonteossa lievästi pienenevistä toimintamenoista huolimatta puolustusvoimien toimintavalmiutta ollaan kehittämässä käytettävissä olevien resurssien puitteissa toimintaympäristön edellyttämällä tavalla yleisen asevelvollisuuden edellytykset koko palveluskelpoinen miespuolinen ikäluokka koulutetaan varusmiesten maastovuorokausien määrä ja reservin kertausharjoitusten määrä pyritään pitämään vuoden kaksituhattakuusitoista tasolla myös lentotuntien ja merivoimien alusvuorokausien määrä säilyy lähtökohtaisesti kuluvan vuoden tasolla kaikkiaan puolustusministeriön hallinnonalalle esitetään määrärahoja kaksi pilkku miljardia euroa menojen yhteismäärä on kuusikymmentäkaksi miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden kaksituhattakuusitoista varsinaisessa talousarviossa voi sanoa että tämä on laskennallista ja johtuu pääosin siitä että vuoden kaksituhattakuusitoista talousarvio sisälsi huomattavan määrän materiaalihankintojen menoja jotka myöhennettiin vuosilta kaksituhattakolmetoista ja kaksituhattaviisitoista vuodelle kaksituhattakuusitoista jotta rahoitus ja hankintojen toimitusajat vastaavat paremmin toisiaan tuo mainitsemani kuusikymmentäkaksi miljoonaa ei siis ole varsinainen leikkaus vaan se aiheutuu materiaalihankintojen maksatusajankohdan muutoksesta sotilaallisen maanpuolustuksen määrärahoista ilman arvonlisäveromenoja käytetään yhteensä noin yhdeksänsataaneljätoista miljoonaa euroa materiaaliseen valmiuteen puolustusmateriaalihankintojen osuus on tästä neljäsataakahdeksankymmentä miljoonaa euroa puolustusvoimien toimintamenomäärärahoista on suunniteltu käytettävän lisäksi materiaalien kunnossapitoon ja joukkojen varustamiseen noin neljäsataakolmekymmentäneljä miljoonaa euroa puolustusministeriön pääluokan menojen osuus vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista ennustetusta bruttokansantuotteen määrästä on yksi pilkku kolmekymmentäyksi prosenttia kuluvana vuonna se on yksi pilkku kolmekymmentäseitsemän prosenttia puolustusministeriön pääluokan määrärahojen osuus kaikista valtion budjettitalouden määrärahoista on vastaavasti viisi pilkku yksi prosenttia kun se kuluvana vuonna on viisi pilkku kolme prosenttia arvoisa puhemies kaikkiaan tässä suomelle taloudellisesti vaikeassa tilanteessa jossa parhaillaan olemme hallitus esittää puolustusbudjettiin kolmenkymmenen miljoonan euron lisäystä materiaalihankintoihin mikä on luonnollisesti hyvä asia tällä saamme osittain kurottua umpeen viime hallituskaudella virheellisen politiikan seurauksena syntynyttä aukkoa materiaalihankintoihin

arvoisa herra puhemies tämä puolustusbudjetti on vähän niukkasbudjetti sille emme mitään näissä olosuhteissa näytä voivan tavoitteena tulisi olla paitsi tämä seurantaryhmämme suosituksen mukainen lin jaus myöskin tavoitteen yhden pilkku viiden kokoinen puolustusbudjetti ymmärrettävistä syistä tiedämme että turvallisuustilanne meillä on entistä vaikeampana ja kireämpänä ympärillämme tulemme ruotsista jonka puolustusbudjetti on yksi pilkku kahdeksan kertainen suomen puolustusbudjettiin verrattuna eräs seikka joka hieman tietysti helpottaisi tilannetta on syventyvä kansainvälinen yhteistyö sekään ei ole ilmaista mutta se on rakennettavissa tavalla joka vahvistaa puolustuskykyämme nostaa puolustuskynnystä ja sillä tavoin palvelee tavoitteitamme kiitoksia

arvoisa puhemies suomi on tehnyt puolustuksessa oikea ratkaisuja varsinkin puolustusratkaisu on ollut kestävä tietysti leikkaukset joihin ministerikin tuossa viittasi ovat erittäin valitettavia tällaisina aikoina joita me elämme varsinkin yleisen asevelvollisuuden pohjaan perustuva järjestelmä kertausharjoituksineen kaikkineen on kyllä vahva sana tämän päivän maailmassa olletikin kun muualla sitä ajetaan alas me olemme sen pitäneet ja koko ajan koettaneet kehittää eteenpäin sodanajan joukkojen määrä on sitä pudotettiin tähän liittyen ministeri niinistö on esittänyt haastattelussa ehkä ääneenajatteluna että pitäisi nostaa tuota määrää ylöspäin sehän tarkoittaisi myös varustuksen lisäämistä ja vähän rahaa lisää ministeri niinistö aiotteko te esittää sodanajan joukkojen määrän lisäämistä nyt tulossa olevassa

arvoisa herra puhemies hyvä ministeri tuossa kyselytunnilla puhuimme hoitajamitoituksesta sosiaali ja terveydenhuollossa mutta aivan samoin puolustusvoimissa on puolustusvoimauudistuksessa sovittu henkilöstön määrästä niin että yhtä joukkuetta kohti olisi kaksi pilkku viisi kouluttajaa tämä ei kuitenkaan nyt ole toteutunut puolustusvoimilla on tällä hetkellä kouluttajan virkaa auki ja tätä on yritetty laastaroida lisäbudjetilla antamalla sopimussotilaiden palkkaamiseksi rahaa mutta nyt kun katson tätä budjettikirjaa sivua

niin täällä kerrotaan että palkattavan henkilöstön määrä vähenee viisikymmentä henkilötyövuotta vuoteen kuutenatoista verrattuna ja vähennys aiheutuu pääosin määräaikaisten sopimussotilaiden määrän vähentämisestä voisiko ministeri selittää tämän kuvion

arvoisa puhemies kiitoksia puolustusministerille tällä niukalla budjetilla pyritään ylläpitämään koko suomen alueellinen puolustus jossa yleinen asevelvollisuus on edelleen kustannustehokkain ja uskottavin ratkaisu läntinen naapurimaamme ruotsihan luopui tästä yleisestä asevelvollisuudesta lopulla ja nyt on sitten kaavailemassa asevelvollisuuden takaisinottoa muun muassa siitä syystä ettei se ole saanut rekrytoitua tarpeeksi ammattisotilaita suomen puolustus nyt ja tulevaisuudessa nojaa vahvaan reserviin tärkeänä osana vahvan reservin jatkokouluttamista ja maanpuolustukseen sitouttamista on vapaaehtoinen maanpuolustus kysyisin ministeri niinistöltä miten ministeri tulee jatkossa huomioimaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämisen

arvoisa puhemies edustaja ronkainen kiinnitti tärkeään asiaan huomiota tuo vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö on jälleen kohteena se mistä leikataan mutta uskoisin että hallituspuolueet yhdessä rintamassa hoitavat tämän asian kuntoon niin kuin perinteisesti toinen asia sotilaallinen kriisinhallinta on iso asia suomalaisille ja viettäväthän suomalaiset rauhanturvaajat tänä vuonna kuusikymmentä vuotisjuhlavuotta myönteisenä asiana onkin sinne tuo määrärahakorotus lähes kolmekymmentä prosenttia siitä ison osan vievät libanoniin sijoittuvat joukkueet onko siellä kuitenkin joitain tämmöisiä sosiaalisia puutteita liittyen tähän ykn rauhanturvaajien tehtävään muistaakseni aikanaan veteraanikortti on sotilaille luvattu mutta tätä muuta tapaturman ja ja palvelussairauden korvaamista kriisinhallintatehtävissä en ainakaan itse huomannut tuolla budjetin rahoitusosassa

arvoisa herra puhemies yleisen asevelvollisuuden edellytykset edellytykset turvataan se on tärkeää varusmiesten maastovuorokausien ja reservin kertausharjoitusten määrä pidetään nykyisellään ja myös lento ja alusvuorokausien määrä ja myös kalustohankintoihin panostetaan tämä on tärkeää mutta sitten meillä on yksi puolue joka tässä muuttuvassa tilanteessa linjaa täysin toisella tavalla vihreät linjasivat että asepalveluksesta tulisi tehdä täysin vapaaehtoista ja luopua sen kautta kyllä itse olen sitä mieltä koko maan puolustamisesta he ovat linjanneet että seitsemänkymmentäviisituhatta riittäisi reservin kooksi ja siitä siis puolet olisi miehiä ja puolet naisia kysyisin teiltä arvoisa puolustusministeri jos vihreät pääsisivät tekemään tämän tavoitteensa niin mitä se tarkoittaisi maamme turvallisuuden ja ja koko maan puolustamisen näkökulmasta
arvoisa puhemies ymmärtääkseni kysymys on nyt lähetekeskustelusta ministerille ja edustaja heinonen tekee jonkinlaista omaa poliittista projektiaan tässä näin itse kysymykseen vihreät pyrkivät katsomaan kauas tulevaisuuteen ja miettimään erilaisia skenaarioita nyt kun puhe on ensi vuoden budjetista siihen tämä edustaja heinosen kysymys ei liity millään tapaa

arvoisa herra puhemies ei ole kuin pieni hetki siitä kun ruotsi teki tällaisen muutoksen mitä vihreät nyt suomessa esittävät eli ei tässä kovin kauaskantoisista asioista puhuta kun taaksepäin katsotaan ruotsissa muutamassa vuodessa todettiin että muutos on ollut väärä kun kuitenkin puolue joka on ainakin muutamassa kaupungissa aika merkittävä linjaa tällä tavalla ja ja vielä heidän puheenjohtajansa linjaa että heillä on maan johtavat ulkopolitiikan keskustelijat hautala haavisto ja hän itse ajattelijat anteeksi niin kysyisin kyllä ja haluaisin puolustusministeriltä kuulla mitä hän ajattelee tämäntyyppisestä linjauksesta jossa reservin koko painettaisiin seitsemäänkymmeneenviiteentuhanteen ja sekin yritettäisiin vielä rakentaa täysin vapaaehtoiselta pohjalta
ministerille myönnetään puheenvuoro noin kymmenen käytettävän vastauspuheenvuoron jälkeen

arvoisa herra puhemies niin herkullinen aihe on tämä edustaja heinosen esille nostama aihe että tyydyn sitä lähinnä kommentoimaan että lukekaa tiedotteeni tein tästä aiheesta myös oman tiedotteen ja tietenkin hämmästelin ihan samalla lailla kuin muut parlamentaariset ryhmät tätä tätä esitystä mutta ministeri viime kaudella tehtiin virheitä niin tehtiin minä olen ihan samaa mieltä ministerin kanssa niin tunnutaan tekevän kyllä tälläkin kaudella meillä on edelleenkin laskeva kehys puolustusbudjetissa ja vaikka eri toimintamomenteille lisätäänkin rahaa niin samaan aikaan joltain toiselta momentilta otetaan pois näin se tässä budjetissa menee yhdyn kyllä edustaja kanervan valiokunnan puheenjohtajan näkemykseen siinä että kyllä meillä on tällainen niukkasbudjetti käsitteillä nyt tälläkin hetkellä sotilaat ja poliisithan tekevät säästöt ei voi kysyä miten he pärjäävät aina voi kysyä miten kansalaiset sitten pärjäävät näiden säästöjen jälkeen kysynkin ministeriltä huoltovarmuudesta ja mpksta miten ministerin mielestä meillä on patria meillä on monenlaista muuta teollisuutta varmistetaan kotimainen huoltovarmuus miten me varmistamme maanpuolustuskoulutusyhdistykselle puuttuvat neljäsataatuhatta kun se raha edelleenkin puuttuu

todettava että meillä on todella toimiva yleinen asevelvollisuus ja tiedämme yhtä hyvin että meidän toimintaympäristömme muuttuu ja meidän puolustusvoimien on oltava ajan tasalla ja täytyy kehittää erilaista toimintavarmuutta nyt on paljon puhuttu kyberistä kyberistä kyberpuolustuskyky vaatii sekä rahallista panostusta että riittävää osaamista digitalisaatio kehittyy nopeasti ja kyberpuolustuksen tärkeä kehittämisen kohde onkin osaaminen myös fyysisen laitteiston on oltava kunnossa lopuksi vielä mehän asumme venäjän naapurina ja on toistatuhatta kilometriä yhteistä rajaa varmaan se tuo joitain haasteita ja onkin tärkeää että eun ja

herra puhemies kyllä silmiinpistävää oli edustaja aallon kiemurtelu tähän edustaja heinosen kysymykseen liittyen kun puolustusjärjestelmästä me kysyimme edustaja aalto kyllähän tämä nyt olennaisesti liittyy budjettikysymyksiin resursseihin siihen kuinka aiotaan maanpuolustus hoitaa ja sen riittävä rahoitus turvata otetaan esimerkiksi naapurimaa ruotsi jolla on huomattavasti suurempi puolustusbudjetti mutta silti puolustuskyky erityisesti osalta pienempi mikä johtuu siitä että yleisestä asevelvollisuudesta on luovuttu mutta herra ministeri teitä arvostetaan valtavasti tuolla reserviläiskentällä te olette toiminut ministerinä hyvin kertausharjoitusten määrä on on saatu palautettua ja ja te olette puolustanut reserviläisiä monessa tilanteessa mutta kyllä huolenaihe on tämä vapaaehtoisen maanpuolustuksen rahoitus kysyisinkin

aivan samaan aiheeseen haluan vielä puuttua ihan parlamentarismin pelisääntöjen kannalta tämä jojotus jossa joka armias vuosi leikataan vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä tarkoittaa sitä että joutuvat siellä rakentamaan yt neuvottelujen kautta omat ensi vuoden budjettiasetelmansa sen kaltaiseksi että eduskunta kerta toisensa jälkeen on sanonut olevansa siitä selkeästi eri mieltä ja on palauttanut tämän puuttuvan osan tämä on parlamentin tämä on eduskunnan aseman halveeraamista jota valtiovarainministeriö tässä harjoittaa ja ja pidän tätä periaatteessa kyllä erittäin kyseenalaisena toimintalinjana kysyn olisikos ministerinkin mielestä hyvä tähän asiaan hiukan toisesta näkökulmasta kuin pelkästään määrärahakysymyksenä puuttua että tämä jokavuotinen pallottelu ja eduskunnan selkeän kannan väheksyminen saataisiin pikkuhiljaa ajettua toiseen asentoon

varapuheenjohtaja mutta puheenvuoron mielelläni kyllä käytän arvoisa puhemies minä yhdyn tähän edustaja kanervan erittäin vakavaan puheenvuoroon vapaaehtoisen maanpuolustuksen määrärahoista kun tämä on jokasyksyinen näytelmä tämä on vähän ilveilyä oikeastaan ja ja kuitenkin suhteellisen pienestä rahasta puhutaan budjetin puitteissa se on millimetrin millimetriosa mutta sitten kun se viedään sinne maanpuolustuskentälle niin siellä se on erittäin suuri toisekseen on kysymys myös eduskunnan arvovallasta kyllä kyllä tämä on tämä on vähän arvoton näytelmä toivottavasti tästä lähtee nyt vakava viesti valtiovarainministeriön suuntaan että tämä tämmöinen peli kokonaan loppuisi lopuksi kysyn arvoisa ministeri kun olemme tehneet näitä kahdenvälisiä yhteistyöasiakirjoja ison britannian kanssa ja niin edelleen minkä merkityksen te annatte näille yhteistyöasiakirjoille kun ne ovat tavallaan koonnoksia jo tapahtuvasta yhteistyöstä mikä merkitys niillä on tulevaisuuteen päin katsoen

puutun samaan asiaan kuin valiokunnan puheenjohtaja ja entinen puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja edustaja kääriäinen mpkn mpk tarvitsee ne omaan toimintaansa laajamittaiseen toimintaansa niin kuin täällä eduskunnassa hyvin mpkn toiminta tunnetaan mutta tämä pelaaminen varmasti kuluttaa hallinnon aikaa ja resursseja samoin kuin vie meiltä poliitikoilta fokuksen aivan väärään suuntaan ja sen lisäksi mpk käy aivan turhat yt neuvottelut parhaillaan varsinkin silloin turhat jos ja kun eduskunta päättää palauttaa rahat mpklle tämä ilveily saa luvan päättyä puolustusministeriön hallinnonalasta on siirretty määrärahoja varaosien hankkimiseen ja ja kaluston puolelle toiminnan määrärahoista se myös kertoo siitä omasta kipuilusta mikä budjetin sisällä parhaillaan puolustushallinnon sisällä käydään toivoisin ministeriltä vähän näköaloja tähän kertausharjoitusmäärärahathan on palautettu edustaja kanervan johtaman työryhmän toimesta

arvoisa puheenjohtaja vihreiden tavoite vapaaehtoisesta asevelvollisuudesta on toki todella pitkän ajan pitkän ajan tavoite eikä varmasti juuri tähän aikaan nyt osu sen sijaan meillä on vahva reservi ja sen takia meidän täytyy huolehtia että se on hyvin varustettu hyvin koulutettu ja se myös harjoittelee ja on hyvä hyvä että nyt tämä kertausharjoitusmäärä on pystytty nostamaan reservin kyky säilyy mutta mutta toki valikoivaan suuntaan asepalveluksessa voidaan mennä jo nyt ja esimerkiksi kokemukset naisista naisista jotka ovat käyneet varusmiespalveluksen ovat hyviä ja he ovat hyvin motivoituneita tähän liittyen itse asiassa huomio kiinnittyi siihen että sukupuolten välinen tasa arvo oli nostettu tässä budjettikirjassa yhdeksi osaksi ja siinä erot työtyytyväisyydessä miesten ja naisten välillä olivat aika suuret olisin kysynyt onko tähän tehty minkäänlaisia toimenpiteitä jotta ne parantuisivat

pohjoismaisen yhteistyön lisäksi olen iloinen myös siitä että tämä kansainvälinen yhteistyö on on laajentumassa ja ja siitä kiitos ministerille tietysti olisi vähän aikaisemmin voinut kertoa eduskunnalle muutamista asioista mutta kuitenkin huolenaiheeni on on puolustusmäärärahat erityisesti toiminnan määrärahat tässä ministeri kyllä sanoi että että niitä mietitään puolustuspoliittisessa selonteossa mutta kuulisin siitä mielelläni vielä vähän jos avaisitte sitä miten tästä selvitään koska koska siitä varmaan ollaan yhtä mieltä että että taso on liian alhainen
ja nyt ministeri puhujapöntöstä viisi minuuttia

arvoisa puhemies edustaja kanerva esitti varteenotettavan tavoitteen suomen puolustusbudjetin koolle suhteessa bruttokansantuotteeseen eli yksi pilkku viisi prosenttia tämähän on pitkän aikavälin keskiarvo ollut ja tähän tähän pitäisi tietenkin kulkea mutta jos otetaan huomioon sotilaseläkkeet rajavartiolaitoksen menot ja eräitä muita menoja niin itse asiassa tämä suomen käyttämän puolustusbudjetin osuus on hieman suurempi kuin tämä yksi pilkku kolme mitä se tänä ja ensi vuonna suurin piirtein tulee olemaan edustaja kääriäinen totesi mielestäni aivan oikein että suomen puolustuksessa on tehty oikeita ratkaisuja yleinen asevelvollisuus on meidän maanpuolustuksemme peruskivi hän kysyi sodanajan joukkojen määrän nostosta ja tämä on asia johon tullaan palaamaan puolustusselonteon yhteydessä mutta jo nyt julkisuudessa olleiden tietojen mukaan voin sanoa että tämä määrä tulee nousemaan jo pelkästään siitä syystä että oikeuskanslerin tekemän tulkinnan perusteella voimme käyttää varusmiehiä tietyn koulutuksen koulutuksen saavuttamisen jälkeen vaarallisiinkin tehtäviin edustaja taavitsainen kiinnitti huomiota puolustusvoimauudistuksessa asetettuun tavoitteeseen eli kaksi pilkku viisi kouluttajaa per varusmiesjoukkue on tavoite joka pitää saavuttaa ja sopimussotilaat osa ratkaisua valitettavasti rahaa ei ensi vuonna riitä aivan niin paljon kuin pitäisi toivoisin että tähän asiaan voitaisiin lisäbudjetin kautta palata koska kyseessä on verraten edullinen tapa kuitenkin saavuttaa tämä julkilausuttu tärkeä tavoite edustaja ronkainen ja useat muut kansanedustajat edustaja pakkanen ja ja edustaja kari ja edustaja kääriäinen ja edustaja kanerva ainakin muistaakseni nostivat esille tämän vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja ja erityisesti esitetyn määrärahaleikkauksen neljäsataatuhatta euroa olen aivan samaa mieltä kuin

edustaja kääriäinen joka totesi että tämä on arvoton näytelmä tämähän on toistunut eduskunnassa muistaakseni vuodesta kaksituhattayksitoista tämä summa on palautettu koko lailla täysimääräisenä joulun alla varsinaisessa budjetin hyväksymisessä ja toivon todellakin että näin tapahtuu tälläkin kertaa mutta kyllä tässä on kyse eduskunnan arvovallasta ja toivon että uusi valtiovarainministeri orpo pystyy tähän puuttumaan ja laittamaan valtiovarainministeriön virkamiehet kuriin edustaja heinonen viittasi vihreiden turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja edustaja mikkonen totesi että kyseessä on pidemmän tähtäimen linjauksia toivon todella että ne ovat hyvinkin pitkän tähtäimen linjauksia koska

muistaakseni seitsemänkymmentäviisituhatta viiva sataviisikymmentätuhatta

ei koko maata puolusteta ja sitä paitsi tässä on vihreillä mennyt vielä puurot ja vellit sekaisin reservi ei ole sama asia kuin sodanajan joukkojen määrä eli tästä sanotaan nyt sitten seitsemästäkymmenestäviidestätuhannesta pitäisi muodostaa sodanajan joukot ja se on aivan lekkeripeliä toivon että tällaisia puheita kukaan vastuullinen poliitikko ei enää levitä

edustaja kääriäinen kysyi mitä merkitystä on näillä puolustuksen yhteistyöasiakirjoilla mitä nyt viimeksi esimerkiksi ison britannian kanssa on allekirjoitettu ne ovat enemmänkin olemassa olevan yhteistyön toteamista eräällä tavalla poliittisia signaaleja ne eivät ole sopimuksia siinä mielessä että niillä olisi juridista merkitystä mutta ne kuitenkin antavat molempien maiden puolustushallintojen virkamiehille selkänojaa tehdä yhteistyötä parhaillaan meillä on tällainen yhteistyöasiakirja vireillä yhdysvaltain kanssa ja tässä pitkälti olemme seuranneet ruotsin mallia ruotsihan on tämäntyyppiset yhteistyöasiakirjat tai aiejulistukset allekirjoittanut yhdysvaltain ja ison britannian kanssa

me jatkamme vielä tätä debattia
arvoisa puhemies toimintavalmiutta ollaan kehittämässä käytettävissä olevien resurssien puitteissa toimintaympäristön edellyttämällä tavalla ja kuten arvoisa ministeri totesitte puolustusvoimat ylläpitää ja kehittää koko maan kattavaa alueellista puolustusjärjestelmää ja yleistä asevelvollisuutta puolustuksen perusratkaisuna äärimmäisen hyvä asia on että yleisen asevelvollisuuden edellytykset turvataan ja koko palveluskelpoinen miespuolinen ikäluokka koulutetaan täällä on ilmeisesti jo vähän sivuttu tätä naisten vapaaehtoisen asepalveluksen merkitystä mutta olisin halunnut kysyä vielä

arvoisa puhemies kuten puolustusministeri meille kertoi ja ja budjetista on todettavissa on varusmiesten ja reserviläisten koulutus mahdollista tällä tiukallakin taloudenpidolla viedä läpi suunnitellusti ensi vuonna mutta samoin kuten täällä monissa muissakin puheenvuoroissa on todettu minäkin olen erittäin huolissani budjettiehdotukseen sisältyvästä vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja koulutuksen määrärahoihin tehdystä neljänsadantuhannen euron eli noin kahdenkymmenen prosentin leikkauksesta yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden kannalta vapaaehtoisilla maanpuolustusjärjestöillä on tärkeä rooli järjestöjen aktiivista toimintaa reserviläisten kenttäkelpoisuuden ylläpidossa ja erilaisiin häiriötilanteisiin varautumisessa ja maanpuolustustahdon ylläpidossa ei voi liiaksi korostaa ja odotan ja tämän keskustelun perusteella

puhemies vihreiden mallista nopeasti vain sen verran että oli se tarkoitettu lyhyelle tai pitkälle aikajänteelle pidän sitä erittäin todellisuudesta vieraantuneena erityisesti nyt jolloin monessa muussa maassa on ymmärretty että suomen nykyinen malli on se johon tulisi pyrkiä ja ja joka on toimiva malli mutta varsinainen kysymys liittyy toimintamenosäästöihin samaan aikaan kun toimintamenomäärärahat jatkuvasti vähentyvät lisääntyy suomelle erittäin tärkeä kansainvälinen yhteistyö kasvava kansainvälinen yhteistyö lisää koordinoinnin ja suunnittelun tarvetta mikä näkyy erityisesti puolustushallinnon erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden kasvavana työmääränä aihealueet ovat erittäin tarkkoja ja laajoja ja vaativat asiantuntemusta mikä lisää asiantuntijoiden työtaakkaa kysyisin ministeriltä miten työssäjaksaminen ja työn laadun säilyminen aiotaan taata puolustushallinnossa tämän haastavan yhtälön aikana

arvoisa puhemies vielä jatkovastauksena tähän leijuvaan keskusteluun ulko ja turvallisuuspolitiikasta voidaan pitää erikseen seminaareja ne ovat varmasti tervetulleita meidän kaikkien mielestä nyt käsitellään ymmärtääkseni ensi vuoden budjettia puoluevaltuuskunta pohtii meillä erilaisia pitkän aikavälin skenaarioita ja eduskuntaryhmä pohtii tässä ja nyt ensi vuoden budjettia myös ne ovat kaksi eri asiaa emme elä yhden totuuden maassa minne unohtuivat muun muassa edustaja heinonen ne puheet moniarvoisen ja moninaisen keskustelukulttuurin arvostamisesta

herra puhemies haluan arvostaa monipuolista keskustelua jatkamalla sitä eli vihreillä oli koolla jokin keskuskomitea ja siellä todellakin hyväksyttiin tällainen ulko ja turvallisuuspoliittinen kannanotto ilmeisesti nämä ulko ja turvallisuuspolitiikkamme johtavat ajattelijat kuten heidi hautala pekka haavisto ja ville niinistö joka viimeksi mainittu siis ilmoitti nämä ja myös itsensä johtaviksi ajattelijoiksi eivät olleet paikalla kun tämä kannanotto hyväksyttiin koska tämä tavoite siitä että asepalvelus perustuisi täyteen vapaaehtoisuuteen on esimerkki siitä minkälaisessa unelmahöttömaailmassa vihreät elävät kun vihreät pitävät ymmärrettävästi paljon meteliä fennovoiman ydinvoimalahankkeesta ja pitävät sitä riskinä suomen turvallisuudelle niin on pakko kysyä esimerkiksi edustaja mikkoselta kumpikohan on suurempi riski suomen turvallisuudelle fennovoima vai se että ajamme armeijamme alas
puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja edustaja kari
herra eduskunnan puhemies laaja parlamentarismi on ollut suomalaisen puolustuksen maanpuolustuksen iso rikkomaton pohja me kaikki eduskuntapuolueet olemme sitoutuneet siihen että suomea puolustetaan ja ja rakennetaan siihen yhteinen puolustuksen malli viime kauden lopulla tosiaan istui parlamentaarinen työryhmä jossa linjattiin kertausharjoitusmäärän taso korkealle joka nyt on onnistuttu pitämään linjattiin budjettiin lisäyksiä joita on pystytty tekemään mutta ihan sinne asti mitä työryhmä esitti ei ole vielä päästy

ministeriltä miten on vuosina kahdeksantoista viiva yhdeksäntoista jolloin ollaan budjetin kehyksissä pystymmekö me pitämään kahdeksantoistatuhannen reserviläisen kertausharjoituspäivät kehyksissä ei siis pelkästään ensi vuonna ja

nyt on syytä ja paikallaan antaa reilu tunnustus ministeri niinistölle ministerin puhetta kuunnellessa tuli mieleeni että ministeri johtaa ministeriötään ja joukkojaan perinteiseen tapaan edestä usko yhteisen asiamme oikeutukseen näyttää olevan vahva hyvä niin arvoisa puhemies myös minä yhdyn niihin puheenvuoroihin joissa kannetaan huolta vapaaehtoisen maanpuolustustyön toimintaedellytysten turvaamisesta vapaaehtoinen maanpuolustustyö on erittäin tärkeää ja on tärkeää että aktiivisilla reserviläisillä on mahdollisuus myös tulevaisuudessa pitää hallussaan toimintaansa soveltuvia ampuma aseita hyvä ministeri hyvä hallitus huolehtivat siitä että niukkasbudjetin aikanakaan meidän reserviläisten ei kuitenkaan tarvitse pukeutua malli cajanderiin kiitoksia

valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen julkisten ruokapalveluiden kriteereistä ja sitä kautta koettaa edistää kotimaisen ruoan kysyntää myös julkisissa hankinnoissa puolustusvoimat on iso elintarvikkeiden hankkija ja nyt kun eduskunnassa käsitellään myös hankintalakia olisin kysynyt puolustusministeriltä kuinka te ja teidän hallinnonalanne olette ottaneet huomioon tämän valtioneuvoston periaatepäätöksen koska valitettavasti puolustusvoimistakin aina aika ajoin on tullut tietoa siitä että enemmänkin olisi voinut kotimaisia elintarvikkeita hankinnoissa käyttää

sen vuoksi uskon että johtavat toimijat kuten pekka haavisto ja krista mikkonen ovat niitä joita kannattaa kuunnella kun tehdään puolustus ja turvallisuuspoliittisia linjauksia jatkossa arvoisa ministeri kysymys teille meillä on poikkeuksellisen vaikea aika edessä laivue kaksituhattakaksikymmentä ja hävittäjähankinnat ovat jäävuoren kokoinen haaste edessämme onko suunnitelmia miten nämä taklataan toinen asia sopimukset joita täällä käsittelitte nyt pitäisin tarpeellisena henkilökohtaisesti että voitaisiin sisällyttää myös saksa näiden kahdenvälisten sopimustahojen joukkoon joiden kanssa suomella voisi olla tämänkaltaista verkostoa toteutettavana
myönnän vielä puheenvuorot tässä debattivaiheessa edustajille taavitsainen ja kääriäinen ja sen jälkeen ministerille parin minuutin puheenvuoron edustaja taavitsainen
arvoisa puhemies ministeri puheenvuorossaan lupasi lisäbudjettia jolla sitten näitä sopimussotilaita saataisiin mutta kysyisinkin eikö kuitenkin olisi parempi nyt budjetissa ihan sitten nämä tällaiset kiinteät vuosittaiset rahat laittaa vai yritetäänkö tällä tavalla saada näyttämään budjetti paremmalta vaikka tiedetään että todellisuudessa sieltä puuttuu miljoonia nämä sopimussotilaathan voidaan palkata vain vuodeksi ja ja he ovat auttavissa tehtävissä todellisuudessa sinne tarvitaan kuitenkin se noin viisisataa kantahenkilökuntaan vakituista työntekijää ei kai tässä nyt ole turhaan lakkautettu savon prikaatia pohjois karjalan prikaatia säästöjen aikaansaamiseksi ja sitten tehtiin tämä puolustusvoimien uudistus jossa tämä kaksi pilkku viisi kouluttajaa per joukkue määriteltiin päästäänkö tähän nyt milloin
herra puhemies edustaja kanerva kertoi jo äsken että ruotsin määrärahat ovat yksi pilkku kahdeksan kertaiset suomeen verrattuna se on juuri näin kun tämän ottaa huomioon niin kyllähän suomi on järjestänyt oman puolustuksensa erittäin tehokkaalla tehokkaalla tavalla näillä rahoilla hoidetaan maan puolustus voidaan antaa virka apua ja ja sitten osallistutaan kriisinhallintatoimintaan ja ja huolehditaan koko maan puolustamisesta kyllä nämä rahat käytetään erittäin tehokkaalla tavalla nämä vähät rahat tähän periaatteelliseen puoleen kaikki budjettimäärärahat ovat erittäin tärkeitä niillä on kaikilla puolustajansa ne ovat tarpeellisia määrärahoja minä kyllä katson että se raha mikä pannaan maan puolustamiseen on tavallaan ehto sille että että meillä on ylipäätään hyvinvointiyhteiskunta hyvinvointiyhteiskunta olemassa hyvä puolustus mahdollistaa sen että meillä on hyvinvointiyhteiskunta ja sitten määrärahoja erinäisiin tarpeisiin koulutukseen päivähoitoon eläkkeisiin ynnä muuhun sen sellaiseen

kulmunille tästä huoltovarmuusnäkökulman ja kotimaisten hankintojen esiin ottamisesta sama asiahan on edessä kun mietitään näitä tulevia materiaalihankintoja meillä on edessä isojakin hankintoja puolustusvoimissa miten siinä varmistetaan se että me saamme näiden hankintojen myötä myös työpaikkoja suomeen eivätkä eivätkä ne mene kaikki mahdollisesti rajojen ulkopuolelle

lauselma naiset rauha ja turvallisuus ja siihen aiotaan kiinnittää huomiota myös suomalaisessa kriisinhallinnassa miten naisten osuutta voidaan lisätä
nyt ministeri niinistö jos kaksi minuuttia sopii nyt ja sitten vielä loppupuheenvuoro kaksi minuuttia aikanaan
arvoisa puhemies edustaja louhelainen kysyi naisten vapaaehtoisen varusmiespalveluksen merkityksestä sillä on kyllä merkitystä tarvitsemme naisia etenkin kansainvälisen kriisinhallinnan tehtäviin ilahduttavalla tavalla hakijamäärä on kasvanut kuluvanakin vuonna henkilökohtaisesti olen ja edustamani puolue sitä mieltä että voisimme harkita naisten ottamista kutsuntoihin mukaan jotta voisimme levittää maanpuolustustietoutta etenkin tätä mahdollisuutta vapaaehtoiseen varusmiespalvelukseen edustaja viljanen kantoi huolta vapaaehtoisen maanpuolustuksen määrärahoista pallo on todellakin eduskunnalla ja toivon positiivista lopputulosta luotan tämän keskustelun jälkeen että tämä asia ratkeaa suotuisalla tavalla edustaja pelkonen kysyi asiantuntijoiden työtaakasta puolustushallinnossa teemme luonnollisesti työtyytyväisyyskyselyitä ja seuraamme tilannetta kuulostelemme kenttää mutta kieltämättä puolustusvoimauudistuksen jälkeen kun henkilökuntaa vähennettiin puolustusvoimissa yli neljästätoistatuhannesta nykyiseen kahteentoistatuhanteen on työtaakka huomattavasti kasvanut edustaja kari aivan oikein mielestäni viittasi laajaan parlamentarismiin se on tärkeä pohja kanervan ryhmä joka kaksituhattaneljätoista sai valmiiksi mietintönsä on loistoesimerkki tästä ja toivon yhtä hyvää menestystä konsensuksen hakemisessa edustaja kääriäisen johtamalle parlamentaariselle seurantaryhmälle konsensus on erinomaisen maanpuolustusasioissa maanpuolustus on yhteinen asiamme edustaja kulmuni kysyi puolustusvoimista ja elintarvikkeista periaatteessa tämä kuuluu kyllä leijona cateringin hankintavastuulle myönnän kyllä että kotimaista muonaa olisi hyvä olla enemmänkin ja varmasti tähän asiaan on leijona cateringin syytä kiinnittää huomiota edustaja kanerva kysyi näistä suurista strategisista hankkeista ne ovat laivue kaksituhattakaksikymmentä ja hx hanke ne on tarkoitus erillisrahoituksella hoitaa niitä ei voi puolustusbudjetista tehdä olen samaa mieltä että saksa on syytä ottaa tähän yhteistyösopimusverkostoon jossa sitä paitsi jäi mainitsematta ovat parhaillaan myös viro ja puola eli on näitä meille keskeisiä kumppaneita itämeren

kutsuntatarkastuksessa tavataan lähes koko ikäluokka nuorista me tiedämme syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ovat yksi riski suomessa ja kysyisinkin kuinka tehokkaasti ohjataan ja ohjataanko kutsuntatarkastuksessa esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevaksi todetut nuoret jatkotuen piiriin toinen asia mistä haluaisin kysyä on kantasoluhoitoihin liittyvä kantasoluhoitoihin tarvitaan jatkuvasti

arvoisa herra puhemies huoltovarmuus kuuluu olennaisena osana maamme puolustamiseen kiitän ministeriä niistä jämäköistä

ollaan huoltovarmuuden suhteen tehty erityisesti räjähteitten elinkaaren hallinnassa se että meillä kotimaassa pysyy työvoima pysyy osaaminen on äärettömän tärkeä asia mutta huoltovarmuus liittyy äärimmäisen olennaisella tavalla myös meidän tulevaisuuden hankintoihin näihin isoihin ja siihen että meillä kotimainen puolustusteollisuus pysyy suomessa ja patriahan siinä on aivan olennaisena osana tekemässä puolustustyötä sen vuoksi kysynkin liittyen muun muassa tähän laivue kuinka paljon uskotte tästä pystyttävän meillä kotimaisen elinkeinon ja kotimaisen teollisuuden toimin toteuttamaan jotta mahdollisimman suuri siivu ja työllisyysvaikutus myös meille suomeen näkyisi puhumattakaan siitä huoltovarmuudesta
arvoisa puhemies haluan kiittää puolustusministeriä jämäkästä linjasta eun yrittäessä painostaa suomea asedirektiivinsä taakse työ jatkuu vielä asia ei ole valmis mutta maanpuolustus tarvitsee harjoitusta ja ja harjoitukseen tarvitaan aseita mutta kuten todettua aiemmin maanpuolustusta on suomessa hoidettu tosiaankin perinteisesti laajan konsensuksen kautta niinpä olen hyvin huolestunut eduskuntapuolue vihreiden linjauksesta me emme tässä salissa ole vieläkään saaneet vastausta mikä on se pitkä aikaväli jolla he suunnittelevat asevelvollisuusjärjestelmien käytännössä alasajoa se käy kovin huonosti yhteen vihreiden yleisen äkkiväärän ulkopolitiikan kanssa milloin saamme tähän vastauksen

kokonaisturvallisuudesta ja huoltovarmuudesta puhuttaessa yhä useammin käytetään sanaa resilienssi asioiden määrittely on tärkeää ja olen huomannut että tämä sana on hieman epämääräinen haluatteko jotenkin tulkita sen suomeksi onko käytössä jotain suomenkielistä sanaa sitten vähän laajempi isompi kysymys itämeren turvallisuustilanne on muuttunut toimintaa on huomattavasti enemmän kuin aikaisempina vuosina puolustusvoimat on yksi suomen suurimmista koulutusorganisaatioista mutta puolustusvoimille kuuluu myös valmiustehtävä onko ajateltavissa niin että kantahenkilökunta joutuu lisääntyneeseen valmiustehtävään ja sitä kautta paine ja mahdollisuudet koulutukseen osallistumiseen ja koulutuksen vetämiseen heikkenevät onko tämmöinen tilanne olemassa ja jos on niin näkyykö se tässä budjettikirjassa
arvoisa puhemies itse myös kuulun niihin jotka pitävät yleistä asevelvollisuutta ja laajaa reserviä erinomaisena vaihtoehtona suomalaisessa puolustusjärjestelmässä ja se takaa myös hyvän ja koulutetun joukkueen lähettämisen tuonne kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin mikäli näitä ei olisi ja mentäisiin tähän vihreitten valikoivaan vaihtoehtoon niin vähän niin kuin kannatan ministeri niinistön sanontaa lekkeripeliksihän tämä homma silloin menisi se on aika osuva sanonta heidän vaihtoehdostaan se kuinka pitkä se vihreitten ajatus on eilisen tv ohjelman perusteella on viisi vuotta se toleranssiaika kun ainakin tvssä annettiin ymmärtää että viisi vuotta sitten tämä asia oli jo esillä nyt muutetaan kenties viiden vuoden päästä sitten teillä pelataan taas uusilla korteilla mutta esitän kysymyksen kuitenkin ministerille ruotsi eilen laittoi sataviisikymmentä miestä gotlannin saareen voisiko ministeri vähän arvioida itämeren tilannetta meille

jatkaisin tätä meidän eilen a studiossa aloittamaamme keskustelua vihreiden höttöisestä puolustuslinjasta kysyisin edustaja mikkoselta kun te siis linjapaperissanne esitätte yleisen asevelvollisuuden lakkauttamista ja nyt itse täällä totesitte sanatarkka lainaus että ei sovi tähän aikaan mitkä muut teidän puolustukseen tai suomen turvallisuuteen liittyvät linjauksenne ovat leikkihöttöä eivätkä teidän itsennekään mielestä oikeasti sovi toteutettaviksi ja ovatko kenties jotkut teidän muutkin ohjelmapaperinne sellaisia että ette niihin itsekään usko

arvoisa herra puhemies

samaa asiaa kuin valiokunnan puheenjohtaja kanerva näistä isoista hankinnoista yksi pilkku kaksi miljardia laivoihin viisi viiva yhdeksän miljardia ehkä lentokoneisiin tämä budjetti jolla nämä on tarkoitus rahoittaa on kuuleman mukaan kehyksen ulkopuolelta tai erillisrahoituksella tällaisia käsitteitä tietenkin viljellään siinä tilanteessa kun on vähän tuskaa löytää näitä rahoja minä ymmärrän tämän myös opposition edustajana oikein hyvin hankkeet ovat mittavia ja rahoitukset suuria mutta voisiko puolustusministeri pikkuisen alkaa avaamaan nyt ainakin laivojen osalta ja mahdollisesti vähän kuvaamaan millä tavalla tämä laajamittainen lentokoneiden uusiminen pystytään rahoittamaan

arvoisa herra puhemies tätä asiaa voi tarkastella myös sellaisesta näkökulmasta että on vallalla kaksi epämieluisaa kehityskulkua yhtäältä maanpuolustukseen suunnattavat resurssit pienenevät vuosi vuodelta ja toisaalta se uhkakuva jota maamme katsoo muuttuu yhä synkemmäksi vuosi vuodelta eikö nyt olisi aika kuitenkin jo kääntää tämä kelkka alkaa satsata enemmän maanpuolustukseen arvoisa herra ministeri oletteko sitä mieltä että pohja on nyt saavutettu ja nyt tulisi muuttaa asennetta tässä asiassa kehitysideana esitän nyt kun tämä hybridivaikuttaminen ja infosota psykologiset operaatiot ovat pinnalla kaikenlaista infovaikuttamista tapahtuu jo rauhankin aikana ja käsitykseni on että valtiolta kuitenkin puuttuu strateginen viestintäsuunnitelma voisiko puolustussektori olla aktiivinen sen suhteen että tällainen suunnitelma laadittaisiin

arvoisa puhemies ministeri kertoi avauspuheenvuorossaan että nyt on maavoimien vuoro kalustohankinnoissa ottawan sopimus oli erittäin suuri virhe ja kohtalokas päätös jos ajatellaan suomen uskottavaa puolustamista sopimushan kieltää maamiinojen käytön ja valmistuksen kysymykseni puolustusministerille on onko pohdittu tai jopa löytymässä korvaavaa tekniikkaa tai kalustoa jolla saataisiin tämä suuri musta aukko paikattua ja puolustusvoimat ja nimenomaan maajoukot voisivat entistä paremmin luottaa kalustoonsa ja suorituskykyynsä

ministeri viittasi täällä kutsuntoihin jonne kutsuttaisiin sekä tytöt että pojat olisi jonkunlaiset tulevaisuuskutsunnat onko tämä ajatusta pitemmällä oleva asia onko tässä suunnitelmia olemassa edetä tähän suuntaan jollakin jollakin aikajänteellä tähän liittyy myös kysymys siitä että ministeri häkämies asetti aikanaan risto siilasmaan tekemään tällaista varusmiespalvelun mielekkyyden parantamisohjelmaa kymmeniä ehdotuksia ymmärtääkseni siilasmaa sai kootuksi mikä kuva teillä on ministeri niinistö onko tästä suunnitelmasta ohjelmasta toteutettu jo suurin osa tai oikeastaan kaikki mikä on toteuttamatta
ja valiokunnan puheenjohtaja edustaja kanerva

ensin herra puhemies kysymys siitä että nyt tänään on tullut tieto siitä että venäjän duuman puhemies sergei naryskin siirtyy venäjän ulkomaantiedustelun johtoon se pistää tässä yhteydessä kysymään myöskin sitä ei tämä seikka mutta tiedämme hänen poliittisen kompetenssinsa onko tämä seikka joka joka kun mieleen kirvoittuu merkitsee myöskin suomen osalta sitä että voimme avoimesti sanoa että onko suomen sotilaspuolen ulkomaantiedustelu ministerin arvion mukaan ajanmukaisesti hoidettu ja onko myös siinä lainsäädännöllisiä kehittämisen tarpeita toinen kysymys

painoa meillä pistetään siihen että ulkomaisissa rauhanturva kriisinhallintaoperaatioissa löytyy suomalaiselle osaamiselle tilaa

esa pulkkisen mukaisella tiellä toisin sanoen meillä on hyvä historia mutta onko meillä myöskin vahva tulevaisuus tässä koska sillä on valtavan iso merkitys arvovaltamme kannalta kansainvälisesti

varusmiespalvelun aikana opitaan monia monia hyviä taitoja jotka olisivat tarpeen varmasti meille kaikille ja ajattelen että eri kriisitilanteissa erilaiset kansalaistaidot voisivat olla erittäin tarpeellisia ja ja hyödynnettävissä kysyisinkin ministeriltä onko ollut missään vaiheessa puhetta tai suunnitelmaa että puolustusvoimien taholta esimerkiksi varusmiespalvelun suorittaneiden johdolla jotenkin laajempaakin opetusta kansalaisille joissakin tietyissä hyvissä kansalaistaidoissa joista voisi olla hyötyä erilaisissa kriisitilanteissa
ja nyt ministeri vielä josko kolme minuuttia riittäisi

arvoisa puhemies edustaja tanus tarttui ensimmäisessä kysymyksessään syrjäytymisriskiin ja siihen miten se havaitaan kutsuntatilaisuudessa en ole asiantuntija mutta varusmiespalvelus sinällään ehkäisee syrjäytymistä tutkitusti ja se on myös esimerkiksi maahanmuuttajille ainakin omasta mielestäni parasta kotouttamista kantasoluhoitoihin liittyvä kysymys rehellisesti vastaan että en tiedä edustaja tanuksen jälkimmäinen kysymys liittyi kansalaistaitoihin kriisitilanteissa tätä meillä kyllä epäilemättä tarvitaan sitä en kiistä ollenkaan edustaja savola ja edustaja kari kysyivät tästä laivue kaksituhattakaksikymmentä hankkeesta ja huoltovarmuudesta meillä on kyllä mielestäni hyvät edellytykset valmistaa nämä laivojen rungot suomessa parhaillaan on aiesopimus tehty rauma marine constructionsin kanssa ja katsotaan johtaako se sopimukseen mutta meille on huoltovarmuuden takia tärkeää että meillä säilyy tietotaitoa koska me tarvitsemme laivoja joiden täytyy muun muassa kulkea jäissä ja joiden pitää pystyä miinoittamaan nämä ovat sellaisia kykyjä joita muualla maailmalla ei juuri harrasteta edustaja kiuru kysyi resilienssi sanan suomenkielistä versiota sille ei tosiaan vielä kelpo käännöstä ole löytynyt sehän tarkoittaa tällaista yhteiskunnan kestokykyä sietokykyä voisi sitä leikkimielisesti sanoa turnauskestävyydeksikin mutta otan ehdotuksia vastaan jotta puolustusselontekoon saataisiin hyvä suomenkielinen käännös tälle tärkeälle sanalle edustaja pakkanen kysyi itämeren tilanteesta ja etenkin gotlannista kun ruotsi sinne on viime aikoina päättänyt sijoittaa sataanviiteenkymmeneen sotilaan yksikön täytyy sanoa että tämän kokoiset luvut ovat kaukana kylmän sodan aikaisista luvuista mutta joka tapauksessa tämä osoittaa ruotsin halun puolustaa gotlantia

euroon vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä nousevan lisäyksen kautta mutta nämä toimintamenot ovat se meidän ongelma johon puolustusselonteossa on syytä keskittyä edustaja ronkainen kysyi ottawan sopimukseen liittyen jalkaväkimiinoja korvaavasta tekniikasta on totta että emme ole kyenneet minilennokeilla ja sensorilaitteilla ja raivauksenestopanoksilla viuhkapanoksilla täysin kattamaan tätä alue ja pelotevaikutusta mikä poistui jalkaväkimiinojen hävittämisen myötä mutta odotamme että kotimaisen teollisuuden innovaatioiden kautta tähän jo lähivuosina saamme jonkunnäköisen esimerkin jolla voimme etenkin tätä pelotevaikutusta saada parannettua maavoimien keskuudessa edustaja kääriäinen kysyi tulevaisuuskutsunnoista tämähän oli keskustelu jota kävimme viime hallitusneuvotteluissa ja toivottavasti käymme seuraavissakin hallitusneuvotteluissa ja pääsemme tässä asiassa eteenpäin siilasmaan raportin mukaisista tavoitteista on toteutettu valtaosa joitain on jäänyt toteuttamatta kuten esimerkiksi varusmiesten eläke sitten oli vielä edustaja karin kysymys kertausharjoitusten tasosta ja kyllä se on poliittinen prioriteetti että vuosina kaksituhattakahdeksantoista ja kaksituhattayhdeksäntoista kertausharjoitukset säilyvät tällä nykyisellä kahdeksantoistatuhannen

keskustelu puolustusministeriön pääluokasta päättyy nyt siirrytään budjetin yleiskeskusteluun puhujalistaan siellä

arvoisa puhemies siis koko tämän viikon käsitellyt ja vielä huomisen käsittelee tätä ensi vuoden budjettia taloudellisesti vaikeina aikoina ei ole kivaa eikä helppoa olla päättäjän saappaissa jokainen puolue on tässä salissa vuorollaan ollut hallitusvastuussa ja pyrkinyt varmasti tekemään parhaansa tässä tässä työssä on pienistä paloista kyettävä näkemään ja rakentamaan kokonaiskenttä johon eurot pitäisi tasapuolisesti sijoittaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus perustuu talouden tasapainoiseen kehitykseen talouskasvua edellyttäen viimeiset vuodet valitettavasti suomen kansantalous on on ollut supistumaan päin nyt tarvitaan rohkeutta tehdä rakenteellisia uudistuksia jotta saamme talouden nousemaan koko valtion ensi vuoden budjettiesitys on siis viisikymmentäviisi pilkku kaksi miljardia euroa mistä uuden velan osuus on noin viisi miljardia vuoden lopussa valtionvelan arvioidaan olevan satayksitoista miljardia euroa siis noin puolet enemmän kuin tämän vuoden budjetti tuo

eri ministeriön hallinnonalan eduskunnan tasavallan presidentin ja valtioneuvoston kanslian kulujen kesken sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalle määrärahaesitys on peräti neljätoista pilkku kuusi miljardia euroa se on yksi pilkku viisi miljardia euroa enemmän kuin tämän vuoden talousarviossa vertailun vuoksi sisäministeriön osuus budjetista on yksi pilkku viisi miljardia euroa mikä jakautuu poliisitoimeen tulee neljäkymmentäyhdeksän prosenttia rajavartiolaitokselle kuusitoista prosenttia pelastustoimen ja hätäkeskuslaitoksen osuuteen viisi prosenttia sekä maahanmuuttoon kaksikymmentäkaksi prosenttia

neljäkymmentäseitsemän miljoonaa euroa enemmän kuin tämän vuoden talousarviossa yli kuusikymmentä vuotiaille yli viisi vuotta pitkäaikaistyöttömänä olleille myönnetään kertaluonteinen eläketuki jonka nettovaikutuksen arvioidaan olevan noin kolmekymmentäkahdeksan miljoonaa euroa perhe ja asumiskustannusten tasaukseen ja perustoimeentulotuelle ehdotetaan määrärahoja neljä pilkku yksi miljardia euroa mikä on yli seitsemänsataakolmekymmentä miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna sairausvakuutuksen rahoituksen määrärahaksi ehdotetaan lähes euroa mikä on sekin nolla pilkku seitsemän miljardia euroa enemmän kuin tänä vuonna arvoisa puhemies kansaneläkelaitos eli kela on eduskunnan valvonnassa valvonnassa oleva itsenäinen sosiaaliturvalaitos jonka kautta suurin osa suomalaisista saa etuuksia kelan hoitaman sosiaaliturvan etuusmenot olivat viime vuonna neljätoista pilkku kolme miljardia euroa kasvua noin kaksi prosenttia vuoteen kaksituhattaneljätoista verrattuna ensi vuonna kulut ovat noin viisitoista pilkku kuusi miljardia euroa mistä kansaneläkevakuutuksen kulujen osuus euroa sairausvakuutuksen neljä pilkku kahdeksan miljardia ja sosiaaliturvan yleisrahaston kulut seitsemän pilkku kaksi miljardia euroa arvoisa puhemies tässä muutamia euromääräisiä lukuja jotka vahvistavat ja valaisevat hieman sitä että sosiaali ja terveyspalvelujen rahoittamiseen satsataan myös ensi vuonna

arvoisa rouva puhemies

euroa alijäämäinen mikä katetaan ottamalla lisää velkaa viime kaudella hallitus teki niin sanotusti helpot ratkaisut osaltaan sen seurauksena julkisen talouden tilanne heikkeni yleisen talouskehityksen rinnalla kokonaiskuva vuosista kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattakahdeksantoista on talouskasvun kannalta erittäin vaisu syynä alhaiseen kasvuun on se että kehitys jää koko tämän heikoksi viennin kehitys jää edelleen maailmankauppaa vaisummaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu hallituksen toiminnan keskiössä on työllisyys ja yrittäjyys hallituksen tavoitteena on julkisen talouden velkaantumisen vähittäinen lopettaminen ja kestävän työllisyyttä parantavan talouskasvun edistäminen arvoisa puhemies kasvupolitiikan tärkeimpänä tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva korkea työllisyys työllisyysaste nostetaan hallituskauden aikana seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin ja samalla työllisten määrä kasvaa työllisten määrän arvioidaan lisääntyvän nolla pilkku kolme prosenttia ja työttömyysasteen arvioidaan laskevan kahdeksaan vuonna kaksituhattaseitsemäntoista arvoisa puhemies suomen verotusta on arvosteltu liian korkeaksi ja kovaksi verotuksen kiristymisestä huolimatta verotulojen kasvu on jäänyt vähäisemmäksi kuin menojen kasvu vuonna kaksituhattaseitsemäntoista toteutetaan useita hallitusohjelman mukaisia verotusta keventäviä muutoksia lisäksi verotusta kevennetään kilpailukykysopimuksen tukemiseksi verotuksen painopistettä siirretään työn ja yrittämisen verotuksesta haittaveroihin kokonaisveroaste ei nouse vaalikauden aikana verotuksen keventämisellä parannetaan yritysten asemaa myös tällä tavoin ostovoiman paranemisen kautta arvoisa puhemies sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalan määrärahat ovat mittavat valtiovarainministeriön hallinnonalan jälkeen kyseessä on toiseksi suurin määräraha se on kaksikymmentäkuusi neljä prosenttia koko budjetista kysymys on suomalaisten hyvinvoinnista ja elämänlaadusta sosiaali ja terveyspolitiikalla tuetaan myös työllisyysasteen nousua ja työn tuottavuutta huolehtimalla työhyvinvoinnista ja työntekijöiden terveydestä ja työ ja toimintakyvystä erityisen myönteisenä pidän sitä että kunnille esitetään omaishoidon tukemiseen seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa enemmän ja perhehoitoon viisitoista miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden kaksituhattakuusitoista talousarviossa panostukset ovat merkittäviä hyvänä pidän vanhemmuudesta aiheutuneiden kulujen tasaamista kahdellatuhannellaviidelläsadalla eurolla kertakorvauksena työnantajalle se on hyvä asia työmarkkinoiden jakautumista naisten ja miesten ammatteihin ja aloihin lievennetään muun muassa myös työllisyyden ja yrittäjyyden edistämistoimenpiteillä arvoisa puhemies pidän erittäin hyvänä että perustamme syöpäkeskuksen oppositiossa ollessani tein muutamia toimenpidealoitteita siihen asiaan liittyen ja on hienoa että asia etenee tänään julkistettiin uusin roosa nauha jonka on suunnitellut rocklegenda michael monroe toivonkin että jokainen laittaa rintaansa roosan nauhan jolla taistelemme syöpää vastaan ja tuomme esiin tätä tärkeää aihetta erittäin hyvänä pidin ministeri rehulan kommenttia liittyen ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen päivittämistyöhön hän kertoi että jokainen voi lähettää ministerille viestejä millä tavalla toivoisi laatusuositusta kehitettävän ja mitä sinne toivottaisiin kirjattavan tämä on erittäin avointa ja hyvää toimintatapaa lopuksi nostan vielä suomalaisen hoitohenkilöstön hyvän osaamisen vanhustyössä ja gerontologiassa siitä on kannettu täällä huolta lähihoitajat perushoitajat ja geronomit ovat ne tulevaisuuden vanhustyön tekijät jotka ovat siellä perustyössä auttamassa ihmisiä ja heidän koulutuksensa on äärettömän korkealaatuista

arvoisa rouva puhemies

katetaan velalla noin kymmenen ja loppu verotuloilla työttömyys on tällä hetkellä meidän yhteiskuntamme suurimpia pullonkauloja ja pulmia tällä hetkellä meillä viimeisimpien tilastojen mukaan on työttömiä kolmesataaneljäkymmentäkaksituhatta se on onneksi vähentynyt viime vastaavasta ajasta noin neljällätuhannellakahdellasadalla mutta pahinta on se että pitkäaikaistyöttömyys ja yli viisikymmentä vuotiaitten henkilöiden työttömyys on lisääntynyt positiivisena asiana on se että alle kaksikymmentäviisi vuotiaiden työttömyys on vähentynyt ensi vuoden talousarviota voidaan pitää työllisyyden ja työn talousarviona hallituksen toimet tähtäävät siihen että saamme nostettua työllisyyden seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin se onnistuu vain

yrittäjyyttä tukemalla siten että sukupolvenvaihdoksien sukupolvenvaihdoksien määrää pyritään nostamaan tukemalla niitä yrittäjyyttä ja yrittäjyyden edellytyksiä parannetaan siten että viiden prosentin yrittäjävähennys toteutetaan ja myöskin sitten monia yrittäjiä auttaa arvonlisäveron osalta maksuperusteisuuteen siirtyminen myöskin kilpailukykysopimus joka yhteiskunnassamme on saatu aikaan on merkittävä edistysaskel siinä että me voimme kulkea kohti tuota seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyystavoitetta kilpailukykysopimukseen liittyvät läheisesti veronkevennykset jotka tullaan suuntaamaan erityisesti pieni ja keskituloisille ja kuten kaikki tiedämme sitä kautta pohjautumaan pitkälti kulutukseen yksi yrittäjyyden parantumisen keino on myöskin se että kotitalousvähennystä laajennetaan toki täytyy sanoa että kotitalousvähennyksen laajentamisen yhteydessä tulisi kiinnittää huomiota myöskin siihen kuinka yksinkertaista ihmisten työllistäminen yksityisille ihmisille olisi olisi paljon helpompaa jos ihmiset voisivat

auttaa maataloutta noin kahdenkymmenen miljoonan osalta ja sitten viimekeväinen kehyspäätös kolmekymmentäneljä miljoonaa euroa yhdistettynä nyt sitten tähän kriisipaketin viiteenkymmeneen miljoonaan nostaa vuoden takaiseen tilanteeseen nähden meidän maatalouden tulovirtaa runsaalla sadalla miljoonalla eurolla sitten myöskin maatalouden tukimaksujen ennakot ja muut väliaikaiset toimenpiteet antavat edellytyksiä sille että maatalouden olisi mahdollista tästä vakavasta tilanteesta päästä yli mutta me kaikki tiedämme sen että että se ei tule olemaan helppoa ratkaisuja on haettava muun muassa euroopan unionista jossa tuotannon rajoittaminen olisi yksi toimenpide jolla voitaisiin tilannetta helpottaa mutta isolta osalta kotimaisilla ratkaisuilla vaikutetaan siihen mikä maatalouden tulevaisuus on kotimaisten elintarvikkeiden laatukysymykset vaikuttavat kuluttajien ratkaisuihin ja sitten sillä että alkuperämerkinnät tullaan laajentamaan nyt myös jalosteisiin on keskeinen vaikutus että kuluttaja ostaessaan tuotteita voi olla varma siitä että kyseessä ovat kotimaiset laadukkaat tuotteet markkinoiden toiminta on kuitenkin keskeinen osa siinä kuinka tulovirta maatalouden jalostuksen ja kaupan välillä jakautuu ja myöskin byrokratianpurku on yksi sellainen keino jolla voidaan maatalouden tilannetta helpottaa

arvoisa rouva puhemies talousarvion käsittely vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista on sujunut erittäin hyvin ja suorastaan juohevasti toki oppositio on roolinsa hyvin ymmärtänyt mutta en näe en näe sitä ongelmana koska kuitenkin on nähty se tulevaisuudenusko mikä budjettiin sisältyy pääministeri sipilähän itse on sanonut tästä talousarvioesityksestä että hän on tyytyväinen siihen budjettiesitykseen koska sinne saatiin sisälle sellaisia asioita joiden kanssa voidaan tulevaisuutta luottavaisin mielin rakentaa ensimmäinen asia joka leimaa tätä talousarvion yleiskuvaa on ehdottomasti tämä kilpailukykysopimus tämä kilpailukykysopimus luo sen mahdollisuuden että me voimme tässä maassa uskoa talouskasvuun mutta tämä kasvu ei tule itsestäänselvästi tämä ei ole tänne budjettikirjaan vielä kirjoitettuna sillä keinoin että sen varaan voisimme asiat jättää ja ruveta lepäämään laakereillamme se ei käy meidän on ensimmäisenä huolehdittava siitä että tämän maan kaikki taloudelliset mahdollisuudet otetaan aidosti käyttöön kerron muutaman esimerkin rouva puhemies ensimmäisenä energiasta en jaksa mitenkään ymmärtää sitä että vuotoksen ja kollajan altaiden rakentaminen on tässä maassa suurin piirtein kuin pyhä kivi johon ei kukaan saa koskea onhan se käsittämätöntä tässä maassa että me maksamme kaksisataa viiva kolmesataa miljoonaa euroa tuulivoimalle tukea ja samaan aikaan suljemme silmämme tällaisilta valtavilta jo valjastettujen koskien lisärakentamisilta jotka eivät maksaisi valtiolle yhtään euroa päinvastoin valtio voisi kerätä niistä veroja tästä eteenpäin ja rakentamisen aikana valtavat määrät jos me itse omaa kotitalouttamme hoitaisimme tällä tavalla kuin tässä asiassa on tehty jokainen suomen kotitalous olisi mennyt ajat sitten konkurssiin toisena asiana maatalous en mitenkään jaksa ymmärtää sitä että kolmensadantuhannen ihmisen työpaikoilla leikitään tässä maassa vähän niin kuin löysin rantein että kyllä se maatalous varmaan selviää vaikka hieman hieman henkitoreissa onkin maatalous tarvitsee selvän pitkäjännitteisen politiikan tässä maassa että voimme luottaa siihen että kotimaiset elintarvikkeet säilyttävät hyvän kilpailuaseman aina tässä maassa ja se on sitä paitsi valtava vientivaltti se on ihan varmaa että maailmassa elintarvikkeiden kysyntä kasvaa väestön kasvaessa ja ennen kaikkea suomi pystyy tarjoamaan sen mitä missään muussa maailman maassa ei ole täysin puhtaan maaperän ilman ja veden se on meille kilpailuvaltti joka ei vanhene koskaan metsätalouden puolella olen huolestuneena seurannut tätä omien mahdollisuuksien pilaamista jota tälläkin hetkellä tässä maassa tehdään kysymys on tällä hetkellä lähinnä uusiutuvan energian kestävyyskriteereistä joita euroopan unionin kautta yritetään yritetään kirjoittaa sellaiseen muotoon joka vaikeuttaisi kotimaisen puun käyttöä tällaista epäisänmaallista toimintaa minun päähäni ei saa millään mahtumaan meidän on ymmärrettävä se että suomalainen puu pitää pystyä kaikilta osin käyttämään maksimaalisesti hyväksi se on koko kansakunnan hyväksi hakataanko se motti sitten utsjoelta vai hakataanko se ilomantsista tai tai peräti hankoniemeltä sillä ei ole väliä kunhan vain pidämme huolen siitä että kotimaiset mahdollisuudet käytetään jos metsiä ei käytetä silloin suomen tulevaisuus on paljon paljon hämärämmän peitossa kuin tällä hetkellä on sitten myös turveasia on lähellä sydäntäni minä en jaksa millään ymmärtää että kansakunta nimeltä suomi jolla on miljardia euroa velkaa uskaltaa panna valtavan energiavarannon hukkaan jokainen voi koeponnistaa tämän päätöksen viisautta käykää esittämässä norjalaisille että te ette voi käyttää maakaasuvarojanne ettekä raakaöljyvarojanne koska se saastuttaa luontoa tämän kysymyksen kun jokainen esittää tänä iltana itselleen ymmärtää miten isosta asiasta tässä on kysymys myös kaivosala on saanut hieman siipeensä viime vuosina osittain ehkä hieman ansiostakin mutta pitää myös muistaa että meillä ei ole kotimaisia kaivosyhtiöitä kaikki se metallin maaperän rikkauden lisäarvo mikä tulee menee tällä hetkellä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ulkomaille

on veikattu olevan jopa suurempi kuin outokummun kaivoksen arvo aikanaan ja se se oli reippaan sadan miljardin euron arvoinen kaivosponnistus tuolla kotimaakunnassani lopuksi arvoisa rouva puhemies se että koko maan mahdollisuudet pitää vihdoinkin ottaa käyttöön minä en jaksa ymmärtää sitä minkä tautta kaikki pitää keskittää tänne helsinkiin koska eihän täällä raaka aineita ole jos joku kuvittelee että asuntojen hintaa nostamalla ja pörssipeliä pelaamalla tämän maan velat on maksettu niin siitä rohkenen olla eri mieltä

sote uudistuksen tarkoitus alun perin olikin

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat sosiaali ja terveysministeriön oli tuossa jokin aika sitten keskustelussa ja kun siinä en valitettavasti puhumaan päässyt niin lyhyesti sitä halusin kommentoida pidän myönteisenä sitä että varhaiskasvatusmaksujen korotuksista päätettiin luopua arvioinnin jälkeen niiden vaikutukset olisivat olleet negatiivisia monesta näkökulmasta niin tavallisten perheiden näkökulmasta kuin kuntienkin näkökulmasta ja siihen ei kannattanut mennä nyt hallitus vielä lisäksi päätti myös alentaa pienituloisimpien perheiden päiväkoti ja varhaiskasvatusmaksuja ja se on tärkeä arvovalinta näin vaikeana taloudellisena aikana myös vesirokkorokotuksen ottaminen kansalliseen rokotusohjelmaan on merkittävää se tulee muutamien vuosien aikana käytännössä hävittämään vesirokon suomesta myös opiskelijoiden siirtäminen yleisen asumistuen piiriin on myönteistä ja sitten

sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalan kohdasta olisin halunnut vielä nostaa myös tämän sotaveteraanien kuntoutusmäärärahan ja sotainvali dien invaliditeettiprosentin laskemisen ja kiittää siitä olen täysin samaa mieltä kuin täällä salissa aiemmin esimerkiksi edustaja savola oli että olisi hyvä aika ja korkea aika nyt jo luopua näistä prosenteista ja ja antaa nämä arvokkaat palvelut heidän ansaitsemansa palvelut kaikille veteraaneille kriha veteraaniohjelma on etenemässä tänä vuonna jokainen kriisinhallintaveteraani saa itselleen kriha veteraanikortin mutta nyt budjetista puuttuu tuo ei kovin merkittävä summa siis talouden näkökulmasta mutta näiden miesten ja naisten näkökulmasta erittäin merkittävä summa ja vetoan kyllä valtiovarainministeriöön ja maamme hallitukseen että täydentävässä esityksessä tuo saadaan

sitten kun me kerromme mitä vihreät ovat esittäneet julkisuudessa niin siitä loukkaannutaan ja suututaan vihreät ensin ovat linjanneet ja sen jälkeen kiemurtelevat täällä salissa ja nyt ei enää ketään ole sitten paikallakaan näihin kysymyksiin vastaamassa minun minun mielestäni tämä on aika oleellinen kysymys ja viesti suomalaisille on tärkeä tätäkin keskustelua kuuntelee moni suomalainen meidän maassamme on linjattu ja on ollut yksituumaisuus siitä että koko maasta halutaan pitää huolta myös maanpuolustuksen näkökulmasta koko maan puolustaminen on ollut meillä kaikille puolueille tärkeä yhteinen periaate ja nyt vihreät ovat tästä irtaantumassa minun mielestäni olisi ollut nyt hyvä saada selkeä vastaus siihen minkälaisesta aikajänteestä puhutaan onko se tuo

olisi kyllä kohtalokasta koko maan puolustamisen näkökulmasta hyvä että puolustusministeri niinistö kertoi mitä se tarkoittaisi arjessa ja se tuli nyt selvästi esille nyt suomalaisilla on myös tältä osin mahdollisuus arvioida puolueita ja puolueiden erilaisia vaihtoehtoja itse kannatan tätä tähän asti yleistä linjaa jossa koko maasta kannetaan huolta ja yleisestä ja yhtenäisestä asevelvollisuudesta pidetään huolta niin että maamme on turvassa myös tulevina vuosina arvoisa puhemies yhdyn vielä lopuksi valiokunnan puheenjohtaja edustaja kanervan esille nostamaan näkemykseen vapaaehtoisen maanpuolustuksen määrärahojen leikkauksesta olen täysin samaa mieltä että tällaisessa lähes teatraalisessa tiettyjen määrärahojen jokavuotisessa leikkaamisessa siihen että eduskunta ne palauttaa ei ole oikeastaan mitään järkeä itse toivoisin että nyt tässä keskustelussa olisi jo tänään voitu ilmoittaa että tuo määräraha esimerkiksi tullaan eduskunnan toimesta palauttamaan omalta osaltani ilmoitan että tulen näin toimimaan valtiovarainvaliokunnassa että vapaaehtoisen maanpuolustuksen

arvoisa puhemies talousarvioesityksen ehkä vaietuin osa eräänlainen keisari ilman vaatteita ovat maahanmuuton kustannukset niistä ei puhu oppositio mitä suuresti ihmettelen eikä niistä puhu juuri hallituskaan perussuomalaisia lukuun ottamatta kuitenkin ilman kohonneita maahanmuuttokustannuksia velanottomme olisi huomattavasti alempaa ja tai meidän tarvitsisi leikata huomattavasti vähemmän etuuksia ja menoja maahanmuuttokustannukset ovat suuri rasite kansantaloudelle hetkellisestä alenemisestaan huolimatta valitettavasti emme voi nykylainsäädännön puitteissa suoraan päättää paljonko turvapaikanhakijoita meille tulee mutta siitä me voimme päättää paljonko rahaa käytämme per henkilö yksikkökustannuksista viime vuoden talousarviokeskustelussa pidin useita puheenvuoroja joissa vaadin maahanmuuton ja turvapaikanhaun yksikkökustannusten laskua nyt nämä kustannukset ovat laskeneet vuodesta kaksituhattaviisitoista vuoteen kaksituhattakuusitoista ja useimmissa kohdissa on havaittavissa laskua myös vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista siitä esittää kiitokset mutta samalla todeta myös että kyse on suurelta osin kalliiden kiireessä ja ilman kilpailutusta tehtyjen vastaanottokeskussopimusten purkautumisesta arvoisa puhemies nämä toimet eivät siis todellakaan riitä on löydettävä uusia keinoja leikata maahanmuuton yksikkökustannuksia on moraalisesti mahdotonta olla leikkaamatta niistä kun muualtakin leikataan niistä menoista on löydettävä leikkauksia palvelutason laskemisen ja toiminnan järkeistämisen kautta ongelmallista kustannusten arvioinnissa on myöskin niiden hajautuminen eri osiin budjettia vaadinkin siis että hallitus lähtee jo alun perin sovittuihin toimiin maahanmuuton kustannusten erittelemiseksi jotta niitä voidaan tarkastella ja tarvittaessa leikata kokonaistasolla

arvoisa rouva puhemies tämä

on kertonut että kokonaisymmärrys maamme talouden kokonaiskuvasta työllisyystoimien vaikutuksista ja ja niukoista resursseista alkaa vähitellen tavoittaa salin toisenkin laidan tarvitsemme nimittäin enemmän kuin vuosikymmeneen todellista vastuunkantopolitiikkaa budjetin toteutuksessa on kyse ensisijaisesti siitä miten sujuvoitamme päätöksentekoa pystymmekö purkamaan ja uudistamaan julkisen puolen ja työmarkkinoiden rakenteita ja millaisin työkaluin kannustuksin nostamme työllisyysastetta ja saamme viennin kasvuun samalla on vähennettävä menokasvua ja loppuviimeksi kyse on siitä miten meillä riittää tulevaisuususkoa toteuttaa se mihin nykytasoa niukemmat resurssit riittävät hallitusohjelman mukaisesti tavoitteenamme on että suomi on maailman turvallisin paikka asua yrittää ja tehdä työtä jotta se voi toteutua meiltä vastuunkantajilta odotetaan valintoja miten niukkoja resursseja voidaan käyttää vaikuttavimmin tässä salissa jaamme laidasta laitaan huolen sisäisen turvallisuuden resurssien riittämättömyydestä esimerkiksi osa rikostorjunnan tehtävistä kuormittaa poliisia huomattavasti vaikka niitä suorittamalla ei merkittävästi lisätä turvallisuuden tunnetta meillä onkin siis oltava valmiutta keskustella ja priorisoida voidaanko joidenkin rikosten selvittämistä painottaa resursoinnissa toisia tärkeämmäksi on hyvä että ministeri risikko nosti esiin viime viikolla sen että poliisille voitaisiin laatia niin sanottu palvelulupaus missä määriteltäisiin mitkä palvelut milläkin resurssitasolla pystytään turvaamaan ja toteuttamaan samalla meidän on varmaan myös syytä kyetä arvioimaan

viime kausien lainsäädäntömuutoksia mitä on tehty viimeisen parin hallituskauden aikana aikana ja niiden toimesta

arvoisa puhemies itsenäisen suomen täyttäessä ensi vuonna sata vuotta sipilän hallitus osoittaa meidän kaikkien kiitollisuutta sotiemme veteraaneille siten että veteraanien palvelulupaus kotona asumista tukevista palveluista ja kuntoutuksesta toteutuu ensi vuonna laajennetaan rintamaveteraanien maksuttomia kotiin annettavia avopalveluita ja tarjonta laajenee kattamaan kaikki kotona asuvat veteraanit tässä on kuitenkin resurssien lisäksi myös tärkeä tiedotuksen paikka siinä miten se toteutetaan ei ole pulaa tahtotilasta eikä rahasta kyse on ajanmukaisesta kunnissa tehtävästä arvioinnista veteraanien avopalveluiden tarpeesta ja siinä tapahtuvista yllättävistä ja täysin ennakoimattomista muutoksista palvelutarpeen muutoksien huomioimisesta valtiokonttori on onneksi joustavoittanut toimintatapoja ja muun muassa vuoden alussa tehdyllä ohjekirjalla on on mahdollistettu se että puolisotkin pääsevät nyt myös päiväkuntoutukseen veteraanien kanssa monia asioita arvoisa puhemies voisi budjetista nostaa mutta nostan oikeastaan vain yhden asian tähän loppuun arktiset asiat ne ovat jääneet liiaksi marginaaliin myös tässä budjettiehdotuksessa varsinkin kun kyse on siitä miten hyödynnämme erityistä osaamistamme tärkeistä vienti ja matkailueuroista sekä vastuullisista ympäristötekijöistä suomi aloittaa ensi vuonna kaksivuotiskauden arktisen neuvoston puheenjohtajamaana olemme yksi kahdeksasta arktisesta valtiosta ja katseet todellakin kääntyvät pohjoiseen monesta näkökulmasta ja syystä meidän on kansakuntana ja ja yhtenä aktiivisimmista euroopan unionin arktisista valtioista toimittava siten että eun tasolla ymmärretään arktisten asioiden merkitys ja mahdollisuudet laajalla rintamalla vetoan siis tässäkin yhteydessä siihen että hallitus nopeuttaa arktisen strategian päivitystä sekä osoittaa tahtotilan ja sitä kautta myös kyseiset ministeriöt osoittavat resursseja vaikuttaa näihin tulevaisuutemme ja viennin viennin kannalta merkityksellisiin asioihin

tämä budjettikeskustelu on siis puhetta suomen taloudesta ja tilasta ja tulevaisuudesta tähän loppuun tuon esiin valtiovarainministeriön tänään julkaiseman tutkibudjettia fi nettisovelluksen se on oiva osoitus valtiovarainministeriön viime vuosien kyvystä ja tahdosta uudistaa toimintatapoja edistää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä keskustelua tulevaisuuden rakentamisesta kiitos

arvoisa

mistä lähtee hyvinvointi se lähtee yrittäjyydestä yrittäjyyden kautta työllisyydestä tämän kautta tulevista verotuloista ja verotuloilla saatavista palveluista jos tämä ketju ei ole kunnossa jos ole toimivia menestyviä yrityksiä ja jos meidän yritykset eivät pysty työllistämään me emme pysty rahoittamaan tätä meidän hyvinvointiyhteiskuntaamme tämä juha sipilän hallitus on yrittäjähallitus me haluamme tällä hallituskoalitiolla sen että yrittäjyyden kautta me pystymme nostamaan suomen siitä suosta missä se on viime vuodet ollut monet ensi vuoden talousarvion tekijät nimenomaan viittaavat siihen ja tämä budjettikirja pitää sisällään monia siihen liittyviä hyviä asioita esimerkiksi mainitakseni nyt muutamia yritysten ja metsätilojen sukupolvenvaihdokset saadaan paremmin käyntiin perintöveron suhteen tehdään helpotuksia vanhemmuuden kustannuksia jaetaan yrittäjien kesken kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvauksella yrittäjävähennys otetaan käyttöön maksuperusteinen alv otetaan käyttöön ne ratkaisut mitä pystyttiin kilpailukykysopimuksen myötä saamaan sisään ovat yrittäjyyttä edistäviä tekijöitä myös kotitalousvähennyksen laajentaminen on erittäin merkittävä asia ja myös ehkäisevä tekijä ja kun otetaan huomioon sipilän hallituksen kaikki voimavarat mitä meillä metsissä on mitä meillä maaseudulla on mitä luonnonvaroja meillä kestävästi käytettävänä on niin niissä on meillä tulevaisuuden eväät nostaa tämä maa ylös rouva puhemies kun täällä käytiin keskustelua opposition ja hallituksen välisessä debatissa verotus nousi hyvin keskeiseksi tekijäksi ja täällä saattoi vasemman laidan puheenvuoroista tulla sellainen ymmärrys kuin meillä eivät parempituloiset maksaisi veroja ollenkaan mutta hyvänen aika suomi on oecdnkin tilaston mukaan maailman neljänneksi korkeimman veroasteen sisällään pitävä maa meillä on valtavan korkea veroaste me verotamme hyvin paljon me verotamme työnteosta ja meillä progressio ohjaa sitä niin että mitä enemmän tienaat sen enemmän veroja myöskin maksat ja progressio on meillä myös äärettömän raju kun me kannustamme yrittäjyyteen ja työllisyyteen ja sitä kautta menestymiseen niin jossain vaiheessa tulee myös vastaan se raja kun pitää sanoa että enempää ei voida rangaista niitten ihmisten työstä jotka kuitenkin tämän hyvinvoinnin kakkua kasvattavat me velkaannumme ensi vuonna se on huono asia edelleen viisi pilkku viisi miljardia euroa meidän valtion budjetista täytyy täyttää velanotolla suunnitelma tähän kattamiseen on jotta vuoteen mennessä olisimme velaton maa mutta se vaatii valtavasti töitä ja se vaatii myös sen että nämä yrittäjyyteen satsattavat toimenpiteet tuottavat ja me saamme sitä kautta lisää verotuloja ja myös sitten kurottua umpeen meidän valtiontalouttamme kun investointeja ja kasvua tähän maahan

rouva puhemies maatalous ei ole vähäpätöinen asia me kaikki syömme me tarvitsemme huoltovarmuudenkin näkökulmasta oman kotimaisen ruokamme ja sen eteen on töitä tehty nyt tämä viidenkymmenen miljoonan euron kriisipaketti on hyvä apu tähän hätään mutta paljon on tekemistä silläkin saralla lisää byrokratian purku on yksi keskeisimmistä se näännyttää se haittaa sen perustyön tekoa kaiken maailman lappujen täyttö mikä tällä hetkellä koskee viljelijää ja turhanpäiväinen työ mitä tämä kaikki sääntely tekee vaikeuttavat maatalousyrittäjien elämää huomattavasti alkuperämerkintöjen mukaantulo ja parantaminen kyllä parantaa kuluttajan luottamusasemaa ja vetoankin kaikkiin meihin kuluttajiin että ostamme mahdollisimman paljon kotimaisia tuotteita ja suomalaista ruokaa aina kun se on mahdollista rouva puhemies sanon vielä loppuun sote asioista sen verran että veteraanien invalidiprosentin lasku ja veteraaneille suunnattava suunnattava kahdenkymmenen miljoonan euron tuki tulee oikeaan osoitteeseen kun suomi täyttää sata vuotta ensi vuonna

arvoisa puhemies tämä käsiteltävä asia hallituksen budjettiesitys käsittelee suomen pienet ja isot asiat ja maan rajojen ulkopuolellekin ulotutaan itse haluan käsitellä tässä puheessani niitä pieniä mutta suuria asioita jotka koskettavat tässä maassa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä aivan äskettäin eduskuntaan tuotiin uusi hankintalakiesitys sitä on odotettu todella pitkään siinä on paljon hyviä asioita mutta yksi asia pahasti vinossa se edelleenkin mahdollistaa sen että vammaisten ja vanhusten palvelut voidaan kilpailuttaa tulevaisuudessakin raha edellä ei laatua painottaen kunnat jotka painivat tällä hetkellä hyvin vaikeissa taloudellisissa tilanteissa odottavat tuota suurta sote uudistusta eivätkä senkään osalta tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan joutuvat tekemään hyvinkin vaikeita päätöksiä ja silloin usein se minkä se lainsäädäntö mahdollistaa sitten toteutetaan myöskin käytännössä ja aina se ei tarkoita sitä että ihmisarvoinen päätöksenteko on silloin vallalla tämä pätee myöskin hoitajamitoitukseen jota hallitus on nyt halunnut lähteä alentamaan vastoin kaikkien asiantuntijoiden mielipiteitä vuonna kaksituhattakaksitoistahan kaikki puolueet täällä eduskunnassa sitoutuivat vanhuspalvelulakiin ja parempaan henkilöstömitoitukseen silloin päätettiin että jos laatusuosituksen mukaista vähintään nolla pilkku viisi hoitajamitoitusta vuoden kaksituhattaneljätoista loppuun mennessä ei ole kaikissa meidän ympärivuorokautista hoivaa tarjoa vissa laitoksissa miniminä tietenkin pitää myöskin se hoidettavuus siinä katsoa niin siinä tapauksessa säädetään tämä henkilöstömitoitus lakiin nyt tämä hallitus on laskemassa sitä tuosta nolla pilkku viidestä nolla pilkku neljään

valvira laati peruspalveluministeri rehulan pyynnöstä lausunnon hoitajamäärän minimivaatimusten alentamisen seurauksista ja valvira toteaa hyvin yksiselitteisesti lausunnossaan että kun vähimmäismitoitusta alennetaan oikeus hyvään hoitoon ei toteudu ja valviran ylitarkastajalausunnon laatinut elina uusitalo kertoo hoitajamitoituksen alentamisen pahimmillaan johtavan jopa vaaratilanteisiin thl on niin ikään lausunut tästä hallituksen esityksestä ja todennut ettei tavoiteltu säästö voi edes toteutua käytännössä sillä niin harvassa laitoksessa on enää nolla pilkku viisi hoitajamitoitukseen sopivia vanhuksia siis hoidettavuus on kasvanut laitoksissa vanhukset elävät entistä pidempään ja he elävät entistä pidempään omissa kodeissaan

suomessa kun haluamme aina verrata itseämme ylpeilemme sillä että olemme naapurimaittemme kanssa vähintään samalla tasolla niin kun katsoo tätä nordcare tutkimushanketta niin siitä saatavat esitulokset ovat kertoneet jo hyvin selkeästi että esimerkiksi päivävuoron aikana suomalainen hoivatyöntekijä työskentelee keskimäärin kahteentoista asiakkaan kanssa kun vastaava luku ruotsissa on kymmenen ja norjassa ja tanskassa kahdeksan

tarkoittaa että sadasta hoitajasta kahdestakymmenestä luovutaan se on se tosiasia mitä tämä henkilöstömitoituksen alentaminen tulee tekemään vielä pieniä suuria asioita lastensuojelun menneisyyttä on tutkittu suomessa laitoin aikoinaan itse liikkeelle tämän selvitystyön meillä on paljon kaltoin kohdeltuja ja lastensuojelun piirissä hyvin epäinhimillisissä oloissa kasvaneita lapsia nyt aikuisia ja sitä asiaa lähdettiin selvittämään ministeri rehulalle luovutettiin raportti tuossa keväällä ja tein heti raportin luovuttamisen jälkeen ministeri kirjallisen kysymyksen kysyin miten hän aikoo nyt edetä tässä asiassa koska eihän se raportin antaminen vielä mitään ratkaise ruotsissa on nimittäin maksettu korvauksia norjassa tanskassa monissa muissa euroopan maissa jälleen meidän referenssimaissamme on katsottu tarpeelliseksi korvata näille ihmisille heidän kärsimyksensä mutta ministeri rehula ei ole palannut asiaan vaikka hän lupasi palata ennen kuin lehdet ovat puissa ja nyt ovat lehdet jo puista putoamassa toivoisi että täällä kun on keskustan edustajiakin salissa niin viette ministerille terveisiä että hän tämän asian pitäisi mielessään ei unohtaisi nämä ovat pieniä mutta todella suuria ja tärkeitä asioita

arvoisa rouva puhemies suomi on jakautumassa yhä kahteen leiriin niihin joilla menee hyvin ja niihin jotka sinnittelevät päivästä toiseen perustoimeentulon rajoilla tämä hallituksen esitys valitettavasti tukee tätä kehitystä kuinka on mahdollista että tilanteessa jossa joudutaan leikkaamaan suuria summia sosiaaliturvasta ja tekemään kipeitä säästöjä jotka vaikuttavat eniten jo ennestään pienituloisten arkeen on hallitus samanaikaisesti valmis tuloveronkevennyksiin jotka hyödyttävät euromääräisesti selkeästi enemmän suurituloisia siis verohelpotukset prosenttivaikutteisina mutta kiristykset samansuuruisina kaikille tuloluokille kävikö hallituksella mielessä että tässä tilanteessa esimerkiksi yritysverotusta olisi ollut varaa jonkin verran korottaa jokainen että aiemmin tehty yritysveron alennus kahdestakymmenestäkuudesta kahteenkymmeneen prosenttiin ei ole tuonut niitä silloin luvattuja työpaikkoja työttömyys on vain kasvanut entisestään se lähes miljardin verohuojennus valui täysimääräisesti kasvaneina osinkoina osakkeenomistajille tähän ei reagoitu tässä budjetissa eniten hyötyvät ne jotka jo muutenkin pärjäävät parhaiten jokainen voi laskea kuinka paljon muun muassa valtionyhtiöiden jättipalkkoja nauttivat toimitusjohtajat hyötyvät euromääräisesti tästä budjetista ei siis puhettakaan yhteisistä talkoista kaikkein rankimmalla kädellä tämä hallitus aikoo kohdella sairaita ja eläkeläisiä hoitajamitoituksiin suunnitellut vähennykset ovat kuin jäätävä suihku jo entuudestaan vaikeassa tilanteessa olevalle vanhustenhoidolle näinkö me arvostamme isiämme ja äitejämme kristillisdemokraatit vastustavat ikäihmisiin ja sairaisiin kohdistuvia heihin suunniteltuja leikkauksia ja toivovat hallituksen leikkausten sijaan osoittavan inhimillisyyttä omia vanhempiamme ja isovanhempiamme kohtaan heikennyksiä esimerkiksi hoitajamitoitukseen ei tule tehdä vaan päinvastoin sitä tulee parantaa en voi olla ottamatta esille epäkohtaa että samalla kun olemme päätöksillämme kurjistaneet eläkeläistemme vanhuudenpäiviä ovat eläkerahastomme kasvaneet lähes kaksinkertaisiksi suhteessa valtionvelkaan eläkkeisiin tarkoitetut rahat kasvavat korkoa ulkomaisissa sijoituskohteissa samanaikaisesti kun vanhuksemme joutuvat odottamaan kiireetöntä inhimillistä hoitoa tai taistelemaan selviämisestä köyhyysrajalla tai sen alapuolella

seuranneet homeongelmat ovat todellinen ongelma joka koskettaa sekä opiskelijoiden että heidän opettajiensa elämää ongelman korjaamiseksi tarvittaisiin yli miljardi jos tilanteeseen ei tartuta ongelmat pahenevat ja yhä useampi koululainen ja opiskelija sairastuu pysyvästi ja kärsii sairaudesta pahimmassa tapauksessa koko loppuelämänsä tähän ongelmaan tulee tarttua nyt ja heti homesaneeraukset tulee saattaa alulle mahdollisimman pian ja talousarvioon pitää varata riittävästi rahaa ongelmien hoitamiseksi kuinka tasapaino saavutetaan se riippuu tietysti siitä otammeko nopeasti esimerkiksi tehtyjä lakialoitteita käytäntöön jätin sadankuudentoista kansanedustajan allekirjoittaman lakialoitteen joka helpottaisi munuaissiirtoja ja esimerkiksi tämän lakialoitteen toivon toteutuvan mahdollisimman nopeasti koska se tuo suuria säästöjä sote menoihin toisaalta sotelta odotetaan kolmen miljardin säästöjä mutta jos hallitus aikoo toteuttaa ehdotetun alkoholilain uudistuksen voimme varmuudella sanoa että toivotut kolmen miljardin säästöt lentävät siinä saman tien suomen suurin ongelma ei tällä hetkellä ole vain velkaantuminen vaan se että säästämme itsemme kuoliaaksi ja heikennämme kansalaistemme perusoikeuksia suomen vahvuus on perinteisesti ollut ja tulee jatkossakin olemaan se että jokainen sen kansalainen kokee olevansa yhtä arvokas tämän tulee toteutua myös ensi vuoden talousarviota tehtäessä

arvoisa

viime aikoina noussut keskusteluun paljon epäkohtia terveydenhuollon piiristä on paljastunut kaltoinkohtelua josta on kirjoitettu yleisökirjoituksissa ja on on hyvin vakavia tapahtumia jotka ovat johtaneet jopa potilasvahinkoihin mielestäni se että meillä on terveydenhuoltoalalla kaltoinkohtelua on hyvin tärkeä aihe nostaa esille se on arka ja vaikea aihe itse hoitajana hyvin pitkän uran tehneenä tiedän miten vaikeaa näistä asioista on puhua niistä pitäisikin puhua samalla tavalla kuin me puhumme potilasvahingoista ilman että tai pelkäämme tai syyllistämme toinen toisiamme koska aina on käyttäytymiselle ja tapahtumille syy stressi kiire mitkä hoitoalalla ovat arkea ovat monesti yksi laukaiseva tekijä tein toimenpidealoitteen jolla esitän että tässä päivitettävässä potilasturvallisuusstrategiassa huomioidaan myös hoitotyön eettiset periaatteet ja hoitokärsimysteema se hoitokärsimys on juuri sitä että ihminen hoidettava tai hänen omaisensa kokee muuta kuin fyysistä kipua tätä vastaan meidän meidän tulisi tehdä kaikkemme että me saamme hyvän hoidon onko se hyvä hoito sitten sitä että meillä on paljon hoitajia vai onko se että meillä ovat oikeat hoitajat oikeissa paikoissa me puhumme täällä vanhustenhoidosta mutta meillä on myös akuuttisairaanhoito meillä on sairaalat meillä on osastot siellä miten siellä hoitajat jaksavat eli kyllä se kysymys koskee koko hoitoalaa ja terveydenhuoltoa onko meitä tarpeeksi hoitajana minun täytyy sanoa että olen tehnyt kaikkeni sen eteen että hoitajamitoitusheikennyksiä ei tehtäisi ja realistisena sodan käyneitä ihmisiä kahdeksankymmentä luvun lopulla hoitaneena ja kaksituhatta luvun alussa sitten niiden sodan käyneiden ihmisten lapsia hoitaneena koska he ovat sitten se seuraava sukupolvi joka hoidettavana on olen todennut että ei se ihmisen hoitaminen kyllä ole muuttunut miksikään vaan ihmiset ovat samanlaisia perustarpeet ja perushoidon laatu ovat ihan samaa hyvällä koulutuksella me voimme vastata siihen tarpeeseen että henkilöstöstä pidetään hyvä huoli ja annetaan se mahdollisimman hyvä perushoito ja vastataan sitten siihen akuuttiin tarpeeseen myös siellä pitkäaikaishoivassa olevan ihmisen tulee päästä akuuttisairaanhoitoon jos hän sairastuu siellä hoivapaikassa vakavasti eli kyllä tämä on tärkeä asia pitää yllä ja tärkeä teema ja pitää muistaa että vaikka laatusuosituksen mitoitusta ollaan laskemassa niin se on vain suositus se on ollut suositus vuosi sitten kaksi vuotta sitten viisi vuotta sitten vuodesta kaksituhattakahdeksan jolloin tällainen laatusuositus kirjoitettiin eli todellinen hoitajamäärän tarve on arvioitava siellä hoivapaikassa ja meillä on myös vanhuslaki joka velvoittaa että hoivapaikassa on oltava tietty määrä hoitajia eli ne toimet mitä nyt olemme tekemässä eivät auttamattomasti tarkoita sitä että hoitajia pitää vähentää vaan siellä tulee käyttää tervettä järkeä tämä asiahan nousi myös täällä keskustelussa esille hoitajamitoitus on myös siinä mielessä äärettömän hankala asia pitäisi olla melkein fläppitaulu ja kertoa että se ei ole työvuorokohtainen ei meillä ole yöllä monta hoitajaa olen itsekin työskennellyt sillä tavalla että ainoastaan itse olen ollut siellä kyllä vastuu on raskas kantaa ja sitten täytyy olla niitä vaihtoehtoja mihin otetaan yhteyttä jos tulee suuri hätä toki hoidettavatkin ovat erilaisia otin tuossa yhdessä puheessa esiin nämä raiskausrikokset ja hämmästelin sitä että me puhumme monesti perusraiskauksista mutta emme sitten niistä törkeistä tein kirjallisen kysymyksen siitä ja pyydän siihen vastausta kuinka paljon näissä nousseissa luvuissa on sitten törkeitä raiskauksia kaiken kaikkiaan elämme vaikeita aikoja joudumme kyllä miettimään että suu säkkiä myöten on elettävä ja yritämme tehdä parhaamme kuunnellaan pieniä ihmisiä ja tuodaan heidän viestiään myös eteenpäin vanha sanonta sanoo että koskaan ei voi olla niin ylpeä ettei ole valmis muuttamaan tehtyä päätöstä mielestäni se meidän tulee myös muistaa että me olemme valmiita myös tekemään toisenlaisia päätöksiä jopa pyörtämään joitakin

arvoisa puhemies liittyen rajavartiointiin ja sen määrärahoihin jo aiemmin keskusteltiin suunnitelmista rajoittaa eräiden itärajan ylityspaikkojen kuten imatran aukioloaikoja päivällä toimiviksi tätä kehitystä on mielestäni pidettävänä huolestuttavana

nytkin huolimatta vaikeasta maailmantilanteesta ja ruplan kurssin heikentymisestä miten sitten kun ajat paranevat kuinka ne rajat saadaan palautettua ympärivuorokautisiksi se on myös rajan toisella puolella tehtävää toimintaa ja päätöksiä myös heidän puolellaan on pelko että tämä sulkeminen aiheuttaisi menetyksiä teollisuudelle ja työllisyydelle itä suomessa missä kumpikaan ei voi erityisen hyvin nytkään kysyisinkin voidaanko tätä asiaa vielä harkita uudestaan ja etsiä nämä euromääräisesti pienet säästöt jostain muualta kuten vaikka maahanmuuton valtavista määrärahoista tähän ei saatu vastausta sisäministeriltä pääluokan käsittelyssä huolimatta siitä että huoleni jakoivat useat muutkin edustajat

arvoisa puhemies kokonaisuudessaan talousarvio on mielestäni hyvin laadittu mutta haluaisin tuoda siitä esille semmoisia pieniä kohtia joita tulisi vielä pohtia tarkemmin ensinnäkin tämä valtionapu neljä h toimintaan putoaa taas jälleen kerran aika paljon miinus kuusitoista prosenttia ja neljä h toiminta on kuitenkin yksi olennainen asia millä me saamme kehitettyä suomessa yritystoimintaa kasvatettua nuoret siihen miten me saamme meidän luonnonvarat parhaaseen mahdolliseen käyttöön ja monimuotoiseen yrittämistoimintaan

se asia että tässä maksetaan viime vuoden elikkä edellisen vuoden petovahingoista se loppuosa ja sitten tämän kuluvan vuoden petovahingoista tällä korvataan vain osa elikkä tällä ei pystytä korvaamaan niitä todellisia vahinkoja mitä ensi vuonna sattuu vaan se siirtyy jälleen seuraavalle vuodelle erityisesti poromiehet joutuvat odottamaan hyvin pitkään ennen kuin he saavat korvaukset

edistämismäärärahat joita on tarkoitus vähentää kahdeksantoista prosenttia talousarviossa on tuotu selvästi esille se että nämä kalatalouden edistämisrahat ovat täysin riippuvaisia siitä paljonko kalastonhoitomaksuja tuleepi ja nyt sitten tilanne on se että meidän uudessa kalastuslaissa laitettiin semmoinen päätös että yli kuusikymmentäviisi vuotiaat vapautettiin kalastonhoitomaksusta sinänsä hieno asia mutta kun huomattava osa kalastajista on sen ikäisiä yli kuusikymmentäviisi vuotiaita ja ja jatkossa yhä enemmän ja meidän pitäisi saada varmistettua että heillekin olisi kalaa ja vesistöt tulisivat hoidettua

kalojenhoito vähenee ja heikkenee ja meillä eivät todellakaan ole suomalaiset vesistöt kalojen osalta jatkossa kunnossa kun eivät ole riittävästi kunnossa tälläkään hetkellä porotalouden rahoituksesta tuon esille sen että meillä poroaitasopimusten mukaisten valtakunnan rajoilla sijaitsevien poroaitojen rakentamiseen ja kunnossapitoon varataan kyllä nytten vajaa miljoona mutta se ei todellakaan riitä siihen mitä kaikkea sen pitäisi olla elikkä meillä on poroaitojen tilanne nytten valtakunnan rajoilla heikentynyt ja niiden kunto ei kestä elikkä siihen tarvittaisiin vielä enemmän määrärahoja

kielen opetukseen on tällä hetkellä varattu kohtalaisesti määrärahoja saamelaisten kotiseutualueella mutta meidän pitäisi nytten saada ihan omana kohtana voimakkaammin esille saamen kielen etäopetusasiat ja erityisesti nämä etäopetusasiat saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella jo kuusikymmentä prosenttia saamelaisista asuu kotiseutualueen ulkopuolella ja siten huomattava osa

saamelaislapsista syntyypi saamelaisten kotiseutualueen eteläpuolella resurssit ovat hyvin vähäiset ja osaaminen ja tietotaito tämän kielen opetukseen ovat todella vähäiset sen takia meidän pitäisi saada erityisesti koltan ja inarinsaamen opetukseen nytten satsattua ja se onnistuu vain sillä tavalla että me

arvoisa puhemies oli ilo kuulla tässä keskustelussa ministeri risikon kertovan että sisäisen turvallisuuden strategiassa tullaan huomioimaan myös ikääntyneiden turvallisuus tulevaisuudessa se on edistysaskel sillä siinä edellisessä strategiassa aihetta käsiteltiin todella kevyesti siellä mainittiin vain muutamia kaatumistapaturmiin liittyviä asioita ja

vielä muutaman hyvän asian tästä budjetista esille vesirokkorokotteen ottaminen mukaan on hyvä asia varhaiskasvatuksen maksukorotusten peruminen on aivan ensiluokkaisen tärkeää samoin on tärkeää eläkeläisten huomioiminen kilpailukykysopimuksen veroratkaisun yhteydessä tupakkaveron korottaminen on hyvä asia ja kyllä sokeriveronkin korottaminen saa minulta kannatusta omais ja perhehoitoasioissa vapaajärjestelyt ovat erittäin hyviä kävin tutustumassa juuri hetki sitten lohjalla avattuun ensimmäiseen ikäihmisten perhekotiin ja täytyy sanoa että millä ihmeellä me voisimmekin tätä hoitomuotoa saada esille ja kannustaa ja innostaa siihen ihmisiä lähtemään koska minä kävin todella missä oli kodin henki inhimillistä ja ihanaa ja vanhukset saivat viettää siellä aikaansa aivan kuin olisivat omassa kodissaan olleet siellä ei tarvitse herätä kellonlyönnillä seitsemältä eikä mennä kymmeneltä nukkumaan jos ei väsytä sitten vielä tämä lex lindström joka on aivan ensiluokkaisen hieno asia elikkä laskemme sieltä löysästä hirrestä niitä ihmisiä pois jotka ovat siellä liiankin pitkään roikkuneet sitten vielä hieman suomalaisten yritysten menestymisestä ja siitä että meillä olisi bio digi cleantech ja terveysalalla paljon vientimahdollisuuksia espoossa juuri siellä vttllä otaniemessä odotellaan milloinka käynnistetään ensimmäinen robottiauto se on jo ihan valmis ja odottaa vain sitä ensimmäistä starttia virikekortit otettiin espoossa käyttöön eräs edustaja nosti aiheen esille perussuomalaisten aloitteesta omaishoitajat pääsevät uimaan ilmaiseksi viekää ihmeessä tätä